puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan hallintovaliokunnan maa ja metsätalousvaliokunnan sekä talousvaliokunnan on annettava lausunto
lähetekeskustelua tästä asiakohdasta käydään kello seitsemäntoista saakka mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun asiakohdan käsittely keskeytetään ja keskustelua jatketaan tarvittaessa päiväjärjestyksen muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi mikäli keskustelu päättyy ennen kello seitsemäntoista siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan neljänteen asiakohtaan

arvoisa puhemies yhtenä monista uudistuksistaan sipilän hallitus on tuonut eduskuntaan alkoholilain kokonaisuudistuksen mitä kuten monet tässä salissa istuvat hyvin tietävät on jo itse asiassa useamman hallituksen voimin taidettu tehdä eduskunnassa ei liene puolueita jotka eivät olisi hallituksen riveissä tätä uudistusta olleet yrittämässä viedä eteenpäin aluksi hieman nykytilasta miksi alkoholilain kokonaisuudistusta nyt on haluttu toteuttaa suomen nykyinen alkoholilainsäädäntö koostuu vuoden tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäneljä alkoholilaista ja sen nojalla annetuista kolmestatoista asetuksesta laki ja sen nojalla annetut asetukset kootaan nyt siis uudistuksessa mahdollisimman kattavasti yhteen lakiin mitä itse asiassa vuonna kaksituhatta uudistettu perustuslakimme edellyttää vanha säädäntö on ollut hajallaan laissa ja asetusten tasolla on myös että nykyisessä alkoholilainsäädännössä on vielä joitakin vanhentuneita ja kankeita säännöksiä aiemmasta vuoden tuhatyhdeksänsataakolmekymmentäkaksi väkiviinalaista ja vuoden tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäyhdeksän alkoholilaista lain henki on nyt kirjoitettu tähän päivään kuvailen seuraavalla tavalla minusta tämän lain ytimen laki on kirjoitettu siis tähän päivään kieltojen maailmasta maailmaan jossa terveyshaittojen ehkäisyä unohtamatta henki on se että elinkeinon tarpeet tunnistetaan ihmisiin luotetaan ja tarpeetonta byrokratiaa puretaan lain rakenne ja tavoitteet ovat vahvasti terveyden ja hyvinvoinnin ja myös turvallisuuden puolella on huomiota herättävää että alkoholipolitiikkaa johdetaan edelleen sosiaali ja terveysministeriöstä niin ennen ja niin myös jatkossa vanhasta laista säilyvät lupajärjestelmä alkon erityisasema ja viranomaisten rooli siinä että vastuullinen toiminta säilyy näin on oltava myös jatkossa koska alkoholi ei ole mikä tahansa hyödyke se ei ole tavallista kauppatavaraa on hyvä muistaa että aiheuttaa yhteiskunnalle yrityksille ja yksilöille miljardien eurojen välittömät ja välilliset kustannukset toki alkoholijuomien valmistus myynti ja markkinointi tuottavat myös vastaavasti yhteiskunnalle merkittävästi verotuloja erilaisille yrityksille huomattavia elinkeinotuloja ja alkoholin valmistukseen myyntiin ja markkinointiin osallistuville ihmisille työtuloja mutta on avoimesti myönnettävä että tämä kaikki ei kuitenkaan kompensoi niitä ihmisille aiheutuvia terveydellisiä ja sosiaalisia ja tätä kautta meille kaikille yhteisesti syntyviä taloudellisia haittoja jotka ovat kiistattomat nämä asiat tunnistaen rakennamme nyt omavalvonnan ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen sekä nykypäivän vaatimusten pohjalta entistä parempaa lainsäädäntöä uudistus liittyy myös hallituksen laajempaan normienpurun hankkeeseen esimerkiksi ravintolaelinkeinon toimintaa on laissa helpotettu monin tavoin jopa siinä määrin että ei ole minusta liioiteltua sanoa että käsissämme oleva laki on yksi tämän vaalikauden merkittävimmistä yksittäisistä norminpurkuhankkeista arvoisa puhemies keskityn tässä puheenvuorossani nyt julkisen laajan keskustelun sijaan niihin kohtiin joissa minusta lain todellinen ydin on tässä norminpurun osiossa yksi keskeisimpiä muutoksia laissa on työllistämisen kannalta ravintolayrittäjälle se että ravintoloiden vastaavien hoitajien hoitajien pätevyysvaatimuksia kevennetään jatkossa jokaisessa työvuorossa pitäisi mukaan olla täysi ikäinen vastuuhenkilö mutta hänelle ei asetettaisi nykyisen kaltaisia niin sanottuja erityisiä pätevyysvaatimuksia tältä henkilöltä vaadittaisiin ainoastaan alkoholipassi joka on käytännössä osoitus siitä että työntekijä hallitsee alkoholilain perusasiat tämän seurauksena arvioimme että etenkin perhe ja matkailuravintoloiden ja kausiluonteisten ravintoloiden on helpompi saada työvoimaa ja suunnitella työvuoroja toisaalta norminpurku näkyy siinä että ravintoloiden aukiolot vapautetaan kokonaan alkoholijuomien anniskelu sallitaan ravintolan oman ilmoituksen perusteella enintään aamuneljään ja asiakkaat saavat nauttia alkoholijuomiaan enintään aamuviiteen ravintola voi kuitenkin nykyisestä poiketen päättää aukioloistaan vapaasti kaikki ravintolat saavat myös jatkossa anniskella kaikkia alkoholijuomia eli jako a b ja lupiin poistuu ja ravintolat saavat myydä alkoholijuomia asiakkaille mukaan samoin ehdoin kuin kaupatkin niin ikään ravintoloiden tarjoilemien alkoholijuomien annoskokoja koskevista rajoituksista luovutaan kokonaan valmistajat tukkumyyjät ja ravintolat saavat jatkossa esitellä myös väkevien alkoholijuomien valikoimaansa esimerkiksi verkkosivuillaan erityisesti valmistajille tämä on tervetullut ja odotettu muutos nykyisin ravintolan henkilökuntaan kuuluvan on oltava lakimme mukaan täysi ikäinen poikkeuksena kuusitoista vuotta täyttäneet alan opiskelijat jatkossa kuusitoista vuotta täyttäneet saisivat anniskella vuorovastaavan valvonnassa eli tehdä tätä työtä huomattavaa on sekin että usean ravintolan yhteiset anniskelualueet ovat nykyisin kiellettyjä uuden lain myötä anniskelualueet siis ne yhteiset ovat jatkossa mahdollisia jolloin ruuan voi jatkossa monen yrityksen niin food court alueella ostaa yhdestä yrityksestä ja alkoholijuoman toisesta ja istua ihan siihen samaan pöytään niitä nauttimaan arvoisa puhemies norminpurkuun liittyvistä asioista nostettakoon esiin sekin että esimerkiksi musiikki ja muiden festivaalien ei tarvitse enää hakea tilapäistä anniskelulupaa joka vuosi uudelleen myös ravintoloiden niin sanotut happy hour tarjoukset sallitaan ja kyllä jatkossa sen kuuluisan oluttuopin saa lain pykälän toiseen momenttiin perustuen kuljettaa terassille jalkakäytävän yli isossa kuvassa tämä kaikki kuitenkin liittyy siihen että aikaisemmin ei ehkä ole liiemmin luotettu sen enempää yrittäjiin kuin kansalaisiinkaan vaan on sen vanhan aina esiin pompahtavan kieltolain hengessä pyritty säätelemään kaikkea mahdollista tämän kaiken valvonta ei myöskään ole ollut erityisen yksinkertaista yksiselitteistä tai edes yhdenmukaista maailma on kuitenkin muuttunut ja tämä näkyy nyt uudelleen kirjoitetussa alkoholilaissa toisaalta on tärkeää huomata että edelleen lain mukaan on riittävästi mahdollisuuksia reagoida mahdollisiin ongelmatilanteisiin tiedämme että alkoholin äärellä sellaisiakin syntyy yrittäjien on siis kuitenkin esimerkiksi tehtävä omavalvontasuunnitelma jossa riskejä ennakoidaan ajatus omavalvontasuunnitelmasta lähtee kuitenkin siitä että yrittäjä itse tietää mahdolliset riskit parhaiten on ihan selvää että nämä riskit ovat erityyppisiä dining paikoissa kuin lähikuppiloissa tämä omavalvontasuunnitelma käydään läpi koko henkilökunnan kanssa uuden kulttuurin jalkauttamisesta on käyty hyvää keskustelua elinkeinoelämän kanssa siellä otetaan tietojemme mukaan tämä omavalvontasuunnitelma erittäin tosissaan kun yksityiskohtaisista säännöistä siirrytään kohti luottamusta ja toisaalta syvempää paneutumista omavalvontaan uskon että seurauksena on parempi lopputulos tämä vaatii ajattelutavan muutosta johon vaaditaan sekä jalkauttamista että keskustelua niin elinkeinon edustajien kuin vaikkapa niiden paikallisten alueellisten alkoholivalvojien välillä ja tähän työhön kutsutaan nyt eri tahot keskustelemaan aiheen tiimoilta arvoisa puhemies merkittävää erikoisoluiden ja pienten yrittäjien aikakautena on myös se että uutena asiana määrittelemme käsityöläisoluet joita niiden valmistajat saavat myydä suoraan valmistuspaikalta tämä on ollut pitkään puheenaiheena pienen panimon tuotteina eli niin sanottuina käsityöläisoluina pidettäisiin lähtökohtaisesti maltaista käymisen avulla valmistettuja vahvuudeltaan enintään kaksitoista prosenttisia alkoholijuomia jatkossa siis pienpanimot saisivat myydä omia vahvempiakin tuotteitaan ulos suoraan panimolta ilman velvoitetta elintarvikemyyntiin arvoisa puhemies niin hallitus kuin ilmeisesti suurimmalta osin oppositiokin vaikuttaa tähän asti käydyn julkisen keskustelun perusteella pääosin tyytyväiseltä alkoholilain kokonaisuuteen tämän norminpurun suhteen se mistä on käyty voimakkain keskustelu ja arvoisa puhemies aivan aiheesta liittyy ruokakaupassa myytävän alkoholin vahvuuteen tältä osin hallituspuolueitten eduskuntaryhmät ovat sopineet vapaista käsistä ratkaisu on hyvä sillä juuri tähän kysymykseen liittyvät lain suurimmat terveyspoliittiset vaikutukset asiaa voisi verrata siihen että keskustelemme onko jossain kohdin tieosuutta nopeusrajoitus kuusikymmentä kilometriä tunnissa vai kahdeksankymmentä kilometriä tunnissa jotkut kokevat että yhteiskuntamme on jo valmis ajamaan kahdeksaakymppiä toiset suhtautuvat varauksella ja näkevät että kuusikymmentä kilometriä tunnissa on turvallisempaa prosenttikeskustelun takaa toivon arvoisa puhemies nähtävän kuitenkin myös tämän lain

uusimisen alkuperäisen tarkoituksen ja sen suuren kuvan joka on se että nyt käsittelyssä olevan lain kautta laaja alkoholilainsäädäntö kootaan yhteen ja päivitetään hengeltään tähän päivään niin kuluttajan kuin erilaisten yrittäjien kannalta myös pienpanimokulttuurin edistäminen on ehdottomasti askel eteenpäin arvoisa puhemies lopuksi toivotan meille kaikille viisautta ja vastuullisuutta siihen että keskustelussa tutkitun tiedon asema säilyisi arvossaan saatavuus ja hinta ovat edelleenkin tutkitun tiedon valossa tärkeimmät tekijät siinä miten ja siitä seuraavat haitat yhteiskunnassamme määräytyvät tähän liittyen hallitus on tehnyt toisaalla erillisen päätöksen alkoholiveron korottamisesta
toinen kysymys on sitten se miten me arvostamme ja arvotamme esimerkiksi aikuisen yksilönvapautta päättää tekemisistään suhteessa niihin riskeihin jotka hän toivottavasti tietoisesti ottaa tietoon perustuu myös tämän lain aika vähän huomioitu linjaus siitä että jatkossakin alkon monopolin rooli säilyy sillä se on tutkitusti tehokkain tapa vähentää alkoholihaittoja tällä roolilla on siis vielä vahvat kansanterveydelliset perusteet ja niitä ei tällä lailla ole haluttu lähteä horjuttamaan arvoisa puhemies minusta on arvokasta että vihdoin tämän kuuman kansalaiskeskustelun ja myös poliittisen debatin jälkeen tämä esitys on nyt eduskunnan ja koko parlamentaarisen järjestelmän arvioitavana tässä salissa alkoholilaki tuli sille tienristeykselle jossa vain piti tehdä päätöksiä ja tämä hallitus oli siihen kykeneväinen

kiitoksia arvioni on että ministerin puheenvuoro antoi aineksia kenties jonkin mittaiseen debattiin ja siltä varalta
nyt niitä edustajia jotka haluavat käyttää tässä debatissa puheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

arvoisa herra

puhemies tämän alkoholilainsäädännön uudistuksen aivan oikein kuten ministeri tuossa totesi keskeisin kysymyshän liittyy nyt tähän alkoholiprosentin nostamiseen vähittäiskaupassa sinne tulisivat nyt sitten vahvemmat oluet viisi pilkku viisi prosenttia ja samoin nämä niin sanotut limuviinat tulisivat myös myös hyllyyn myyntiin ja tätä on juuri pidetty keskeisimpänä terveyspoliittisena kysymyksenä thln tietojen mukaan ja ja tilastojen mukaan suomalaiset saavat kuluttamastaan alkoholista yhdeksänkymmentä prosenttia oluen kautta ja nyt pelkona on se että että

alkavat täyttyä nimenomaan tästä vahvemmasta oluesta ja keskiolut joka on miedompaa tuleekin marginaaliryhmäksi ja sitten myös että näistä tulee sisäänheittotuotteita niitä myydään alennusmyynnillä ja pikkuhiljaa salakavalasti tavallisten keskivertokansalaisten saama alkoholimäärä nousee ja tämä on yhteydessä siihen että syöpäsairaudet ja maksasairaudet tulevat lisääntymään

tässä juuri ministeri saarikon mainitsema ravintolan kankeiden anniskeluoikeuksien keventäminen ja erityisesti pienpanimoiden suoramyynnin helpottaminen

ja siitä olen iloinen kuten ministeri saarikko sanoi alkoholi ei ole tavallista kauppatavaraa ja sen takia mielestäni tässä tulee antaa kuulua sen laajan tietämyksen mitä meillä eri yhteiskunnan toimialoilla on muodostunut alkoholin haittavaikutuksista ja poliittisten päätösten tuomista

hyvää tässä hallituksen odotetussa alkoholilakiesityksessä on byrokratian väheneminen samoin kuin se että pienpanimoiden mahdollisuus ulosmyyntiin helpottuu sen sijaan yhdyn kyllä ministeri saarikon toiveeseen siitä että tätäkin lakiesitystä päätettäessä otettaisiin tutkimustieto huomioon ja kyllä suomalaiset tutkijat ovat laajalti tuoneet esille sen että tämä esitys tulee lisäämään

ja kun lisätään alkoholinkulutusta niin se tarkoittaa myöskin sitä että alkoholin haitat alkoholiongelmat ja niiden kustannukset yhteiskunnalle tulevat lisääntymään työpaikkoja todennäköisesti saadaan lisää ainoastaan sosiaali ja terveyssektorille ja sekin sen vuoksi että alkoholin kulutus ja ja haitat tosiaan tässä yhteydessä kysynyt ministeriltä onko tämän lakiesityksen yhteydessä tehty lapsivaikutusten arviointia viittaan erityisesti tähän kun tuotte nyt limuviinat tällä esityksellä kauppoihin onko tehty lapsivaikutusten

vuosikaudet tislattu alkoholilain uudistus on nyt järkevää viedä eteenpäin ja haluan alleviivata että tässä lakiesityksessä on pyritty tasapainottamaan kansanterveydellinen näkökulma ja toisaalta ne uudistukset norminpurku ja suomalaisen ruoka ja juomakulttuurin edistäminen tästä prosenttikeskustelusta haluan sanoa sen että hallitus on monta kertaa sopinut tästä viiden pilkku viiden tilavuusprosentista ja kannatan kannatan sitä on tärkeää että valiokunnassa katsomme mitä vaikutuksia tällä on lainsäädännön arviointineuvosto huomautti että hallitus ei ollut kunnolla käynyt läpi kuluttajavaikutuksia mutta en halua että

on muuttunut euroopassa me olemme ihan kärkeä siinä miten meillä on nuoria täysin raittiina joka neljäs viisitoista viiva kuusitoista vuotias on raitis emmekö me usko siihen että aikuisten juomakulttuuria voidaan muuttaa toivon että sosiaali ja terveysvaliokunnassa keskitytään tähän ja mietitään miten myönteisyyden kautta saamme suomalaiset aikuiset juomaan vähemmän olutkulttuurin edistäminen ravintolakulttuurin edistäminen näihin liittyviin muutoksiin olemme kokoomuksessa myöskin

arvoisa herra puhemies kiitos ministerille hyvästä alustuksesta tähän lakiesitykseen meistä tuskin kukaan kieltää alkoholihaittoja ja sitä että alkoholi on suuri ongelma monessa perheessä ja monelle ihmiselle tässä lakiesityksessä on paljon hyvää ja niin kuin ministeri sanoitte tämä mikä varmasti herättää keskustelua tätä lakiesitystä on perusteltu muun muassa sillä että suomalaiset pienpanimot pääsevät näin markkinoille ja kaupan hyllyyn mutta nyt kuitenkin on myös kuulunut että ulkomaalaiset pienpanimot voisivat todellisuudessa olla ne jotka myös sitten edullisemmilla hinnoilla saapuisivat sinne kauppaan ja siinä kävisikin niin että se suomalainen tuote ei sitten kuitenkaan myisi suomi on kuitenkin laaja maa ja meillä on taajamia ja alueita missä oluen ja alkoholin saaminen ei välttämättä ole niin helppoa olisiko mahdollista että lain rinnalla olisi esimerkiksi erikoislupa jolla sitten voisi tätä vahvempaa olutta myydä niillä alueilla missä ei esimerkiksi ole

puhemies alkoholi herättää useimmissa kansalaisissa erittäin voimakkaita tunteita hämmentävää on kuitenkin se miten suuria tunteita tämä uudistus on herättänyt jo ennakkoon vaikka tässä laissa ei esitetä mitään tiukennuksia tähän nykytilaan jos eduskunta pysyy oikein tiukkana

herra puhemies en itse kannata sitä että viisi pilkku viisi prosenttiset alkoholituotteet vapautetaan päivittäistavarakauppaan mutta se täytyy todeta tämän hallituksen esityksen hyväksi puoleksi että tällä esityksellä aivan kuten ministeri saarikko tuossa sanoi turvataan alkon monopoliasema mikä on erittäin merkittävä tekijä siinä että saadaan hillittyä alkoholihaittoja maassamme jos esimerkiksi viinit olisi vapautettu kauppaan

kannattavuuden heikkenemisen seurauksena merkittävästi pienentämään ja siitä olisi sitten alkanut keskustelu että nyt ei saada sitten niitä väkeviäkään enää senkään vertaa kuin aiemmin ja helposti olisi käynyt niin että olisi jouduttu koko monopoli ajamaan alas eli tämä on jonkinlainen kompromissi vaikka en tätä tältä prosenttiosuuden noston osalta

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä on monta hyvää ja tervetullutta muutosta ravintoloiden aukiolosääntelyn kumoaminen

mutta mitä hallitus on ajatellut kun nostetaan ruokakaupoissa myytävien juomien prosenttirajaa on itsestään selvää että suomessa yli puolet alkoholin saannista tulee oluen juonnista prosenttirajan nosto lisää alkoholin kokonaiskulutusta suurimmassa riskiryhmässä ovat keski ikäiset miehet ja limuviinojen pinkin värisine etiketteineen etiketteineen tuominen ruokakauppoihin ja kioskeihin on taas iso houkutus nuorille naisille thl lääkäriliitto ehkäisevä päihdetyö ja muut tahot ovat yhdellä suulla todenneet että tämä vääjäämättä lisää alkoholin kokonaiskulutusta ja terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja kun muualla euroopassa alkoholin myynnin rajoja kiristetään suomessa tehdään päinvastoin haluaako hallitus ottaa tällaisen vastuun oletteko miettineet asiaa ihan loppuun

herra puhemies tämä hallituksen esitys on hyvin tasapainoinen hyvä esitys se purkaa byrokratiaa mikä on erittäin tärkeää koska alkoholilainsäädäntö on hyvin vanhentunut kiinnitän huomiota myöskin tuetaan alkoholin juontia viihdelaivoilla tukholman ja tallinnan suuntaan sekä merenkulun tukea että verovapautta ja kyllä tallinnan viinallakin ihminen voi itsensä tappaa jos niin on juodakseen myöskin tästä kun eduskunnasta kävelee viisi kilometriä kallioon kyllä pitää olla jossain suhteessa ihmisten ihmisten asuinpaikkaan

arvoisa herra puhemies hallituksen esitys on monella tapaa hyvin ristiriitainen ja joissakin tapauksissa myös epäjohdonmukainen kun se pyrkii samanaikaisesti edistämään kansalaisten hyvinvointia ja ja terveyttä lisäämään ehkäisevää alkoholipolitiikkaa sekä toisaalta kuitenkin lisää ihmisten alkoholinkäyttöä ja tämän seurauksena heikentää ihmisten terveyttä ja lisää pahoinvointia perheissä kuten myös yhteiskunnassakin nyt suurta huolta eri asiantuntijoitten kohdalla on on ollut nimenomaan tästä mistä täällä on jo aikaisemmin keskusteltu näitten vissykossujen ja ja rommikolan ja muiden tulemisesta r kioskeihin huoltamoihin ja k kauppoihin eri asiantuntijat ovat nimenomaan kantaneet suurta huolta siitä mitenkä nämä limuviinat vaikuttavat lasten tai lähinnä nuorten alkoholinkäyttöön nyt kysyisin ministeriltä kuinka te tulette vaikuttamaan siihen ettei nuorten alkoholinkäyttö tule lisääntymään kuten eri asiantuntijat ovat nyt tämän lain

puhemies

kdn eduskuntaryhmä kiinnitti viime syksynä lausunnossaan stmlle huomiota useisiin negatiivisiin vaikutuksiin joita hallituksen linjausten toteuttaminen entistä vahvempien alkoholijuomien myynnin päivittäistavarakauppoihin aiheuttamaan suomessa ruotsissa ja norjassa kansanterveys on pitkään ollut yksi alkoholipolitiikan kulmakivistä suomi valitsee nyt erilaisen suunnan kuin naapurimaat ajatteleeko hallitus että suomalaiset olisivat nyt jotenkin viisastuneet alkoholinkäytön suhteen nuuskan myynti kiellettiin suomessa vuonna yhdeksänkymmentäviisi terveyssyistä myös tupakointia on viime vuosina rajoitettu terveyssyistä ja hyvä näin kysyn hallitukselta onko alkoholi yhtäkkiä muuttunut terveystuotteeksi kun olette päätyneet tällaisiin ratkaisuihin

arvoisa herra puhemies hallitusohjelmaan on kirjattu että hallitus pyrkii vähentämään turhaa sääntelyä ja byrokratiaa ja sitä taustaa vasten hallituksen esitys on hyvin linjassa ja pääosin oikein kannatettava toisaalta hallitusohjelmassa myös sanotaan että pyritään kokeilujen hyödyntämiseen ja hallinnon rajat ylittävään tiedonkäyttöön kysyn ministeriltä sellaisesta ajatuksesta vähän ikään kuin teoreettisesta ajatuksesta tässä vaiheessa olisiko ollut mahdollista ajatella että tämän prosenttiosuuden osalta olisi lähdetty liikkeelle esimerkiksi lapin suunnalta katsottu minkälaisia vaikutuksia on matkailuun yrittäjyyteen kulutustottumuksiin verokertymään ja näin poispäin ja niiden tulosten perusteella olisi johdettu tiedolla ja katsottu laajennetaanko lisää nostetaanko prosentteja vai palataanko vanhaan

puhemies hyvää tässä laissa on erityisesti pienpanimoitten jälleenmyyntioikeus tervehdin sitä todella ilolla eduskunnassa on paljon henkilöitä jotka ovat tätä lakialoitetta jo

matkailuelinkeinolle ja sanotaan nyt koko meidän

ulkolaiset pienpanimot tai panimot ovat täällä myymässä tuotteitaan jo nykyäänkin kauppojen hyllyillä yhtä asiaa kaipasin erityisesti se olisi ollut ravintoloitten alvin lasku tämä on puutteellinen siltä osin nimenomaan palvelutyöpaikkojen ja ehkä ravintolakulttuurin ohjaamiseen olisi ollut parempi se että meillä ravintoloiden alkoholin hinta olisi ollut tasapainossa sen kanssa mitä se on muilta osin jälleenmyyntiverkostossa

tämän asian äärellä varmaan useampi kansanedustaja on tuo äänestystaulu jaa ei tyhjiä poissa kannan muodostaminen saattaa olla hyvin monelle äärimmäisen vaikeaa ja niin tämä on varmasti myös siksi että meillä jokaisella äänestäjäkunnassamme on sekä raivoraittiita että rapajuoppoja ja sen takia kannan muodostaminen on vaikeaa niin kuin ministeri kertoi muutokset ovat olleet hyvin hitaita suomessa kaksi merkittävää vuosilukua voidaan mainita tuhatyhdeksänsataakolmekymmentäkaksi ja tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäyhdeksän erityisen hyvää tässä laissa näen siinä että alkon monopoli alkon johdolla toteutettava vastuullinen alkoholipolitiikka jatkuu ja olen aivan varma että kukaan ei itke niitten perään kun maitokaupoista häviävät keinotekoiset käymisteitse valmistetut lonkerojuomat kukaan ei niitä tule kaipaamaan vielä vastauspuheenvuoro edustaja niikolle ja sen jälkeen myönnän kaikkien eduskuntaryhmien edustajille vielä kahden minuutin puheenvuoron niin monessa menty yli tuon minuutin nyt vielä edustaja niikko teillä yksi minuutti arvoisa puheenjohtaja

puhemies vielä toistaiseksi kiitos

että nuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt näinä vuosina nyt erityisesti kun näin on päässyt käymään meidän tulisi olla johdonmukaisia siinä että me emme kääntäisi kelkkaa toiseen suuntaan ja lisäisi nuorten alkoholinkäyttöä koska humalahakuinen juominenhan lisääntyy sitä myöten jos limuviinat tulevat helposti saatavaksi me tiedämme myös että niitten mukana voivat tulla alkoholipitoiset jäätelöt ja energiajuomat ja nämä olisivat erityisen haitallisia nuorten kannalta joten valmistelussa tulisi puuttua näihin keskeisiin kysymyksiin mitä tähän lakiesitykseen muuten tulee niin olen itse huolissani siitä että kaikki lakiesitykseen lausunnon antaneet ovat suhtautuneet kielteisesti tähän kun on kysymys asiantuntijaorganisaatioista ja tuottajista siinä mielessä meidän vastuullisten päättäjien pitää luottaa niihin asiantuntijoihin eikä välttämättä omaan mutu tuntumaan vaikka siitäkin varmasti kokemusta löytyy ainakin itselläni sieltä lasisesta lapsuudesta elikkä siinä mielessä ei tätä voi vain pienenä asiana olankohautuksella viedä eteenpäin no

arvoisa puhemies olisin kiittänyt ministeriä erittäin tasapainoisesta ja ja hyvästä puheenvuorosta alkoholilainsäädäntömme on todella hyvä uusia ja modernisoida ja vähentää byrokratiaa lakipaketti on minusta ministeriön virkamiesten toimesta valmisteltu erittäin pätevästi lukuun ottamatta alkoholiprosentin korottamista ja limuviinoja koskevaa pykälää joka tuli ohi valmistelun poliittisen ohjauksen seurauksena

arvoisa herra puhemies alkoholilain kokonaisuudistus on hyvin tarpeellinen sillä laki on monin paikoin vanhentunut kuten täällä kuulimme aina kun tätä lakia muutetaan käymme keskustelua niin elinkeinopolitiikasta työllisyyspolitiikasta kuin terveyspolitiikastakin ja näiden asioiden välillä täytyisi löytää tasapaino hallitus on valitettavasti tässä asiassa nyt puolensa valinnut ja häviäjänä tulee valitettavasti olemaan kansanterveys haluaisin kysyä ministeri ministeri saarikko teiltä minkä vuoksi

ollut paikallaan odottaa näiden veronkorotusten vaikutuksia ennen kuin olisi kiirehditty tähän esitykseen samaan aikaan me puhumme jo nyt hyvin merkittävistä alkoholihaitoista maksamme yhteisistä verorahoista vuosittain miljarditolkulla järjestyshäiriöinä terveydellisinä ongelmina poliisin resursseina työstä poissaoloina valtavan summan jo nyt puhumattakaan inhimillisistä vaikutuksista joille on vaikea edes määrittää hintaa

niille suomalaisille joille alkoholinkäyttö on jo ongelma tai siitä on muodostumassa ongelma saatavuuden kasvattaminen ja prosentin mahdollinen nostaminen eivät ole hyviä uutisia keppana vaihdetaan neloseen ja haitat sen kuin kasvavat

arvoisa puhemies kokoomus on ihmiseen luottava maltillinen uudistaja kun kuuntelee salikeskustelua jopa rohkea uudistaja eniten tästä uudistuksesta sääntelyn purkamisen puolelta hyötyy ravintola ala heidän pitkäaikaiset toiveensa kuten ministeri sanoi on otettu hyvin huomioon uudistuksessa myös pienpanimoiden säätelyä kevennetään ja elinkeinomahdollisuuksia parannetaan myös kauppa hyötyisi uudistuksesta varsinkin maaseudulla nuo sadat ja sadat pikkukaupat jotka voisivat jatkossa myydä hieman monipuolisempia tuotteita ja lisätä näin kannattavuuttaan lisäksi aivan liian vähälle huomiolle ovat jääneet tavalliset kuluttajat valinnanvapaus valikoimien suhteen paranee hinnat halpenevat ja rahaa jää enemmän muuhun käyttöön kansantalouden lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota valtiontalouteen viron viinaralli vähenisi tämän uudistuksen myötä suomi menettää nykyään rajakaupan takia arvioiden mukaan yli satakuusikymmentä miljoonaa verotuloja joka ikinen vuosi suomalaiset ostavat alkoholia ulkomailta vuosittain yli kolmellasadalla miljoonalla tälle rahalle edustaja huovinen olisi käyttöä kotimaan kierrossakin näistä syistä kannatan uudistusta

on mielestäni suuri ristiriita siinä kun hallitus puhuu kestävyysvajeesta siitä että on välttämätöntä tehdä kipeitä leikkauksia ja etsitään tapoja muuttaa meidän sosiaali ja terveydenhoidon järjestelmäämme siten että se

yksityisten ihmisten elämälle ja kustannuksia meidän terveydenhoidolle ja sosiaaliturvalle ja erityisesti ruokakaupassa myytävien alkoholijuomien prosenttikorotus ja niin sanotut limuviinat jos keskeinen pointti on se kuinka kaukana tai lähellä on lähin alko niin eikö tätä kokeilua jota edustaja pauli kiuru esitti voisi aloittaa vaikka kokeilemalla tätä asiaa niissä ruokakaupoissa joista tosiaan lähin alko on kaukana eikä koko valtakunnassa on ristiriita myöskin siinä että kun meidän uusi tupakkalainsäädäntömme ja samaten eun uusi tupakkadirektiivi lähtevät siitä että on kielletty ne markkinointitavat joiden tiedetään olevan tehokkaimpia keinoja koukuttaa nuoria niin nyt sitten tällä alkoholilainsäädännön muutoksella nimenomaan lisätään tätä nuorten koukuttamista kun sallitaan limuviinat ruokakaupoissa eli eli kaipaisin nyt johdonmukaisuutta tähän kokonaispolitiikkaan jos halutaan säästää kustannuksia niin sitten ei tehdä uudistuksia jotka lisäävät sosiaali ja terveysjärjestelmän kautta

arvoisa puhemies tämä keskustelu on mennyt hiukan sillä tavalla kuin ennakkoon on odoteltu että puhutaan täällä näistä prosentin kymmenyksistä ja vaikka tässä nyt kahdessa puheenvuorossa on toivottu pikkusen tätä isompaa kuvaa otettavan esille niin ei tässä kuitenkaan sitä ottanut minä toisin esille sen että kun alkoholilakia uudistetaan tämä voisi olla myöskin suomalaiselle vientiteollisuudelle iso mahdollisuus kun täällä on puhuttu tästä norminpurusta niin tässä yhteydessä olisi syytä sitten purkaa myöskin niitä normeja jotka ovat alkoholin viennin esteenä tällä hetkellä alkoholi kuitenkin muodostaa suurimman elintarvike erän jota suomesta ulkomaille viedään se olisi sataviisikymmentä miljoonaa euroa ja ja tässä olisi paljon vielä suomalaisilla tehtävää kun täällä on puhuttu siitä onko alkoholi ihan tavallista kauppatavaraa niin viennin ja tuonnin näkökannalta se todellakin on ihan tavallista kauppatavaraa suomeen tuodaan massiivisesti alkoholia mutta alkoholi voisi olla myöskin suomen sellainen vientituote jossa me niitä puhtaita raaka aineita mitä meillä on myöskin puhdasta vettä ja niinpäin pois meillä on tällä hetkellä kuitenkin sillä tavalla normistoa joka käytännössä estää meidän pienempien toimijoiden pääsyn markkinoille niin kotimaassa kuin ulkomailla tästä kysyisinkin ministeri saarikolta miten miten tämän alkoholilain valmistelun yhteydessä nämä asiat on otettu huomioon ja mahdollisessa jatkokäsittelyssä nyt kun eduskunnassa käsitellään ministeriön puolelta tahtotila sen suhteen että myös tätä normistoa voitaisiin sitten katsoa ja siltä osin myöskin purkaa

arvoisa puhemies ihan hyvää keskustelua tässä on tietysti puolensa ja puolensa silloin kun lähdettiin eduskuntavaaleihin niin tämähän oli yksi aihe mikä

edustajaehdokkailta kysyttiin että miten suhtaudut siihen onko alkoholipolitiikka liberaalimpaa vai ei ja itse ilmoitin että olen olen sen puolella ettemme holhoisi ihmisiä niin paljon tietysti nyt jokaisen on hyvä varmaan muistella mitä sitten niissä vaalikoneissa tuli vastattua itse ainakin pyrin olemaan aina samoilla linjoilla monet kansalaiset toivovat että heillä olisi mahdollisuus valita vapaammin niitä mitä haluavat ongelmaksi tulevat nimenomaan nämä suurkuluttajat katsoin hallituksen esityksestä että eniten juova kymmenen prosenttia väestöstä juo nykyisin puolet alkoholista joka on noin tuhat litraa olutta eli kolmetuhatta tölkkiä elikkä ideana on minusta juuri se että tämä on se ongelmaryhmä koska jos ajattelen että tavallinen ihminen ottaa muutaman oluen vuodessa enemmän se tuskin silloin jos ei ole mitään riskirajoja ylitetty on suuri asia vaan se että nämä suurkuluttajat lisäisivät merkittävästi alkoholinkäyttöään silloin oikeastaan lähtisin kysymään sitä että mitä me voisimme tehdä niille syille monesti seuraus sille että on on monenlaisia ongelmia on ajautunut väärään seuraan minusta jos ihmisellä on huono olo tahansa hän tukahduttaa sitä ja turruttaa itseään niin eihän se ole ratkaisu että me poistamme poistamme esimerkiksi alkoholin myynnistä tai rajoitamme sen myyntiä vaan se että me menemme sinne juurisyiden luokse että miksi sinä juot liikaa miksi me emme siitä keskustele lainkaan vaan me kuvittelemme että jos me rajoitamme jotain niin tämän ihmisen elämästä poistuvat nämä ongelmat minusta alkoholin liikakäyttö on enemmänkin seuraus kuin syy kysyisin ministeriltä mitä me voisimme tälle tehdä

arvoisa puhemies kannatan hallituksen esitystä lähes sellaisenaan ja toivottavasti minun tukeni ei johda siihen että hallituksen esitys kaatuu minusta tuntuu siltä että halutaan luoda kuvaa että maailmanloppu tulee neljän pilkku seitsemän ja viiden pilkku viiden prosentin välissä enkä pidä siitä että keskustelu on typistetty koskemaan limuviinaa mitä ei itse asiassa ole olemassakaan mutta on hienoa että edustaja juvonen aloitti keskustelun tasa arvonäkökulmasta nimenomaan alueellisesta tasa arvosta se on jäänyt aivan liian vähälle huomiolle on aivan eri asia se jos asuu sillä tapaa että alko on saman talon kivijalassa kuin että se on sadan kilometrin päässä omasta asuinpaikasta ja nyt tunnustan suoraan että puhun tässä omasta asiastani pienille kyläkaupoille paikallisille asiakkaille ja esimerkiksi turisteille on äärimmäisen tärkeää se mitä näissä maaseutujen vähittäiskaupoissa voidaan myydä mitä on tarjonta mikä on valikoima ja se on iso kysymys myös sille paikalliselle pienelle kauppiaalle

lähtisin siitä että kannattaa asettaa ehkä kolme kysymystä aluksi onko meillä suomessa alkoholiongelmia vastaus on kyllä onko meillä vaikeuksia saada alkoholia ja olutta ostettua tänä päivänä vastaus on ei meillä suuri yhteiskunnallinen tarve uudistaa alkoholilakia niin että kysyntä lisääntyy minun mielestäni vastaus siihenkin on ei tässä hallituksen esityksessä sivulla viisikymmentä hallitus itse sanoo että ei ole mitään epäilystä siitä että alkoholijuomien kokonaismyynti eli kokonaiskulutus lisääntyisi elikkä avoimin silmin me olisimme sitä mieltä että on ihan hyvä että alkoholinkulutus lisääntyy se ei ole ongelma minun mielestäni se on ongelma minun mielestäni se vaikuttaa perheitten tilanteeseen minun mielestäni se vaikuttaa myös työilmapiiriin ja niin edelleen ja meidän pitäisi miettiä mitkä ne asiat ovat jotka tähän purevat no arvoisa puhemies tästä voi olla montaakin mieltä mielestäni tämä esityskin on vähän vähän skitsofreeninen ja oikeastaan kysymys nyt vastaavalle ministerille on ministeri myös sitä mieltä että tämä esitys on hieman skitsofreeninen

lakiesitys on kyllä merkillinen paketti se sisältää kuusikymmentä sivua perusteluja sille miksi tämä hallituksen esityksenkin mukaan keskeisin tai merkittävin esitys tästä prosenttirajan muutoksesta on vahingollinen ja toimii itse alkoholilain tarkoitusta vastaan kun se lisää kulutusta lisää haittoja sataviisikymmentä alkoholivainajaa lisää vuositasolla

tuolla lukee työllisyysvaikutukset ovat plus miinus nolla siis hallituksen oman esityksen mukaan ja kustannukset yhteiskunnalle kasvavat ja kestävyysvajeen umpeen kurominen vaikeutuu ihmettelen sitä jos hyvät edustajatoverit olette lukeneet tämän esityksen millä ihmeen perusteilla te tätä tätä nimenomaista yksityiskohtaa puolustatte tässä hallituksen esityksen johdantokappaleessa todetaan että koska uudistuksella lisätään alkoholin kokonaiskulutusta niin uudistuksen vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja ovat negatiiviset kyllähän tämä nyt on jyrkässä ristiriidassa koko tuon alkoholilain tarkoituspykälän kanssa se on ristiriidassa myös hallitusohjelman kanssa ja se on ristiriidassa perustuslain kanssa edustaja sarkomaa täällä viittasi siihen hyvään kehitykseen mikä meillä viime vuosina on suhteen varsinkin nuorten osalta sehän on nimenomaan sen ansiota että meillä on vuodesta kaksituhattakahdeksan lähtien toteutettu viisi veronkorotusta ja mainonnan rajoitus nyt tätä hyvää kehitystä ei pitäisi vaarantaa vaan vaan mieluummin edetä siihen suuntaan mikä hallituksen esityksessä

nyt tämä kahden minuutin tarjoilu päättyy ja siirrytään normaaleihin minuutin mittaisiin puheenvuoroihin

varmaan tässä salissa samaa mieltä siitä että että tavoite olisi siirtyä kohti eurooppalaisempaa kulttuuria minä olen tästä tavoitteesta samaa mieltä ja onkin hyvä arvioida miten hallitus itse näkee mihin suuntaan kulutus tulee menemään yksi mittari arvioida tätä on se siirtyykö kulutus kodeista ja kaduilta ravintoloihin jos näin tapahtuu mielestäni se on hyvä tavoite mutta hallitus itse arvioi että itse asiassa tapahtuu päinvastoin kulutus tulee siirtymään pois ravintoloista ja itse asiassa tämä saattaa jopa vähentää työllisyyttä silloin toinen arviointi on hyödyt ja haitat hallitus itse arvioi että haitat ovat suuremmat kolmas on tämä viron tuonti johon täällä viitattiin täällä todetaan että ei viron tuonti näillä esityksillä juuri hätkähdä arvoisa puhemies tämän takia kysyn ministeri saarikolta kuka on kirjoittanut nämä perustelut onko se eri henkilö kuin se joka on kirjoittanut tämän itse

arvoisa puhemies kyllä tällä esityksellä on kokonaisuutena selviä hyötyjä aataminaikuista ravintolabyrokratiaa puretaan pienpanimoiden toimintaedellytyksiä helpotetaan toivottavasti näille asioille löytyy laaja tuki täältä eduskunnasta mutta varmasti vääntöä tulee tästä viidestä pilkku viidestä prosentista vaakakupissa siinä on tietysti erilaisia asioita toisella puolella ainakin itse näen sen viron viinaralli vähenee se on monille kuluttajille aivan hyvä ratkaisu ja pienille kaupoille varmaan hyvä myöskin mutta toisella puolella kupissa on se että alkoholihaitat luultavimmin kasvavat ja näitä pitää sitten arvioida varmaan muitakin perusteita löytyy itse näen kuitenkin kannatettavana esityksen tästä viidestä pilkku kun tätä kokonaisuutta arvioi mutta omassa ryhmässäni moni ajattelee ihan hyvin perustein taas toisella tavalla mutta arvoisa puhemies alkoholinkäytöstä yleisesti meidän pitää pyrkiä muuttamaan kohti kohtuutta siihen emme voi yksin lainsäädännöllä vaikuttaa vaan muutoinkin meidän on etsittävä keinoja millä siihen siihen voimme vaikuttaa siitä tässä lopulta on suurelta osin kysymys
siis me palasimme yhden minuutin

puhemies ymmärrän hyvin että tässä salissa on paljon niitä niin kuin minäkin jotka ovat saaneet alkoholivalistusta turmiolan tommin ja ja kielletyn hedelmän hedelmän merkeissä aikanaan nuorena ja siitä tulokulmasta vieläkin näköjään tässä maassa alkoholipolitiikkaa arvioidaan on syytä kuitenkin katsoa esimerkiksi meidän nuorisoa minkälainen suhde heillä tällä hetkellä on alkoholiin ja alkoholinkulutukseen ja siihen käyttäytymiseen kyllä meidän pitää uskoa siihen että tämä kansa viisastuu ja tähän kansaan pitää luottaa eikä pidä kielloin ja rajoituksin mennä eteenpäin ja vahvistaa sitä kielletyn hedelmän makua joka

on edelleen puutteita esimerkiksi thl on todennut sen että panimojuomien matkustajatuonti on kasvanut jyrkästi mutta toisaalta thl ei arvioissaan tee sitä arviota miten näiden eri jakelukanavien välillä tämä tämä kulutus muotoutuu tästä kysyisinkin ministeriltä onko tästä tarkkaa tietoa miten eri jakelukanavien osalta tämä kulutus tulee suuntautumaan

arvoisa puhemies olemme siinä mielessä päättäjinä onnekkaassa tilanteessa että alkoholi on asia jota on tutkittu hyvin paljon suomessa voimme siis jättää tällaiset epämääräiset argumentit siitä mikä puolue luottaa ihmiseen ja mikä puolue ei omaan arvoonsa ja sen sijaan peilata tätä hallituksen esitystä siihen tutkittuun tietoon mikä on olemassa alkoholipolitiikan vaikutuksista ja kun sitä tekee kannanmuodostus ei ole lainkaan vaikeaa kuten tässä on moneen otteeseen todettu monet näistä norminpurkuun liittyvistä esityksistä ovat täysin perusteltuja ja kannatettavia elinkeinopoliittisesta näkökulmasta mutta sen sijaan vahvempien juomien siirtäminen ruokakauppoihin ei sitä ole se lisää kokonaiskulutusta johtuen siitä että hinta alenee ja saatavuus paranee ja kokonaiskulutuksen kasvun myötä myöskin alkoholista koituvat yhteiskunnalliset sosiaaliset ja terveydelliset ongelmat kasvavat

arvoisa puhemies itse näen että tässä esityksessä on paljon hyvää nimenomaan tämä byrokratian purku ja pienpanimoiden ulosmyynti ja ajatus siitä että voisimme vahvistaa olutkulttuuria suomessa helpottaa ravintoloiden myyntiä itse olisin nähnyt tärkeänä että tällä olisi ohjattu käyttöä nimenomaan sinne ravintoloihin valvottuihin oloihin mutta nyt kuitenkin kun samanaikaisesti tätä alkoholin prosenttia nostetaan vähittäiskaupassa niin ainakin tämän hallituksen esityksen arvioissa todetaan että todennäköisesti se päinvastoin ohjaa sieltä ravintoloista kulutusta pois tämä on mielestäni hyvin valitettavaa kun mietitään tätä saatavuuden ja hinnan suhdetta niin me tiedämme sen että silloin kun hinta halpenee ja saatavuus helpottuu niin kulutus kyllä kasvaa itse näen että lainsäätäjänä pitäisi aina mennä heikompien ehdoilla ja sen takia

vapaamielisiksi itseään kutsuvien vapaamielisten vapaamielisyys päättyy näköjään siihen kun käsittelyssä on alkoholilaki poikkeuksena arvostamani edustaja mustajärvi joka käytti hienon

menee läpi oppositionkin tuella siltä miltä niitten pitää maistua hallitushan on ollut niin nopea ja hyvä että täytyy oppositiolle valistaa että nämä teidän niin sanonut limuviinanne ovat kaupoissa saatavilla jo

yhteiseksihän tämä asia tulee sitä kautta tämähän ei sillä tavalla ole ihan pelkästään holhoamiskysymys kustannus ja lasku on kaikkien maksettavana ja nämä asiat mitä edustaja kaikkonen tässä mainitsi varmaankin ovat puntarissa mutta puhemies se mitä toivoisin lisää jatkossa olisi kyllä se että me saisimme suomeen luotua aidon eurooppalaisen ravintolakulttuurin nythän se on sentyyppistä että vankkojen pohjien jälkeen tuossa puolenyön kieppeillä tullaan yökerhoon suoraan kotoa ja ja palveluala ravintola ala monesti siitä kärsii arvonlisäveron alennus olisi tässä ravintoloitten puolella kyllä yksi hyvä väline jota toivoisin hallituksen vielä jatkossa erittäin vakavasti harkitsevan uskon että sillä aidosti kulttuuria pystyttäisiin muuttamaan

arvoisa puhemies koen itse olevani melko liberaali alkoholin suhteen mutta se ei silti poista huoltani suomalaisten terveydestä en oikein ymmärrä tätä tämän lakipaketin ympärillä sillä jos me koettaisimme poistaa kaiken tunnepitoisen alkoholipolitiikan ympäriltä niin mitä jäisi jäljelle juuri nämä lain terveyspoliittiset vaikutukset jotka ministerikin esille toi minua mietityttää alkoholin yhteys syöpään syöpä on yhä kasvava ongelma yhteiskunnassamme ja moni pelkää moni pelkää erilaisia syöpien aiheuttajia mutta alkoholista emme puhu syövän aiheuttajana haluaisin kysyä ministeriltä miten ministeri suhtaudutte siihen että alkoholinkulutusta kasvattavat päätökset altistavat aivan tavalliset suomalaiset lisääntyvässä määrin jatkossa syöpäsairauksille

ministeri kolme minuuttia
arvoisa puhemies tämä yhteinen keskustelu osoittaa varmasti parhaalla mahdollisella tavalla meille kaikille sen miksi alkoholipolitiikasta säätäminen on suomessa ollut pitkään niin vaikeaa arvostamani kollegat tämän salin käsissä on nyt tämä

ainakin osaan yritän ehtiä vastaamaan minusta hallitus on hyvin avoimesti omassa esityksessään arvioinut tämän esityksen vaikutukset sekä elinkeinoelämän että sen haittavaikutusten osalta myös arvio lasten osalta on esityksessä kirjattuna mukaan on selvää että eduskunta saa halutessaan valiokuntatyötään varten kaiken mahdollisimman uuden tiedon siitä mikä suomalaisten alkoholinkulutus ja alkoholikäyttäytyminen tänä päivänä on näitä tilastotietoja tuotetaan jatkuvasti mitä tulee näihin haittavaikutuksiin minusta on arvokasta riippumatta prosenttilopputuloksesta että tätä keskustelua suomessa käydään avoimin mielin vierailin keskussairaalan päivystyksessä ja kuten moni meistä tietää mutta harvemmin siitä ääneen puhutaan lääkärin arvion mukaan joka kolmas päivystykseen tullut potilas oli paikalla päihdesyistä tämä on kuva ja yksi kuva suomesta arvoisa puhemies minusta edustaja sarkomaa muotoili hyvin että tässä esityksessä on haettu tasapainoa elinkeinoelämän ja kansanterveyden välimaastossa totean myös edustaja juvosen kysymyksen ulkolaisista panimoista erityisen osuva on nimittäin selvää että tämä mahdollinen nosto ja hallituksen esityksen mukainen viisi pilkku viisi prosenttia tarkoittaa sitä että markkinamme on houkuttelevampi myös ulkomaalaisille panimotuotteille joissa yleisemmin prosentti on jotakin muuta kuin suomalainen lainsäädännön raja neljä pilkku seitsemän se on siis jonkinlainen muutos ja riskitekijä myös kotimaiselle yrittäjyydelle tältä osin

tulee sitten näihin limuviinoihin arvoisa puhemies tätä termiä moni tuntuu käyttävän siis virallisesti viinapohjaisiin sekoituksiin valvira on omassa arviossaan todennut että heidän on valvontaviranomaisena erittäin vaikea erottaa jo kaupassa olevia sellaisia tuotteita ja näitä joita nyt juomasekoituksiksi lainsäädännöllä sinne sallitaan on myös hyvä huomata että ihmisen maksa ei erottele mitä alkoholia se juo ja siksi oleellisempi kysymys on alkoholin vahvuus kuin varsinaisesti sen laatu ja kolmantena huomiona todettakoon että tähän liittyy myös verotuksellisia ratkaisuja nämä juomasekoitukset tulevat olemaan kaupassa kalliimpia kuin panimotuotteet

tämän asian aikaisemmissa käsittelyvaiheissa en kiinnittänyt niin suurta huomiota näihin prosenttikysymyksiin mutta sen jälkeen kun tutustuin näihin asiantuntijalausuntoihin asia tuli täysin selväksi he tyrmäävät tämän prosenttikysymyksen totaalisesti minulla on sellainen käsitys ja arvelen että kun tämä nyt menee valiokuntaan ja valiokunta kuuntelee kaikki nämä

sieltä tulee kyllä sellainen kanta joka ei ole tämän hallituksen esityksen mukainen näitten prosenttien osalta ja silloin me joudumme todella ratkaisemaan tämän asian tämä on sikäli valitettavaa että tämä esitys on muuten hyvä kannatan kaikkea muuta mitä siellä on se on varsin hyvä ja pätevä esitys ja ja tarpeen vaatima ajan vaatima mutta tältä osin ihmettelen miksi eduskunta joka yleensä uskoo asiantuntijoita ei nyt usko kun asiantuntijat ovat yksimielisiä

puhemies alkoholihan on historiallisesti hyvinkin vaikea jopa suorastaan traumaattinen asia täällä suomessa sen

ei sovi millään kieltää tai edes vähätellä mutta sopii myöskin samalla kysyä olemmeko vuosien varrella vuosikymmenten aikana itse tehneet tästä asiasta näin vaikean olemme mystifioineet alkoholia ja sen saatavuutta ja tehneet siitä sellaisen kielletyn hedelmän jota on niin vaikea tavoitella mutta sitten niin ihana saada käsiinsä jos puhemies haluamme päästä kohti yleiseurooppalaista tilannetta meidän pitää edetä hitaasti ja vastuullisesti mutta johdonmukaisesti määrätietoisesti tätä kivistä polkua pitkin ja sillä polulla olemme olleet vuotta sen jälkeen kun keskiolut vapautettiin maitokauppoihin ja vuonna yhdeksänkymmentäviisi tuontikiintiöt melkein vapautettiin täysin vai olemmeko me suomalaiset jotenkin geneettisesti kykenemättömiä suhtautumaan normaalisti alkoholiin tai tuomittuja tämmöiseen elinkautiseen epämukavuuteen alkoholin suhteen enpä nyt

arvoisa puhemies tämänhetkinen alkoholilaki on vanha ja kaipaa uudistusta päivitystä viron viinaralli on tuonut omat haasteensa alkoholin suhteen alkoholi aiheuttaa vakavia ongelmia ja haittoja totta niitä ei voi lakaista maton alle kannatan kuitenkin alkoholilainsäädännön muuttamista hieman vapaampaan suuntaan kuten yli kuusikymmentä prosenttia kansalaisistamme viisi pilkku viisi prosenttia on sopiva raja vastuullisuus tulee siitä että viinit ja väkevät saavat jäädä alkon myyntiin edelleen mutta vähän vahvempi olut ja voivat olla kauppojen hyllyillä tulevaisuudessakin pienet kaupat hyötyvät ja tässä lakiesityksessä pitää myös huomioida työllisyys ravintolat pienpanimot matkailuala niiden tulevaisuus mutta kysyisin kuitenkin ministeri saarikolta

valistustyötä pitäisi tehdä ihan alusta lähtien kuinka hallitus aikoo tehostaa alkoholinkäyttöön liittyen valistustyötä

puhemies hallitus on osoittanut toimintakykyisyytensä tuomalla alkoholilain kokonaisesityksen tänne eduskuntaan käsiteltäväksi tieteellisesti on kuitenkin osoitettu että alkoholinkäytön kokonaismäärällä on selkeä korrelaatio haittavaikutuksiin niin terveydellisiin haittavaikutuksiin maksasairauksiin kuin sitten sosiaalisiin haittavaikutuksiin ja häiriön tuottamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin yhteiskunnassa on arvioitu että uusi alkoholin liberalisointi lisäisi alkoholin kokonaiskäyttöä kuudella prosentilla ja itse asiassa vähittäiskauppaan myyntiin tuleva alkoholi saattaisi laskea alkoholin hintaa vähittäiskaupassa jopa neljäkymmentä prosenttia elikkä

kokonaiskulutuksen kasvu että sitten hinnanlasku yhdessä lisäävät meillä merkittävästi alkoholikuolemia vähintään sadallaviidelläkymmenellä itse näen että tämänkaltainen kehitys ei ole mahdollinen ja sen takia en kannata alkoholiprosentin

puhemies kuten kaikessa politiikassa myöskin alkoholipolitiikassa pitäisi muistaa heikommassa asemassa olevat alkoholi ei ole ongelma saa varmasti ruoka ja seurustelujuomansa haettua alkosta mutta sen sijaan olisi vastuullista yrittää suojella riski ja ongelmakäyttäjiä lapsia ja nuoria ikävä kyllä hallituksen esitys ei tähän huutoon vastaa hallituksen esityksen perustelut ovat oikeastaan täynnä pullollaan suorastaan niitä syitä minkä tähden tätä esitystä ei tällaisenaan tulisi viedä läpi jopa näistä työllisyysvaikutuksista joita jossakin on hehkutettu täällä on perusteluissa todettu että nykyistä paremmat mahdollisuudet ostaa entistä vahvempia alkoholijuomia halvemmin hinnoin kaupoista eivät ohjaa alkoholijuomien kulutusta ravintoloihin vaan muihin käyttöympäristöihin lakiuudistus voi siten jopa vähentää anniskelumyyntiä ja työllisyyttä alalla

kaikkien näitten voisiko sanoa asiantuntijalausuntojen ja kuulemisten ja myöskin hallituksen omien perusteluitten pohjalta

lakiesitykseen sisältyy paljon hyviä elementtejä kuten pienpanimoiden ulosmyyntioikeus ja kaljakarsinoiden siirtäminen historiaan tähän keskusteluun me emme kuitenkaan tarvitse turmiolan tommia sillä me tiedämme asiantuntija arvioiden perusteella mitä tämä kaupassa myytävän alkoholin prosenttirajan nosto tarkoittaa asiantuntijat ovat siitä hyvin yksimielisiä hinnan alentaminen ja saatavuuden parantaminen tarkoittavat lisää kulutusta lisää alkoholihaittoja lisää yhteiskunnallisia kustannuksia ja lisää sosiaalisia ongelmia me kaikki olemme tietysti kokemusasiantuntijoita alkoholiasioissa mutta meidän on kuunneltava tutkijoita ja tutkimusperusteisesti arvoisa puhemies on hyvä että alkon monopoli väkevissä säilyy mutta tulisi miettiä miten voitaisiin helpottaa kotimaisten alkoholin tuottajien pääsyä alkon valikoimiin ja siten tukea suomalaista tuotantoa ja työllisyyttä

uutta alkoholilakia on todellakin vuosia odoteltu kiitoksia että se on vihdoin ja viimein täällä meidän pöydällämme tämä lainsäädäntöpaketti on pääsääntöisesti aivan erinomainen ja kuten meidän ministerimme nosti siellä on valtava määrä normitalkoita niitä tehdään juuri ravintolapuolella ja meidän tehtävämme olisikin saada juuri sitä edustaja puumalankin nostamaa ravintolakulttuuria että saadaan kulutusta kotisohvilta ravintoloihin

arvoisa puhemies olen puhunut tästä lakiesityksestä paljon sosiaali ja terveystoimen henkilöstön kanssa ja monet heistä ovat todenneet olevansa samaa mieltä muun muassa panimoliiton kanssa siitä että kyllä tämä lakiesitys lisää työtä nimittäin heidän työtään sosiaali ja terveystoimen työntekijät eivät kuitenkaan halua lisää työtä kun heillä on työtä jo muutenkin ihan liikaa ensiavun ja päivystyksen asiakkaista arkisin joka neljäs ja viikonloppuisin lähes joka toinen potilas on alkoholin vaikutuksen alainen ja tehohoidossa jopa kahdeksantoista prosenttia tehohoitopäivistä johtuu alkoholista tästä taisi ministerikin äsken mainita käytön lisäys lisää myös käytön haittoja ja myös sosiaali ja terveystoimen työtä sille ei vain voi mitään näin se menee toivon että valiokunnassa kuullaan myös lääkäreitä hoitajia ja myös poliiseja heidän arkensa työn näkökulmasta

puhemies lapset eivät voi päättää kuinka paljon heidän vanhempansa tai läheisensä juovat alkoholia mutta he ovat kuitenkin erittäin usein sijaiskärsijöinä lähisuhde ja perheväkivallassa ja taustalla on erittäin usein alkoholi haluan muistuttaa vielä että meillä syntyy yli tuhat fas lasta vuodessa kun äiti raskauden aikana juo liikaa nämä fas lapset kärsivät ongelmistaan ja vammoistaan koko elämänsä siksi en mitenkään voi kannattaa nimenomaan vahvojen oluiden ja juomasekoitusten myynnin sallimista päivittäistavarakaupoissa en en mitenkään voi sitä kansanterveyden ja lastensuojelunkaan näkökulmasta hyväksyä mutta muuten tässä lakiesityksessä on erittäin paljon hyviä puolia ja niitä on täällä tullut esille muun muassa pienpanimoiden asema ja se että pyritään siirtämään juomista ravintoloihin ne ovat muun muassa hyviä uudistuksia mutta nyt pitäisi miettiä kyllä tätä kaikkein hankalinta osaa eli kaikkein heikoimmassa asemassa olevia

herättää suuria tunteita missä alkoholilaki keskustelussa siellä lobbaus ja taistelu siitä kenen totuus on todenmukaisinta esityksessä on paljon hyvää mutta myös hieman huonoa elikkä se kuinka se alkoholiprosentin vähittäiskaupan nosto pääsikin vähän vesittymään nythän tilanne on se että panimoiden suoramyyntioikeus on hyvä asia mutta harmillista etteivät ne panimot saaneet kaikille tuotteilleen jakelukanavaa vähittäiskauppoihin koska hallituksen esitys nostaisi tätä prosenttia vain viiteen pilkku viiteen eikä kahdeksaan pilkku viiteen kuten olisi hyvin voitu tehdä mitä tulee tähän vastuullisuuteen kuulisin mielelläni selityksen siitä mitä eroa on sillä saako sen vahvemman alkoholin kaupasta vai kenties kaupan märässä päässä olevasta alkosta mihin se vastuullisuus siinä suorastaan materialisoituu onko siinä seinässä välissä kenties joku kastepiste

arvoisa puhemies erittäin hyvä puheenvuoro siltä osin että tällä alkoholilain uudistuksella ja juuri tällä prosentin nostolla on on varmasti eniten vaikutusta juuri siellä missä alkoja ei ole siellä missä alkoja on tuskin sillä saatavuuden lisääntymisellä niin suurta merkitystä on me tiedämme että kuitenkaan alkoholin myyntiaikoja tai alkoholin markkinointia ei tässä olla muuttamassa mitä tulee niin kutsuttuihin limuviinoihin tämä kannattaa myös pitää mielessä jatkossakin alkoholin ostaminen ja välittäminen alaikäisille on yhtä lailla kiellettyä kuin nykypäivänäkin emme siis ole juottamassa tai houkuttelemassa nuoria sen enempää alkoholin pariin kuin tänäkään päivänä jos jos alkoholia heille välitetään se on aikuisten vastuulla jatkossakin lisäksi tulee todeta vielä tässä se että ei tämän salin kulutus täällä todettiin että me lisäämme kulutusta ei meidän porukkamme siihen yksin kyllä riitä kyllä ihmiset itse sen tekevät

puhemies käymme keskustelua mikä on tasapaino alkoholihaittojen ja toisaalta elinkeinoelämän huomioon ottamisessa viime vuonna alkoholinkulutus oli lähes yksitoista litraa jokaista viisitoista vuotta täyttänyttä kohti ja sataprosenttiseksi viinaksi muutettuna ikävää on kyllä todeta että maassamme on kolmesataatuhatta viiva viisisataatuhatta suurkäyttäjää eli kymmenen prosenttia kansasta tiedämme että se vaikeuttaa työpaikoissa käyntiä sekä perhe ja lähipiirissä lopuksi arvoisa puhemies haluaisin kyllä meidän kaikkien onko tämä oikea viesti nyt sitten ennen kaikkea maamme nuorisolle kun tiedämme jo thln mukaan että nousee kuusi prosenttia ja sitä mukaa mitä enempi juodaan alkoholijuomia erilaiset terveysvaikutukset pienemmästä suurempaan kasvavat valtavasti nämä ovat niitä asioita niin että minä en mielelläni tätä viittä pilkku

puhemies keskustelun kärki on kohdistunut tähän vahvempien juomien viemiseen vähittäiskauppaan harvoin jossain lakiesityksessä asiantuntijalausunnot ovat niin selkeitä ja yksimielisiä kuin tässä asiassa ja se on hämmästyttävää että tätä ei kuitenkaan tässä esityksessä ole otettu huomioon nyt on puhuttu siitä että jokaisella ihmisellä on oma vastuu ja vapaus ostaa mutta kun sitä vastuuta ei se yksilö pysty se jää meidän yhteiseksi vastuuksi haittavaikutusten merkitys koko maan tasolla on miljardeja eikä se yksilö pysty sitä kantamaan kyllä tämä on vakavasti otettava asia miten tämä vastuu kannetaan meillä paljon puhutaan että pitää ottaa mallia ruotsista miksi tässä asiassa ei oteta mallia sieltä kyllä tässä on nyt meillä omakohtainen vastuu miten me käyttäydymme tässä salissa tässä asiassa

ensin pari nopeaa kysymystä ministereille jouluaaton viinanmyynti alkossa tarkoittaako myös sunnuntain jouluaattoa toinen on

tätä aluerajausta laajennetaan niin miten valvotaan että alaikäisille ei alkoholia kanneta sieltä anniskelualueelta

vuotta täyttäneet saisivat anniskella vuorovastaavan valvonnassa minusta tuntuu että ravintolassa on kyllä sitä valvottavaa ilmankin että siellä alaikäiset tulevat töitä tekemään ihan täysi ikäiset voisivat tehdä sen lisäksi kysyisin etenkin kahdennestakymmenennestätoisesta pykälästä joka siis peruuttaa kaikki nämä nämä aukiolon jatkamiset kaikki annoskokoasiat kaikki luvat eli kaataa näiltä osin koko systeemin mikäli joku naapurustossa valittaa esimerkiksi siitä että ravintolassa keskustellaan liian lujaäänisesti

täällä jotkut hallituspuolueiden jäsenet ovat puolustaneet tätä lakiesitystä sanomalla että tällä ohjattaisiin alkoholinkulutusta ravintoloihin mutta näinhän asia ei ole tässä lakiesityksessä sen perustelutekstissä sanotaan että että tämä lakiesitys tulee suuntaamaan alkoholinkulutusta enemmän muihin ympäristöihin kuin ravintoloihin ja tämän vuoksi voi olla että työllisyysvaikutukset ravintoloille olisivat jopa negatiivisia tai korkeintaan neutraaleja kyllä toivoisin itse että kun tätä lakiesitystä aletaan sosiaali ja terveysvaliokunnassa käsitellä niin edes nämä edustajat jotka istuvat sosiaali ja terveysvaliokunnassa voisivat perehtyä tähän hallituksen omaan esitykseen ja myös näihin muihin

joissa todetaan että vaikutukset yksilöihin ja perheisiin tulevat olemaan negatiivisia ja samoin kustannusvaikutukset kansantaloudelle tulevat todennäköisesti olemaan negatiivisia ja myös siihen mitä terveyden ja hyvinvoinnin laitos sanoo elikkä esimerkiksi vuodessa tulee olemaan sataviisikymmentä alkoholikuolemaa

voimme edistää vastuullista alkoholinkäyttöä kun vanhat keinot eivät ole tepsineet senhän myöskin tutkimukset osoittavat että me tarvitsemme myös uusia keinoja siksi kannatan monia tämän lakiesityksen muutoksia koska ne ovat mahdollisuus muuttaa suomalaista alkoholikulttuuria me onnistuimme nuorten osalta miksemme myöskin aikuisten osalta esimerkiksi alkon aukioloaikoja lisätään kello yhdeksään saavat alkot olla auki minkä takia sen takia että haluamme edistää illalliskulttuuria että haetaan se viinapullo sieltä sieltä alkosta eli voidaan myöskin että vapauttamalla alkoholikulttuuri muuttuu näin lukee tässä hallituksen esityksessä mutta arvoisa ministeri totta on se että tässä on valuvika tämä ei ole viskibasso vaan tämä on flunssa lopuksi totean että

nyt on ikävää koputella ja tulla puhemiehen puheella päälle mutta se on pakko tehdä jotta yhteiset pelisäännöt ovat voimassa

arvoisa puhemies useimmilla ihmisillä on mielipide siitä mitä alkoholiongelmien kanssa pitäisi tehdä täällä on tullut hyviä ehdotuksia valistuksesta ravintoloiden tukemisesta puuttumisesta taustalla oleviin ongelmiin alkoholikulttuuriin vaikuttamisesta nyt meillä on konkreettinen laki pöydällä ja siitä on päätettävä ja jos sen lain perusteella kaupoissa ja muualla ruvetaan myymään vahvempia alkoholijuomia kulutus ja ongelmat lisääntyvät se ei ole holhousta suomalaisen yhteiskunnan ja ja eduskunnan tulee päättää monista asioista jotka koskevat kansalaisten terveyttä turvallisuutta ja yhteiskunnallisia kustannuksia niin myöskin tässä yhteydessä aivan niin kuin taisi ministerikin viitata esimerkiksi nopeusrajoitusten suhteen

arvoisa puhemies hallitukselle täytyy antaa kyllä tunnustusta siitä että harvoin missään lakiesityksessä todetaan näin yksiselitteisesti ne syyt minkä takia tietyt osat tästä pitäisi jättää säätämättä täytyy antaa kyllä siitä tunnustusta ja kai tässä keskustelussa sentään rehellisyyden nimissä jokaisen täytyy todeta että mikäli kaikilta osin muutokset viedään läpi niin saatavuus ja sitä kautta myös kulutus tulevat kasvamaan ja kun kulutus kasvaa niin silloin haitat kasvavat ottaisin tähän nyt yksittäisen esimerkin turvallisuuden puolelta kun tällä hetkellä vuosittain poliisi joutuu kuskaamaan kuusikymmentätuhatta ihmistä putkaan juopumisen takia niin on aivan selvää että tämä määrä tulee lisääntymään ja jotenkin ajattelisin että tässä sisäisen turvallisuuden tilanteessa poliisilla olisi jotain muutakin hommaa kuin toimia juoppokuskina

herra puhemies on hyvä että tämä pitkään valmisteltu laki saatiin nyt eduskunnan käsittelyyn se että byrokratiaa puretaan ravintolatoiminnan ympäriltä on erittäin positiivinen asia samoin pienpanimoiden toimintaa ollaan helpottamassa niin että siellä syntyy uusia työpaikkoja ja ennen kaikkea suomalaista kädentaitoa saadaan myytyä markkinoille se on positiivinen asia

liittyvät haitat ovat suomalaisen yhteiskunnan yksi iso ongelma ja siihen liittyvät uhkat on meidän otettava vakavasti odotan suurella mielenkiinnolla sosiaali ja terveysvaliokunnan tämänhetkisen tietämykseni ja kuulemieni asiantuntijoiden ja kollegojen puheenvuorojen jälkeen olen kyllä kallistumassa sille kannalle että prosentit voisi säilyttää ennallaan kun tämä muu paketti on kuitenkin toimiva niin se on minusta hyvä ratkaisu

arvoisa puhemies kieltolaki kumottiin kansanäänestyksen jälkeen vuonna tuhatyhdeksänsataakolmekymmentäkaksi kieltolaki pysyi kuitenkin käytännössä voimassa maaseudulla ja alkoholijuomien myynti ja ja anniskelu oli pitkään sallittua vain kaupungeissa ja kauppaloissa ja se on mielestäni edelleen voimassa maaseudulla siltä osin ettei alkoholin myynti ole sallittua maaseudulla päivittäistavarakaupoissa sitä vastoin oltuani täällä helsingissä nyt kuutisen vuotta joka viidensadan metrin päässä löytyy jonkunlainen alkoholijuomia myyvä liike kysynkin ministeriltä asuuko täällä helsingissä viisaampi kansa

herra puhemies nyt kyllä varmasti moni vihreiden äänestäjä on ihmeissään vielä vaalikoneessa vihreiden alanko kahiluoto totesi että olisi hienoa jos vahvat oluet jotka ovat maukkaampia tulisivat kaupan hyllyille vaalikoneessa myös touko aalto johanna karimäki emma kari antero vartia ya nar parviainen ja edustaja mikkonen kannattivat

arvoisa puhemies kuten muissakin eduskuntaryhmissä myös vihreiden eduskuntaryhmässä tämän lain suhteen edustajilla on vapaat kädet itse arvioida kuinka kuinka äänestävät ja ja tästä on erilaisia kantoja meidän meidän ryhmässämme mutta itse olen sitä mieltä että jos kansanedustaja jostakin asiasta saa vahvaa asiantuntijoiden välittämää tietoa eri näkökulmista maan parhailta asiantuntijoilta silloin vastuullinen päättäjä voi muuttaa mieltään suhteessa edeltävään ja niin on myös tehtävä en ymmärrä itse sitä että te te pyyhitte pöydältä asiantuntijoiden näkemykset ettekä ota niitä huomioon kun teillä on selkeät laskelmat siitä että lakiesityksestä sen kokonaisuudesta ei ole kansantaloudelle hyötyä varsinkin jos katsotaan sitä että te te olette valmiita tuomaan entistä vahvemmat juomat kauppoihin ja myöskin tuomaan limuviinat lukekaa oman lakiesityksenne perusteluteksti ja miettikää voitteko todella ottaa

kun on yli kymmenellä sekunnilla jo aika ylittynyt niin siitä poikki

puhemies tässä prosenttikeskustelussa monet vetoavat nyt yksilönvapauden ja kuluttajahyödyn nimiin että sen varjolla tulisi nyt alkoholituotteiden saatavuutta parantaa mutta hyvät kollegat yksilönvapautta on myös vapaus saada tuntea olevansa turvassa niin kotona kuin esimerkiksi liikenteessä ja kyselytutkimusten mukaan muiden ihmisten alkoholinkäytöstä johtuvien haittojen kokeminen on suomessa muita pohjoismaita yleisempää yksilönvapaus tässä tapauksessa aiheuttaa myös merkittävää yhteiskunnallista haittaa ja mittavia kustannuksia esimerkiksi sosiaali ja terveyssektorille ja poliisitoimeen niin kuin keskustelussa on tullut ilmi tästä yksilönvapaudesta vielä se että alkoholin suurkuluttajalla ja alkoholistilla ei ole enää varaa valita tuo sairaus on vienyt kyvyn siihen omaan harkintaan ja alkoholistin lapsella ei ole enää varaa valita ja hienosti edustaja pekonen totesi että vahvempi kestää sen minkä heikompi vaatii siksi meitä suoraselkäisiä päättäjiä

arvoisa puhemies tässähän on kysymys oikeastaan siitä käytännössä ollaanko valmiit lisäämään ongelmia ollaanko valmiit lisäämään kustannuksia vai sitten lisäämään alkoholin saatavuutta väkevien alkoholien osalta kyllä minusta tässä keskustelussa ja asiantuntijalausunnoissa on hyvin selkeästi osoitettu se että tämä lakiesitys kokonaisuudessaan sinällään niin kuin edustaja puska totesi on hyvä mutta tässä on tämä prosenttiongelma joka tulee johtamaan siihen että kustannukset ja ongelmat lisääntyvät turvattomuus lisääntyy yhteiskunnassa edustaja heikkinen totesi hyvin tässä asiassa äsken ja edustaja salolainen myös tämän asiakokonaisuuden oikealla tavalla

puhemies hallituksen esitys on tasapainoinen esitys

näkökulmasta siinähän on etsitty ratkaisua siihen voidaanko alkon monopolia hiukan murentaa ja siirtyä keskieurooppalaiseen juomakulttuuriin ja toisaalta kuinka paljon meitä suomalaisia voi holhota perustaen väitteet pääasiassa terveyspoliittisiin syihin täällä on puhuttu muun muassa nuorten alkoholikäyttäytymisestä tuon esiin muun muassa sellaisen seikan että nuorten päihteidenkäyttöä selvittäneen eurooppalaisen espad tutkimuksen tulokset ovat monella tavoin positiivisia kaksikymmentäkaksi vuotta sitten eli vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi kymmenen prosenttia suomalaisista kuusitoista vuotiaista eli yhdeksäs luokkalaisista oli kokonaan raittiita pari vuotta sitten eli kaksituhattaviisitoista sama luku oli jo kaksikymmentäkuusi prosenttia eli yli neljäsosa kysyisin kuitenkin ministeriltä yhden asian liittyen tähän lakiuudistukseen ja se on se miksi päätitte jättää ravintoloiden arvonlisäveron laskun tämän ja nyt vastauspuheenvuoro edustaja nylander siis nylander kiitos arvoisa puhemies on ihanaa saada nimeä takaisin arvoisa puhemies hallituksen esityksessä esitetään paljon hyvää mitä voin aivan hyvin kannattaa en kuitenkaan ymmärrä miksi vahvempaa olutta pitäisi saada ostaa ja tässä toivon todellakin niin kuin moni muu kollega täällä että valiokunnassa kuunnellaan herkällä korvalla mitä asiantuntijoilla on sanottavaa tässä asiassa

arvoisa puhemies tässä on nyt useissa puheenvuoroissa sanottu että esityksessä on pyritty elinkeinopoliittisten näkökulmien ja ja kansanterveydellisten näkökulmien välillä mutta jos tämän tasapainottelun lopputulos on sataviisikymmentä alkoholista johtuvaa kuolemaa lisää vuositasolla niin ainakaan omalta osaltani en ole sitä mieltä että tässä olisi kovinkaan tyydyttävään ratkaisuun päästy sen lisäksi tässä esityksessä myöskin on kyse siitä minkälaisia elinkeinopoliittisia valintoja ja painotuksia tehdään en usko että tässä salissa on erimielisyyttä siitä etteikö kannattaisi pyrkiä edistämään juomisen siirtymistä ravintoloihin kotona juomisen sijasta mutta

arvoisa puhemies tässä salissa on esitetty mielenkiintoisia väitteitä siitä että uusi alkoholilaki parantaisi suomalaisten juomakulttuuria se ei todellakaan pidä paikkaansa suomalaisista kymmenen prosenttia juo puolet suomalaisten juomasta alkoholista ja asiantuntijoiden tekemät arvioinnit miten kokonaisalkoholinkäyttö korreloi kuolemiin ja muihin haittavaikutuksiin ovat hämmästyttävän yksimielisiä suomalaiset kuolevat kaksi kertaa enemmän alkoholin haittavaikutuksiin kuin tanskalaiset jotka selkeästi juovat kuitenkin keskimäärin suomalaisia enemmän meidän suomalaisten juomakulttuurissa on jotain sellaista mikä altistaa meidät se altistaa perheiden huono osaisuuteen arvoisa herra puhemies täällä on oltu huolissaan poliisien määrästä ja hallituksen esityksen mukaan tähän pelkästään tämän alkoholilain muutoksen takia tarvitaan sataseitsemänkymmentä poliisia lisää se johtuu aikatauluista siitä

että ravintolat saavat olla viiteen asti auki ja sieltä saa myydä ulos sen lisäksi on tämä prosenttimyynti

tällä hetkellä poliisien hälytyksistä seitsemänkymmentä prosenttia johtuu alkoholipohjaisista syistä sen lisäksi kun katsoo mihinkä kaikkeen alkoholi vaikuttaa on tulipalot hukkumiskuolemat lastensuojelu väkivalta perheväkivalta ryöstöt kaikkiin näihin liittyy useimmiten alkoholi tästä syystä en voi millään ymmärtää että tässä kohtaa ei tätä huomioida meillä olisi muutakin käyttöä tälle rahalle mikä tästä jää miinukseksi vaikkapa toisen asteen asteen maksuttomuuteen ja tässä on kuin valinnanvapauslainsäädännössä vahva poliittinen ohjaus niin että perusteluissa kumotaan kaikki ne pykälät mitä on esitetty

arvoisa puhemies
alkoholin suurkuluttajat joita kansankielessä juopoiksi kutsutaan juovat rähisevät ja kaatuilevat ja joutuvat ensiapuun paikattavaksi vaikka suomessa olisi kieltolaki voimassa ja kaupasta saisi vain ykkösmaitoa juopot juovat kumminkin he hakevat sitä juomaansa mistä tahansa ja käyttävät sitten korvaavia jos ei ja nyt näiden juoppojen takia normaalikansalaisten kohtuukäyttäjien juomiskulttuuria pitäisi sitten rajoittaa rajoitetaan jos moni haluaa juoda alkon lonkeroa kerta se maistuu paljon paremmalta kaupan niin miksi se tarvitsee hakea alkosta miksei voi hakea sitä kaupasta samoin moni juo nelosolutta maun takia ei juopumisen takia että juo paljon sitä miksi näitä pitää sitten rajoittaa koko ajan moni haluaisi minäkin haluaisin että kun minä haen kaupasta ruokaa niin minä saisin siihen sen viinin mukaan jos minä teen risottoa niin maustehyllystä olisi kiva saada se valkoviini kun se on mauste siihen risottoon nyt pitää valkata kauppa sen mukaan missä myydään ja

puhemies hienoa että tämäkin uudistus saadaan vihdoin sipilän hallituksen toimesta eteenpäin tässä erityisen hyvää on nimenomaan yrittäjien kannalta tämä pienpanimoiden asema ettei todellakaan enää tarvitse pienpanimoiden perustaa sitä erillistä myyntipistettä vain tämän

voidaan myydä suoraan suoraan panimoista juomia myöskin ravintola anniskeluun liittyvää byrokratiaa puretaan etenkin on hyvä että varsinkin tämmöisissä kausiyrityksissä matkailualueilla voidaan palkata sitten loma aikoina helpommin työntekijöitä tätä byrokratiaa myös puretaan viittaisin tähän aikaisempaan keskusteluun siltä osin kuin on puhuttu alkon asemasta meillähän on on siis pienissä kunnissa harvaan asutuilla alueilla erittäin hyvä alkon verkosto nyt tällä hetkellä heillä on erittäin laaja valikoima hyvä asiantuntijapalvelu en hetkeäkään usko että jos esimerkiksi viinit olisi siirretty ruokakauppoihin meillä olisi samanlainen valikoima ja samanlainen asiantuntemus siellä käytössä vaikka hyvää palvelua tarjotaankin mutta olisin halunnut ministeriltä kysyä näistä ja syistä miksi juodaan perhepalvelut miten niitä ollaan edistämässä että perheissä olevia alkoholiongelmia voidaan vähentää
myönnän vielä tässä debattivaiheessa puheenvuorot edustajille lauslahti pekonen kiljunen siis äsken luetelluille edustajille ja sen jälkeen ministerille puheenvuoron ja sitten vielä jatkamme hetken tavoitetila on kuitenkin se että kello kuudentoista sitten siirrytään varsinaiseen puhujalistaan
arvoisa puhemies erinomaista keskustelua olemme kuulleet tässä salissa lainsäädännöstä voi sanoa että tämä on kokonaisuus johon liittyy monia muitakin asioita kuin pelkkä prosentti ja tämän prosentin osalta meidän on syytä pohtia valiokunnassa ennen kaikkea sitä millä tavalla nelosoluen tuonti vähittäiskauppaan muuttaa kuluttajien käyttäytymistä

arvoisa puhemies edustaja lehto täällä viittasi kieltolakiin ja puhui risotosta haluaisin tässä huomauttaa edustaja lehdolle että me emme ole tässä tekemässä minkäännäköistä kieltolakia kieltolakia päinvastoin oppositiosta on täällä annettu paljon kehuja ministerille jo näistä tehdyistä norminpuruista mitä tässä vanhentuneessa alkoholilaissa on me keskustelemme ainoastaan siitä prosentista pitäisikö vähittäistavarakaupassa myydä vahvempia alkoholijuomia ja se lienee se meidän kiistakapulamme täällä

minä näen että meidän alkoholilaki on myös tämmöinen solidaarisuusosoitus siitä että me pidämme heikommassa asemassa olevasta huolta ja sen takia pidän ehdottomasti tärkeänä sitä että tätä alkoholiprosenttirajaa ei nosteta
arvoisa herra puhemies haluan myös osaltani kiittää sitä hyvää arviointia

lain perusteluissa on täällä muun muassa esityksen perusteluissa todetaan ja kuvataan että esitys lisää alkoholinkulutusta ja sekä kansalaisten pahoinvointia että myös väkivaltaa täällä lukee muun muassa pahoinpitelyistä noin kaksi kolmasosaa on tehty alkoholin vaikutuksen alaisena alkoholin kulutuksen kasvun on tutkimuksissa todettu lisäävän pahoinpitelyrikoksia raiskausrikoksissa syylliseksi epäillyistä noin neljäkymmentä prosenttia on ollut alkoholin alaisena terveydenhuoltoa alkoholisairaudet ja päihtyneiden tapaturmat kuormittavat sitten täällä todetaan päihdeongelma ja siihen kietoutuneet muut ongelmat ovat tavallisin syy lastensuojelun asiakkuuteen sekä huostaanottoon ja sijoittamiseen kodin ulkopuolelle arvoisa puhemies toivoisin että näitä asiantuntijanäkemyksiä jotka myös tässä esityksessä ovat me arvioisimme tarkasti eikö meidän

edustaja löfströmille
arvoisa puhemies esityksessä alkoholilaiksi ehdotetaan että pienpanimoilla olisi mahdollisuus myydä tuotteitaan suoraan panimolta se on erittäin hyvä asia mikropanimoiden buumi näkyy ympäri suomen siksi on hyvä helpottaa pienpanimoiden toimintaa esityksessä esityksessä on kuitenkin yksi ongelma nimittäin se että raja asetetaan vain

litraan tämä raja on hankala sillä se uhkaa vääristää kilpailua pienpanimoiden kesken annan esimerkin ahvenanmaalta missä meillä on kaksi pienpanimoa toinen panimoista panee alle viisisataatuhatta litraa olutta vuodessa toinen panee kahdeksansataatuhatta litraa vuodessa molemmat panimot ovat pieniä verrattuna suurpanimoihin jotka panevat sata miljoonaa litraa vuodessa mutta siitä huolimatta näiden kahden pienpanimon välille muodostuu epätasainen kilpailutilanne

ministeri on siitä että ehdotettu raja uhkaa vääristää kilpailua pienpanimoiden kesken
ministeri saarikko kolme minuuttia

arvoisa puhemies aloitan ensiksi tästä viimeksi mainitusta kollega löfströmin pienpanimokysymyksestä ensinnäkin minusta on hyvä että keskustelussa on läsnä myös se ulottuvuus että suomessa on syntynyt paljon hienoa laadukasta tekemistä ja uutta alkoholikulttuuria ja uutta yrittäjyyttä juuri pienpanimo ja vastaavan toiminnan ympärille se on hieno asia ja tätä hallitus halusi pienpanimopoikkeamalla tukea ja miksi sanon pienpanimopoikkeama tämä oli siis asia jossa me olemme tekemisissä eu lainsäädännön kanssa johtuen siitä että aikanaan euhun liittyessämme neuvottelimme poikkeuksen joka koski tilaviinejä ja nyt vastaavalla tavalla halusimme hakea poikkeusta hyvällä yhteisymmärryksellä hallituksen sisällä siihen miten pienpanimoita voitaisiin kohdella tähän rinnastettavalla tavalla eli ikään kuin hakea poikkeusta omasta alkoholimonopolijärjestelmästämme tällekin tuoteryhmälle tämä poikkeus saatiin nyt hoidettua osaksi lainsäädäntöä mutta syy miksi litramäärä ikään kuin panimon suuruus joka on kyllä minusta itse asiassa verrattaen suuri ja sen sisään mahtuu laaja joukko pienpanimotoimintaa liittyy siihen että tämän poikkeuksen oikeutus liittyy nimenomaan käsityöläisyyteen ja sellaiseen toimintaan jota voidaan vielä pitää sanallisesti ja aidosti pienpanimohenkisenä toimintana

muutoin ilmeisen laajaa hyväksyntää nauttiva kokonaisuudistus on raami ja mitä sen kanssa käytännössä tulee tapahtumaan miten suomalaiset kuluttajat tämän marketissa käydessään tai ravintolassa käydessään havaitsevat sen todellisuuden tähän lakiin tekevät alan yrittäjät alkoholijuomateollisuus ja päivittäistavarakauppa erityisen painokkaasti viimeksi mainittu

yksi osa tässä on tietysti myös valvontaviranomainen ja päihdealan järjestöt valvontaviranomainen myös siksi että tämä on erittäin merkittävä lainsäädännön muutos valvontaviranomaisen kannalta vielä ajan puitteissa totean muutamaan yksittäiseen pienempään kysymykseen huomion edustaja tolppanen tiedusteli

mahdollisuuteen ikään kuin rajoittaa ja peruuttaa

äsken esitettyjen pyyntöjen pohjalta

arvoisa puhemies alkoholilain uudistus on ihan tarpeellinen täällä on moneen otteeseen se hyvin perusteluin jo todettu mutta tämän uudistuksen yhteydessä tosiaan on on näitä ongelmia joista niistäkin on täällä minusta hyvin perusteellisesti ja asiallisesti keskusteltu annetaan sitten asiantuntijoiden erikoisvaliokunnan kautta tuoda meille siitä

väljempää alkoholipolitiikkaa että tämä on juuri päinvastoin terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mielipidekartoituksissa kansalaisista kuusikymmentä viiva kuusikymmentäkolme prosenttia kannattaa tiukempaa alkoholipolitiikkaa omalta osaltani sanon sen että minä en kannata sitä että nämä vahvemmat oluet tuodaan sinne vähittäismyyntiin syystä että se lisää alkoholinkulutusta se lisää niitä haittoja ja niin kauan kuin meillä ei ole keinoja niitten haittojen kunnolliseen ehkäisemiseen en ole valmis tätä tukemaan arvoisa

elinkeinotoiminnan ja kansanterveyden näkökulmasta itse näen että tässä nyt kuitenkin tämä kansanterveys on jäänyt jäänyt pienemmälle viitaten nyt näihin vaikutusarvioihin mitä on asiantuntijalausunnoissa elinkeinotoiminnan etujen osalta on erityisen ilahduttavaa tämä pienpanimoiden ulosmyynti niin kuin täällä todetaan se tuo myös paljon tämmöisiä matkailullisia mahdollisuuksia mutta mielenkiintoista tietysti on se että pienpanimoliittohan ei omassa lausunnossaan

arvoisa puhemies kun pysytään siinä tutkitussa tiedossa jota ministerikin tässä keskustelun aluksi peräänkuulutti niin voidaan tilastoista katsoa että nuorison alkoholinkäyttö on vähentynyt koko kaksituhatta luvun näin on aina ollut ihan riippumatta siitä millaisia päätöksiä milloinkin tässä salissa on tehty nuoriso siis ryyppää koko ajan vähemmän ja vähemmän ja tulevaisuudessa emme ehkä tässä asiassa enää poikkea muista sivistyskansoista ja voimme vapauttaa alkoholin myyntiä pois tältä holhouslinjalta mutta ihan vielä sen aika ei kuitenkaan ehkä ole sillä oma sukupolveni ei ole yhtä fiksua kuin nuoriso ja suurimmat ongelmat tämä on pakko tunnustaa ovat suurten ikäluokkien tai voisiko sanoa tässä tapauksessa kosteiden ikäluokkien parissa heillä nämä alkoholinkäyttöön liittyvät ongelmat korostuvat ja kasvavat ikäihmisten on koko ajan kasvava ilmiö mutta tämä on kuitenkin hyvä askel oikeaan suuntaan ihan niin kuin edustaja myllykoski toivoi ahaa nyt aika aika alkaa loppua mutta ravintola seuraavan vastauspuheenvuoron aika ja sen myönnän edustaja kivirannalle arvoisa puhemies hallituksen esityksessä on hyvää pienpanimoiden toiminnan helpottaminen ja ravintoloita ja yleisötapahtumia koskevan vanhentuneen sääntelyn purkaminen pienpanimoiden oikeus vähittäismyyntiin helpottaa niiden toimintaa edesauttaa pienyrittäjyyttä tältä osin selvää on että alkoholista johtuvat terveyshaitat aina jossain määrin lisääntyvät saatavuuden parantuessa suomessa kulutetusta oluesta ainoastaan noin kahdeksan prosenttia tuodaan virosta joten jäljelle jäävä noin yhdeksänkymmentäkaksi prosenttia on avainasemassa terveysvaikutuksiin nähden hallituksen päätös alkoholiveron korottamisesta on oikeansuuntainen toimi tässä tilanteessa erityisesti kun virokin on korottanut veroa

itse en erityisemmin kaipaa kumpaakaan näistä muutoksista siihen mitä saadaan kaupoissa myydä joskin minun mielestäni oluen rajan nostaminen olisi perusteltua etenkin pienpanimoiden näkökulmasta toinen kysymys on sitten se onko meissä suomalaisissa jokin geeni joka tekee alkoholista meille jotenkin erityisen vaikean asian onko niin että me emme ikinä tule oppimaan onko niin että jokin vimma vie meidät automaattisesti aina pullon ääreen

arvoisa puhemies alkoholipolitiikan tavoitteena tulee olla erityisesti lasten ja nuorten suojeleminen alkoholin haitoilta tämän lakiesityksen myötä kaupoissa voitaisiin myydä aiempaa laajempi valikoima näitä väkiviinapohjaisia juomasekoituksia jotka erityisesti nuoriin vetoavat markkinatutkimusten mukaan juuri nuoret kokevat värikkäiden limuviinojen ulkoasun houkuttelevaksi sanotaan jopa että limuviinat on luotu totuttamaan nuoria alkoholin kuluttajiksi on aika vaikea ymmärtää miksi hallitus tällaista esitystä tänne eduskuntaan tuo sillä yksikin alkoholiriippuvainen nuori on ainakin minusta ihan liikaa

siinä välissä näillä kotimaisilla pienpanimoilla tulee olemaan todella ahdasta sillä aika harvalla niistä on valmiuksia pärjätä hintakilpailussa jonka tämä muutos tulee tuomaan elikkä tämä ei ole hyvä asia tältä osalta

arvoisa herra puhemies täytyy alkuun todeta että niitä värikkäitä pulloja kyllä sieltä s marketien ja k kauppojen hyllyiltä löytyy tälläkin hetkellä eivätkä ne nyt sen houkuttelevampia ole minun mielestäni tämä muutaman prosentin kynnys nyt suuntaan tai toiseen ei ole se suuri asia tässä esityksessä suuri asia on se että nyt vihdoin päästään purkamaan byrokratiaa saadaan ravintoloille lisää toimintamahdollisuuksia aukioloajat niissä paremmiksi anniskeluoikeuksia selkiytetään siitä hölmöimmät

parannetaan ja ulosmyyntioikeus sallitaan nämä ovat kiistatta niitä tärkeitä asioita myös se että tämän esityksen myötä varmasti pystytään myös suitsimaan viron ja latvian tuontia on minusta hyvä asia minä luotan tavalliseen kansalaiseen ja tolkun ihmisen politiikkaan mitä ministeri saarikkokin toi esille kyllä sitä vastuuta nyt sitten meidän on myös kaupalle ja muille toimijoille annettava ja tältä osin päästävä eteenpäin kannatan hallituksen

vastauspuheenvuoron valiokunnan varapuheenjohtajalle edustaja heikkiselle ja hänen jälkeensä jos ministeri haluaa minuutin se hänelle myönnetään ja sitten siirrytään puhujalistaan
arvoisa puhemies viimeisissä puheenvuoroissa on puhuttu erityisesti nuorten alkoholinkäytön muutoksesta tuorein kouluterveyskysely kyllä toteaa että ammattikoululaisten humalahakuinen juominen on vähentynyt kahdessa vuodessa kahdella prosenttiyksiköllä kahteenkymmeneenkahdeksaan pilkku yhteen prosenttiin vielä kymmenen vuotta sitten tosi humalassa kuukausittain oli neljäkymmentä prosenttia

peruskoululaisista noin kymmenen prosenttia ja lukiolaisista kahdeksantoista prosenttia ilmoittaa olevansa tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa meidän huomiomme tulisi kiinnittyä myös lukiolaisten ja ammattikoululaisten eroihin mitä tulee alkoholinkäyttöön hyvinvointi ja terveyserot näkyvät jo valitettavan varhain

arvoisa puhemies vielä tästä paljon keskustelussa esiin nousseesta nuorten juomisesta jonka vähenemisestä meidän on todella syytä olla iloisia taustalla vaikuttaa varmasti uusittu ehkäisevään päihdetyöhön liittyvä lainsäädäntö mainonnan rajoitukset ja yksiselitteinen hyvä kulttuurin muutos samalla ei saa kuitenkaan tuudittautua ihan pelkkään iloon on nimittäin havaittavissa että nuorten aikuisten ja aikuisten ikäryhmissä juominen ei sitä vastoin ole merkittävästi vähentynyt ja samalla käsissämme on myös uusi ongelma ikääntyneiden ihmisten kasvava alkoholinkäyttö mitä tulee muualla tapahtuviin toinen ulottuvuus johon täällä on paljon viitattu on muiden maiden alkoholikulttuuri viro joka teki merkittävät veronkorotukset ei pelkästään jättänyt alkoholikulttuurinsa muutosta siihen vaan on tietojeni mukaan parhaillaan käsittelemässä esitystä joka rajaisi saatavuutta kauppojen sisällä alkoholijuomien osalta ehkä rajatumpiin tiloihin ovien taakse eli missään maassa alkoholipolitiikka ei ole staattista suomessa se on ollut sitä aika pitkään uudistusta on odotettu kauan ja on varsin hienoa jos eduskunnassa kykenemme näkemään tämän uudistuksen kokonaisuuden vaikka tässäkin väittelyssä se isoin huomio keskittyi tietysti tuohon prosenttiin mutta kokonaisuus on paljon sitä suurempi

arvoisa herra puhemies lapsuutensa alkoholistiperheessä elänyt ani kellomäki hämmästelee helsingin sanomissa miten alkoholilain uudistuksessa sivuutetaan selvää tutkimustietoa ja hän toteaa näin minä ja kymmenettuhannet muut olemme maksaneet ja maksamme velkaa vuoden kuusikymmentäyhdeksän alkoholilain uudistuksesta silloinhan keskiolut tuli ruokakauppoihin ja kulutus lisääntyi runsaasti ja hän jatkaa jos nyt tehdään muutoksia joilla helpotetaan alkoholin saatavuutta pitäisi samalla resursoida esimerkiksi tulevaisuuden mielenterveyshoitoon niin että tämän päivän lapset saisivat apua sitten aikuisina siihen kun heidän vanhempansa ovat käyttäneet liikaa alkoholia

a olut vahvemmat siiderit ja vahvemmat tislatusta alkoholista valmistelut juomasekoitukset siirtyisivät tämän hallituksen esityksen myötä alkon noin kolmestasadastaviidestäkymmenestä myymälästä viiteentuhanteenviiteensataan kauppaan kioskiin ja huoltamolle ja tämä lisäisi aivan merkittävästi saatavuutta sen ohella myös hinta romahtaisi eli hallituksen esityksen perustelujen mukaan a oluen vahvuisten juomien hinnat laskevat noin neljäkymmentä prosenttia ja thln mukaan tämä lisäisi alkoholin kokonaiskulutusta kuusi prosenttia no ketkä tästä hyötyvät kotitalouksille koituva taloudellinen hyöty olisi merkittävin suurkuluttajille siis sille kymmenelle prosentille joka juo nykyisinkin puolet kaikesta alkoholista kansainväliset kokemukset osoittavat että näiden limuviinoiksi kutsuttujen tislatusta alkoholista valmistettujen juomasekoitusten kulutus ja haitat ovat lisääntyneet etenkin nuorten parissa kun juomien saatavuus on on lisääntynyt tämän esityksen myötä myynti ei varsinaisesti lisääntyisi ikään kuin volyymiltaan vaan kulutus väkevöityisi myyjiä ei tarvittaisi lisää ja siksi työllisyysvaikutukset päivittäistavaraliikkeissä jäävät vähäisiksi ja kokonaisuudessaan ne saattavat jäädä peräti negatiivisiksi mikäli ravintolakulutus vähenee suhteessa muuhun kulutukseen ja mikäli vielä alkon verkostoa jouduttaisiin merkittävästi supistamaan alkohan menettäisi tämän esityksen myötä arviolta seitsemänkymmentä prosenttia oluen siiderien ja lonkeroiden myynnistä yhteensä sadan miljoonan euron arvosta joka on sama summa joka siirtyisi päivittäistavarakaupan myynnin lisäykseen no esitystä on perusteltu myös sillä että näin saataisiin lisää alkoholiverotuloja arvioiden mukaan noin miljoonaa euroa mutta alkoholihaittojen aiheuttama kustannusten lisäys olisi vähintään samaa luokkaa ja kaikkein traagisimmat olisivat inhimilliset kustannukset alkoholikuolemat lisääntyisivät vuosittain sadallaviidelläkymmenellä ja sairaalahoitojaksot tuhannellaviidelläsadalla ja merkittäviä lisäyksiä tarvittaisiin niin

järjestyksen ylläpitoon vankeinhoitoon kuin oikeuslaitokseen tätä esitystä lukiessa nousee mieleen että eikö historiasta ole opittu kyllä meidän historiamme osoittaa ihan vääjäämättömästi että alkoholihaitat lisääntyvät suorassa suhteessa kokonaiskulutukseen keskioluen vapauttaminen kuusikymmentäyhdeksän ei vähentänyt väkevien juomista millä sitä perusteltiin vaan lisäsi kokonaiskulutusta ja haittoja samoin kävi vuoden yhdeksänkymmentäviisi muutoksen yhteydessä ja kun vanhasen hallitus vuonna kaksituhattakolme alensi alkoholiveroa kolmellakymmenellä prosentilla silloin tuon esityksen perusteluissa arvioitiin että se aiheuttaisi noin kuusisataa alkoholikuolemaa vuosittain lisää ja valitettavasti tuo ennustus toteutui ihan ihan tuollaisenaan sen vuoksi on hyvin uskottavaa että tämäkin ennustus sadastaviidestäkymmenestä lisäkuolemasta valitettavasti toteutuu jos tämä esitys menee läpi vuodesta kaksituhattakahdeksan lähtien alkoholin kokonaiskulutus ja haitat ja kuolleisuus ovat vähentyneet täällä on iloittu siitä että nuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt ja se on totta viisi perättäistä veronkorotusta ja mainonnan rajoitus ovat toimineet ja tuottaneet tulosta nyt ei pidä vaarantaa tätä myönteistä kehityssuuntaa kiinnitän huomiota myös siihen että uudistus lisää väestöryhmien välisiä terveyseroja alkoholin kulutus ja haitat painottuvat jo nyt sosiaalisesti heikossa asemassa olevaan väestönosaan ja tältä osin tämä esitys ei valitettavasti toteuta perustuslain eikä hallitusohjelman tavoitteita no tätä esitystä on perusteltu myös vastauksena matkustajatuonnin myötä menetettyihin verotuloihin kuitenkin matkustajatuonti tänä vuonna on ollut laskusuunnassa toisin kuin kokoomuksen puheenvuoroissa väitettiin virossa päätetyt alkoholiveron voimakkaat korotukset tulevat merkittävästi vähentämään tuontia aivan riippumatta alkoholilain uudistuksesta ja on myytti että alkoholipolitiikka olisi vapaata kaikkialla muualla euroopassa paitsi suomessa alkoholihaittoja vähentävä politiikka saatavuuden ja mainonnan rajoitukset sekä verotus ovat käytössä kaikissa eu maissa euroopan laajuinen trendi on se että pikemminkin ollaan tiukentamassa alkoholilainsäädäntöä kuin keventämässä sitä paikoin säätely on toisissa euroopan maissa suomeakin tiukempaa esimerkiksi kolmasosa eu maista kieltää tai rajoittaa alkoholin myyntiä huoltoasemilla

täällä on vedottu myös siihen esimerkiksi edustaja rami lehto että alkoholipolitiikka tulisi kohdistaa vain niihin todellisiin suurkuluttajiin ensinnäkin kustannuksia ja haittoja aiheuttavien riskitason juojien määrä on todella suuri viisisataatuhatta ja sen lisäksi vähintään kerran kuukaudessa humalaan itsensä juovia on kuusisataatuhatta eli humalajuomisen riskeille altistuvia suomalaisia on peräti yksi pilkku kaksi miljoonaa se on valtavan iso määrä ja sitten toiseksi toivon että täällä uskottaisiin oecdtä jos ei uskota kansanterveyden asiantuntijoita oecdn raportissa suositellaan nimenomaan koko väestöön kohdistuvaa alkoholipolitiikkaa tuon raportin mukaan ongelmakäyttöön puuttumisessa on käytössä tosiasiassa vain vähän keinoja ja ja ne ovat kalliita kun taas koko väestöön kohdistuvat keinot ovat kustannustehokkaita ja vaikuttavat myös siihen suurkulutukseen eli se on tehokkain tapa vaikuttaa myös näitten riskikäyttäjien tilanteeseen

hallituksen esityksen mukaan tehokkain tiedossa oleva keino alkoholihaittojen vähentämiseksi on vähittäismyynnissä myytävien alkoholijuomien alkoholipitoisuuden alentaminen näin siis perusteluissa mutta kuitenkin hallitus esittää aivan päinvastaista keinoa eli alkoholipitoisuuden nostamista toivon että valiokunta huolellisesti myös arvioisi sitä vaihtoehtoa jossa prosenttiraja laskettaisiinkin ruotsin mallin mukaan siihen kolmeen pilkku viiteen nimittäin tuossa esityksessä arvioidaan että alkoholin kokonaiskulutus ja haitat vähenisivät tämän esityksen myötä siten että vältyttäisiin kolmeltasadaltaviideltäkymmeneltä alkoholikuolemalta vuosittain eli erotus hallituksen esityksen ja tässä perusteluissa ehdotetun tehokkaimman toimenpiteen välillä on viisisataa alkoholikuolemaa mielestäni se on jo erittäin merkittävä inhimillinen inhimillinen lasku ja korostan vielä että lääkäriliitto on useaan kertaan esittänyt sitä että että ruokakaupoissa ja huoltoasemilla myytävien alkoholijuomien pitoisuusraja laskettaisiin neljästä pilkku seitsemästä kolmeen pilkku viiteen ja nyt ollaan menossa siis aivan toiseen suuntaan arvoisa puhemies lopuksi kiitän hallitusta siitä että olette tehneet tämän esityksen keskeisimmän ehdotuksen vastustamisen todella helpoksi eli kahdensadan sivun esitys sisältää kuusikymmentä sivua perusteluja sen puolesta että tätä ei pitäisi säätää ja ihan lopuksi siteeraan helsingin sanomien erinomaista pääkirjoitusta tästä aiheesta siinä sanottiin näin päätöksenteossa joudutaankin pohtimaan sitä eettistä kysymystä kuinka paljon yhteiskunnan hyväosaiset ovat valmiita rajoittamaan omia vapauksiaan yleisen edun vuoksi sekä solidaarisuudesta huono osaisia kohtaan

arvoisa rouva puhemies on hyvä muistaa että alkoholi on palamisjäte jonka jokainen pisara aiheuttaa riippuvuutta keskushermostossa ei väliä minkälaiseen nesteeseen se on paketoitu se tuottaa suuria vaurioita uskoimme sitä tai emme tämä on ehkä ristiriitaisin lakiesitys jonka koskaan lukenut lakiesityksen ehkä paras osa on se että se on itsensä vastustaja niin kuin täällä on todettu kuusikymmentä sivua perustelee miksi tämä on huono laki tästä voisi siis sanoa että se on harvinaisen hyvin tehty huono lakiesitys

se sisältää niin paljon tietoa esityksen haitoista että se nostaa vääjäämättä lukijassa ja kuulijassa kysymyksen siitä miksi tuoda esitys joka tuottaa niin paljon kärsimystä kuolemia järjestyksenvalvonnan häiriöiden kasvua rattijuopumusta ja niin edelleen ja niin edelleen miksi tuoda lakiesitys josta jo perustelutekstissä sanotaan että se aiheuttaa yli sataviisikymmentä lisäkuolemaa minkälainen eduskunta on se eduskunta joka kokee että tämä on eettisesti ja moraalisesti oikein erinomainen esitys kun pystymme tällä tavalla tuottamaan lisää kuolemia kysyn vain en moralisoi

esitystä ei voi myöskään pitää johdonmukaisena moni varmaan kysyy ovatko tekijät itse todella huolella lukeneet oman esityksensä ja ymmärtäneet lukemansa se vain nousee tästä kaikesta kysymyksinä esityksen sivulla todetaan näin alkoholilainsäädännön tavoitteena on on ollut vähentää alkoholista aiheutuvia haittoja yksilöille ja yhteiskunnalle aiemmat uudistukset eivät ole tässä onnistuneet ei onnistu tämäkään jos se tällaisenaan täällä menee läpi lisäksi todetaan samalla sivulla jos uudistuksen päätavoite olisi vähentää alkoholin aiheuttamia haittoja kustannus hyöty suhteeltaan tehokkaimmat keinot ovat whon ja oecdn sekä lääketieteellisten ja yhteiskuntatieteellisten tiedeyhteisöjen mukaan koko väestöön kohdistuvat keinot saatavuuden rajoittaminen verotus ja mainonnan rajoitukset näitä keinoja käytetään tavalla tai toisella kaikissa eu maissa alkoholihaittojen vähentämiseksi ja myös tupakoinnin vähentämiseksi lähes kaikissa maailman maissa nyt suomi haluaisi lähteä toiseen suuntaan se on keskustelun paikka ja on hyvä että kansalaiset seuraavat ja ottavat kantaa

lakiesitys on suurilta osin tarpeeton nykyinen lainsäädäntö ja veropolitiikka on johtanut alkoholinkäytön vähentymiseen ja samalla haittojen kustannuksien vähenemiseen erityisesti nuoret näyttävät mallia ja vähentävät alkoholinkäyttöä myös muu eurooppa kiristää alkoholipolitiikkaa kun suomi nyt haluaa lähteä eri suuntaan kysymys miksi ihmeessä suomessa alkoholin saatavuus on riittävällä tasolla tarjonnan lisäämiselle ei ole tarvetta kaupoissa myytävien alkoholituotteiden väkevyysprosentit ovat riittävällä tasolla niitä ei ole tarvetta nostaa pikemminkin niitä voisi laskea ruotsin mallin mukaan suomessa alkoholiperäiset kuolemat ovat riittävän korkealla tasolla yhtään sellaista lakia ei tarvita joka kuolleisuutta tämä esitys kiistatta tulee lisäämään alkoholiperäisiä kuolemia suomessa alkoholinkäytöstä aiheutuvat kustannukset ovat jo riittävän korkeat ja kansantaloudellisia rasitteita ei ole syytä lisätä alkoholiperäinen rikollisuus sitoo jo riittävästi poliisin resursseja esitys toisi arviolta kolmensadan poliisin lisätarpeen joka maksaisi noin viisitoista miljoonaa euroa jo yksistään tämä yksi asia hallituksen esityksessä todetaan aiheuttaa sairauksien ja lyhenevien työurien kautta kustannuksia ja tuottavuuden menetyksiä julkiselle taloudelle ja koko suomalaiselle elinkeinoelämälle alkoholin aiheuttamia haittoja pyritään ehkäisemään muun muassa sääntelemällä alkoholijuomien kulutusta ja alkoholijuomiin liittyvää elinkeinotoimintaa erityisellä alkoholilainsäädännöllä harjoitettavalla alkoholipolitiikalla on merkittävä vaikutus alkoholinkulutukseen ja sen aiheuttamiin haittoihin keskiolutlailla vuonna sallittiin enintään neljä pilkku seitsemän tilavuusprosenttia alkoholia sisältävän oluen myynti ja anniskelu kaupoissa ja baareissa uudistuksen seurauksena alkoholinkulutus lähes kaksinkertaistui muutamassa vuodessa alkoholilaki uudistettiin jälleen suomen eu jäsenyyden johdosta alkon monopoliasema purettiin vähittäismyyntimonopolia lukuun ottamatta ja mietojen alkoholijuomien mainonta vapautettiin long drink juomat tulivat kauppojen myyntiin keskioluen rinnalle alkoholijuomien myynti päätettiin samalla sallia kauppojen lisäksi myös kioskeissa ja huoltamoilla tämän jälkeen vähittäismyynnin myyntiajat alkoivat vähitellen pidentyä kauppojen aukioloaikojen vapauttamisen myötä alkoholin kokonaiskulutus lisääntyi vuoden alkoholilain voimaan tultua ja kasvu kiihtyi vuonna kaksituhattaneljä jolloin alkoholiveroa päätettiin alentaa keskimäärin kolmanneksella hyvät edustajat

on nyt laskenut samalla alkoholin aiheuttamat haitat ovat vähentyneet paikoin merkittävästi kaikki nämä tosiasiat ovat meidän kaikkien tiedossa ja luettavissa ja onkin käsittämätöntä että hallitus tuo nyt esityksen joka sadan prosentin varmuudella kääntää tämän hyvän kehityksen päinvastaiseksi ja tuottaa meille merkittävät kansantaloudelliset tappiot

joka haluaa sote uudistuksella saada aikaan säästöjä tuo esityksen joka syö kaikki sote säästöt toiveeni on arvoisa puhemies että esitys sosiaali ja terveysvaliokunnan asiantuntevassa käsittelyssä saa hylkäävän kannan ja suomi voi jatkaa tällä hyväksi havaitulla tiellä lauluntekijä lauloi jos suomen kaikki järvet viinaksi muuttuisi tällaista suomea minä en halua en halua nähdä sitä enkä kokea eikä onneksi suurin osa suomalaisistakaan kiitoksia

arvoisa rouva puhemies hallituksen esitys uudeksi alkoholilainsäädännöksi on yleisesti ottaen hyvä useimmat lakiehdotuksen kohdat kuten pienpanimoiden oikeus myydä oluita suoraan valmistuspaikoilta sekä ravintoloiden kankeiden anniskelusäännöksien keventäminen ovat erittäin hyviä ja näin puretaan matkailu ja ravitsemusalaa sekä kauppaa kurittavaa turhaa normistoa ja annetaan pienpanimoille mahdollisuuksia kehittää toimintaansa nykysäännöstössä on monia epätarkoituksenmukaisia rajoituksia joilla ei ole juurikaan vaikutusta alkoholinkulutukseen tai sen aiheuttamiin haittoihin ja näistä on syytä luopua pääministeri juha sipilän hallitus on sitoutunut purkamaan turhaa sääntelyä ja alkoholilain kokonaisuudistus heijastelee tätä tavoitetta tilaviinin ja käsityöläisoluen suoramyynnin mahdollistamalla mahdollistamalla annamme mahdollisuuden myydä käsityöläisoluita valmistuspaikan yhteydessä sallimalla ulosmyynnin pienpanimoille edistämme matkailua ja tuemme myös maaseudun elinvoimaa tämä lisää alan kannattavuutta ja tukee pienpanimoiden kilpailuedellytyksiä en usko käsityöläisoluiden harrastajien olevan varsinaisesti niitä jotka kärsivät suurista alkoholihaitoista heidän keskittyessä määrän sijaan laatuun suhtaudun myönteisesti myös henkilöstön osaamisvaatimusten keventämiseen ja anniskelun rajoituksien purkamiseen näin helpotetaan työllistymistä ravintola alalle ja ohjataan alkoholinkulutusta kotioloista ravintoloihin ja muihin valvottuihin tiloihin näistä lain myönteisistä osista huolimatta en pääse päättäjänä pakoon sitä että nyt lähetekeskustelussa olevalla lakiesityksellä on myös laajoja hyvinvointiin liittyviä kansanterveydellisiä ja siten haitallisia vaikutuksia lääkäriseura duodecim totesi omassa lausunnossaan tammikuussa väkevämpien viisi pilkku viisi prosenttisten alkoholijuomien tuomisen kauppoihin kioskeihin ja huoltamoihin olevan lakiehdotuksen merkittävin muutos huonompaan tämä on myös minulle tämän lakiehdotuksen kynnyskysymys ja vahvasti ristiriidassa lain tarkoituksen kanssa mikäli vahvempia alkoholijuomia myydään jatkossa kaupoissa kioskeissa ja huoltoasemilla se väistämättä parempaa saatavuutta paitsi useampien toimipisteiden myös vapaiden aukioloaikojen myötä sekä hintojen laskua lisätarjonta luo lisäkysyntää alkolla on nyt noin kolmesataaviisikymmentä myyntipaikkaa esitetty muutos tarkoittaisi että näitä vahvempia alkoholituotteita myydään jatkossa viidessätuhannessakolmessasadassa myyntipisteessä jokapäiväisen kaupankäynnin yhteydessä tämä tarkoittaisi myös näiden tuotteiden myyntiä jatkossa laajemmin kuin alkon aukioloaikataulut mahdollistavat myös esimerkiksi sunnuntaisin helpompi saatavuus tarkoittaa kulutuksen kasvua ja sitä kautta suurempia alkoholihaittoja muun muassa pahoinpitelyiden ja alkoholiehtoisten maksasairauskuolemien määrät ovat kasvaneet samaa tahtia kulutuksen kasvun kanssa thln tilastot osoittavat että ratkaisevaa haittojen kannalta on alkoholin kokonaiskulutus ei niinkään se millaista alkoholia käytetään terveyden ja hyvinvoinnin laitos on laatinut skenaarion pohjautuen alkoholituotteiden keskivahvuuden nousuun neljästä pilkku viidestä prosentista viiteen prosenttiin ja litramääräisen myynnin viiden prosentin nettokasvuun

sairaalahoitojaksoa vuosittain minulle nämä ovat valtavan suuria lukuja juha sipilän hallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut edistämään hyvinvointia ja terveyttä päämääränään että suomalaiset voisivat paremmin ja terveys ja hyvinvointierot kaventuisivat hallituksella on myös ja hyvinvoinnin edistämisen ja terveyserojen vähentämisen kärkihanke jonka tavoitteena on muun muassa terveiden elintapojen edistäminen minä olen omassa poliittisessa toiminnassani sitoutunut näihin tavoitteisiin mikäli alkoholihaitat vähentyisivät erityisesti miesten joukossa ja alimmissa sosioekonomisissa ryhmissä suomalaisessa yhteiskunnassa oltaisiin lähempänä terveyden tasa arvoa näin ei ole kuitenkaan käymässä vahvempien alkoholijuomien helpompi saatavuus ei tue tätä tavoitetta sillä haittoja ei ehkäistä lisäämällä riskiä kulutuksen kasvuun monet tässäkin salissa ajavat hyvin vapaata alkoholipolitiikkaa yksilönvapauden nimissä ja elinkeinoelämän tarpeista käsin kuitenkin on väistämätön tosiasia että se mitä tässä alkoholikeskustelussa kutsutaan yksilönvapaudeksi aiheuttaa merkittäviä yhteiskunnallisia kustannuksia alkoholista arvioidaan pilkku kaksi viiva yhden pilkku neljän miljardin euron välittömät kustannukset jotka kohdistuvat muun muassa sosiaali ja terveyssektorille sekä poliisitoimeen kustannuksia aiheutuu myös onnettomuus ja rikosvahingoista sekä alkoholista johtuvien sairauksien tai tapaturmien johdosta maksetuista sairauspäivärahoista ja eläkkeistä ei voi myöskään vähätellä alkoholin aiheuttamaa inhimillistä kärsimystä yksilöiden ja perheiden kohdalla alkoholihaitat näkyvät myös työelämässä ja osuvat myös täysin sivullisiin onhan alkoholi merkittävä liikennevahinkoja aiheuttava tekijä suomalaiset kokevat tutkimusten mukaan muiden ihmisten alkoholinkäytöstä johtuvia haittoja yleisemmin kuin ihmiset muissa pohjoismaissa minulle yksilönvapautta on myös vapaus kokea olevansa turvassa niin kodissa kuin esimerkiksi liikenteessä on muistettava että iso osa alkoholin riskikäyttäjistä on työelämässä sinun ja minun työtovereina arvioiden alkoholiriippuvaisista työssä on noin kuusikymmentä prosenttia siirtymä vahvempaan alkoholiin sekä alkoholin kokonaiskulutuksen kasvu heikentävät väistämättä työn tuottavuutta lisäävät sairauspoissaoloja ja tarkoittavat yhä useammalle luisumista työkyvyttömyyteen ja työelämän ulkopuolelle tämän yhteiskunnallinen hintalappu on mittava samanaikaisesti kun taloutta yritetään saada vahvemmin kasvu

arvoisa puhemies perustuslain yhdeksännentoista pykälän kolmas momentti antaa julkiselle vallalle tehtäväksi edistää väestön terveyttä ja tukea perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointia sekä yksilöllistä kasvua

se mikä toisille on kasvavaa yksilönvapautta ja siksi tavoiteltavaa on kuitenkin monille perheille ja työyhteisöille suurta haittaa ja viime kädessä yhteiskunnalle lisäkustannuksia on hyvä muistaa että alkoholi on tällä hetkellä vakavin yksittäinen terveyden ja hyvinvoinnin uhkatekijä suomessa alkoholipolitiikalla pystymme halutessamme vaikuttamaan haitallisen alkoholinkulutuksen vähentämiseksi ja edistämään siten hallitusohjelman tavoitteita haitallista alkoholinkulutusta vähentämällä vähennetään myös niitä merkittäviä haittoja joita alkoholijuomien käyttäjät aiheuttavat läheisilleen ja ympäristölleen arvoisa puhemies tämän alkoholilain kokonaisuudistuksen esittelytekstissä myönnetään suorasanaisesti että alkoholin saatavuuden lisääminen ei edistä lasten ja nuorten suojeluun tähtäävien lakien tarkoitusta ja että lasten ja perheiden kokemien haittojen lisääntymisen ja syvenemisen myötä lastensuojelutoimien tarve kasvaa siltikö me haluamme tuoda väkevämmät alkoholijuomat helpomman saatavuuden piiriin yksilönvapauden nimissä arvoisa puhemies lakiehdotuksen yksityiskohtia vastustamalla saa helposti syytöksiä vanhoillisuudesta ja kieltolain kaipuusta mediassa ja joissakin naapuripuolueissa on syytetty myös tahallisesta lakiuudistuksen viivyttelystä tästä ei kuitenkaan ole kyse viime kädessä on kysymys vastuullisesta päätöksenteosta ja siitä halutaanko lakia säätäessä tunnustaa sen kansanterveyttä sekä hyvinvointia vaarantavat ja muun muassa poliisia sekä sosiaali ja terveysalan ammattilaisia kuormittavat seuraukset itse en voi ja terveydenhuollon ammattilaisena ohittaa näitä faktoja sekä asiantuntijatietoa hallituspuolueiden välinen viisas neuvotteluratkaisu niin sanotusti vapaista käsistä alkoholilain äänestyksessä tarkoittaa että nyt jokaisella meistä on aito mahdollisuus tehdä oma henkilökohtainen ratkaisu ja ottaa kantaa kukaan ei voi piiloutua ryhmäkurin taakse

rouva puhemies haluaisin alkuun muistuttaa kahdesta asiasta ensiksikin siitä mistä nyt tosiasiallisesti puhumme puhumme täällä siis alkoholista mikä on nykytietämyksen mukaan elimistölle sellainen solumyrkky että jos tätä solumyrkkyä tänä päivänä yritettäisiin laillistaa ja tuoda markkinoille sille ei ikinä annettaisi lupaa toiseksi haluaisin muistuttaa siitä mistä viime viikolla täällä salissa keskustelimme ja mistä tuntuu olevan suuri yksimielisyys nimittäin niin mainitsin viikko sittenhän tässä salissa keskusteltiin kestävän kehityksen toimintasuunnitelmasta agenda kaksituhattakolmekymmentästä ja sen yhteydessä todettiin että yksi tärkeimmistä periaatteista on politiikkajohdonmukaisuus politiikan eri osa alueet eivät saa olla ristiriidassa keskenään johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti on pyrittävä kestävään hyvinvointiin kansanedustajien tulisi toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita kaikissa toimissaan ja kaikissa päätöksissään tähän kehotettiin myös ministeriöstä nyt viikkoa myöhemmin tämä periaate pitäisi selkeästi laittaa käytäntöön toimia kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi hallitus on esityksensä alussa luetellut erittäin alkoholista johtuvia vakavia ja esityksen myötä lisääntyviä terveys ja muita ongelmia lisääntyneitä alkoholikuolemia ja niin edelleen kaikkein vaarallisimpana ehdotuksena on tuoda ruokakauppoihin kioskeihin ja huoltoasemille vahvemmat alkoholijuomat ja toisaalta valmistustavan muutos on myös merkittävä muutos humaltumisen ja vaarallisten terveysvaikutusten kannalta on aivan eri asia käyttääkö mietoa vai viisi pilkku viisi prosenttista olutta paitsi että valmistustavan muutos mahdollistaa

joiden on jo euroopassa todettu olevan erityisesti lapsien alkutie alkoholin kuluttajiksi se lisäksi mahdollistaisi monien aivan uudenlaisten alkoholia sisältävien tuotteiden myynnin ruokakaupassa esimerkiksi alkoholijauheet alkoholipurukumit alkoholijäätelöt ja niin edelleen kenttä on lähes rajaton

panimoliittoa ja kaupan edustajia lukuun ottamatta vastustavat jyrkästi näitä esitettyjä muutoksia lausuntoja antaneista asiantuntijaorganisaatioista sekä terveys ja sosiaalipalvelujen tuottajista ja päihdehaittojen ehkäisyyn erikoistuneista järjestöistä yksikään ei kannattanut näitä lakiesityksiä lausunnoissa tuli vahvasti esille huoli siitä että esitys kohdentaa hyödyt alkoholielinkeinolle ja ulkoistaa haitat ja kustannukset julkisen sektorin kannettavaksi lausuntoja antaneista ammattiliitoista kielteisesti esitysluonnokseen suhtautuivat paitsi lääkäriliitto terveydenhoitajaliitto akavan sairaanhoitajat talentia ja päihdetyön talentia sttk lähi ja perushoitajaliitto myös sak ja palvelualojen ammattiliitto lakiesitysluonnosta kannatti vain elintarviketyöläisten liitto joka arvioi muutosten vaikuttavan myönteisesti panimoalan työllisyyteen tämä hallituksen esitys on ristiriidassa hallituksen terveyden ja hyvinvoinnin edistämishankkeen lapsi ja perhepalveluiden muutokseen tähtäävään hankkeen ja sote uudistuksen kanssa eri järjestöjen ja ammattiliittojen edustajat ovat jatkuvasti painottaneet tätä kuka lopulta kannattaa tätä esitystä kenelle tämä on tarpeen enemmistö kansasta ei kaipaa vahvempia alkoholijuomia lähikauppoihin bisnes ja raha työntävät joitakin toimijoita ja edustajia puhumaan muutoksen puolesta mutta meidän kansanedustajien on kuitenkin toimittava kestävää kehitystä kestävää hyvinvointia edistäen edistäen meistä kansanedustajista jokainen on vastuussa tästä kansalle ovatko oikeasti jotkut äänestäneet itselleen edustajan joka edistää solumyrkkyjen saatavuutta eikä kanna vastuuta toisista kansalaisista olen useaan kertaan toistanut että niiden jotka ovat aiemmin ajatelleet kannattaa alkoholilain esityksiä vahvempien juomien tuomisesta lähikauppaan kannattaisi mennä tutustumaan elämän realiteetteihin terveydenhuollon toimipisteisiin poliisin ja lastensuojelun arkeen ainut keino millä itse voin yrittää ymmärtää teitä jotka kannatatte näitä muutoksia on ajatella että te ette todellisuudessa tiedä mikä on nykytilanne ja mitä olette tekemässä

aivan paatunut kivisydämen omistava päättäjä tai sitten toisista täysin piittaamaton omasta mukavuudenhalusta toimiva henkilö toisaalta tässä nuoli voi osua omaan nilkkaan a klinikkasäätiön ylilääkäri kaarlo simojoki on todennut että suurin osa seitsemänkymmentä viiva kahdeksankymmentä prosenttia hänen potilaistaan joilla on vakavia alkoholista johtuvia terveysongelmia on tavallisia työnsä hoitavia normaalisti työssä käyviä kansalaisia joilla on vain ollut tapana ottaa se olut työpäivän jälkeen mutta viikoittain säännöllisesti monille täysin yllätyksenä maksa on sitten jossain vaiheessa sanonut sopimustaan irti thln tutkimuksen mukaan taas nyt alkoholin vuoksi terveysongelmissa olevista suurin osa on ollut aivan tavan kansalaisia joitakin vuosia aiemmin siis kun katsotaan joitakin vuosia eteenpäin tämänkin talon väestä valitettavasti osalla on alkoholista johtuvia ongelmia vaikka nyt elämä tuntuu olevan aivan mallillaan alkoholin aiheuttamista sairauksista varsinkin maksasairaudet lisääntyvät runsaasti kuolleisuus maksasairauksiin ja kirroosiin kirroosiin on jo nyt noussut suomessa nopeimmin euroopan maista kirroosikuolemista kahdeksankymmentäviisi prosenttia johtuu nimenomaan alkoholista ja tämä määrä vain lisääntyisi on syytä huomata että jatkuva alkoholinkäyttö pienemmilläkin määrillä aiheuttaa jo huomattavaa vahinkoa ikääntyneistä puhutaan aivan liian vähän silloin kun puhumme päihteiden käytöstä yli kuusikymmentäviisi vuotiaista noin viisi viiva kymmenen prosenttia on päihderiippuvaisia sen sijaan liika riski ja ongelmakäyttäjien sekä lääkkeitä ja päihteitä sekakäyttävien ikääntyneiden määrää ei tiedetä tiedetään kuitenkin että yhä harvempi ikääntyvä on raitis ja ikääntyvien lääkkeiden väärinkäyttö on lisääntynyt on että yli kuusikymmentä vuotiailla jo puolen promillen humala nostaa tapaturmariskiä kolme viiva viisi kertaiseksi ikääntyneessä elimistössä vesipitoisuus pienenee ja rasvan osuus kasvaa jolloin eräiden lääkkeiden ja alkoholin jakaantumistilavuus pienenee ja pitoisuudet kasvavat tämä puolestaan tarkoittaa suurempia haitta ja yhteisvaikutuksia lääkkeiden poistuminen elimistöstä hidastuu sillä maksan ja munuaisten toimintakyky heikkenee päihteiden sietokyky pienenee ja päihteiden vieroitusoireet vaikeutuvat sekakäytön välittömät seuraukset voivat olla käyttäjälle ja hänen läheisilleen yllättäviä alkoholin vaikutuksen voimistuminen muistivaikeudet aggressiivinen käyttäytyminen ja sekavuus ovat tavallisimpia ikäihmisiä ajatellen on nimenomaan erittäin suuri merkitys sillä mitä lähikaupasta löytyy no sitten entä kaikkein pienimmät pienimmän ääni kuuluu huonoiten alkoholikeskustelussa lasten ja nuorten ääni jää yleensä kuulumatta alkoholilain valmistelussakin arviointi sen lapsivaikutuksista jäi ylimalkaiseksi ja kaikkein vähiten huomioiduiksi tulevat ne äänettömät vielä syntymättömät lapset vaikka juuri heille alkoholi voi aiheuttaa elinikäisen vamman raskauden aikana alkoholinkäyttö on yksi suurimmista kehitysvammaisuutta aiheuttavista tekijöistä länsimaissa ja se on myös ainoa joka olisi täysin estettävissä suomessa syntyy vuosittain vähän eri tilastojen mukaan kuudestasadasta jopa kolmeentuhanteen vauvaa jotka ovat saaneet sikiöaikana jonkinasteisen alkoholivaurion tässä on hyvä muistaa että alkoholivaurioita ei synny vain hyvin runsaan tai jatkuvan alkoholinkäytön seurauksena vaan vaurio voi aiheutua myös satunnaisista tai melko vähäisistä kerta annoksista tässä on hyvä muistaa että lähiympäristön mutta myös koko yhteiskunnan suhtautumisella alkoholiin on iso merkitys lasta odottaville perheille mitä helpommin alkoholia on mitä laajemmin se kuuluu jokapäiväiseen arkeen ja mitä alkoholimyönteisempi kulttuurimme on sitä suurempi riski se on myös syntymättömälle arvoisa rouva puhemies haluaisin vielä lyhyesti muistuttaa että lääkäriliiton näkemyksen mukaan panimoteollisuuden ja päivittäistavarakaupan tukeminen alkoholin vähittäismyyntiä lisäämällä ei ole asiallinen ja riittävä syy altistaa koko väestö alkoholinkulutuksen lisääntymiselle ja siitä koituville lisääntyville haitoille arvoisa puhemies hyvät kansanedustajat todella toivoisin että pysähtyisitte miettimään ja tekisitte viisaita terveyden ja hyvinvoinnin kannalta kestäviä päätöksiä

rouva puhemies hyvät edustajat alkoholilainsäädännön kokonaisuudistuksen

haittoja valitettavasti lain sisältö taistelee tuota tavoitetta vastaan kokonaisuudistus on kuitenkin tervetullut onhan lainsäädäntömme pohja jo kolmekymmentä luvulta ja monet sen osaset ovat sitten myöhemmiltä vuosikymmeniltä ja sitä kautta koko laki on hyvin repaleinen keskityn omassa puheenvuorossani nimenomaan terveyshaittojen arviointiin thln arvion johon monet asiantuntijat yhtyvät kasvaisi kuusi prosenttia lakiesityksen toteutuessa kulutuksen kasvu on johdettavissa veromuutoksista riippumattomista syistä alkoholin kokonaiskulutus on kolminkertaistunut sitten luvun voimakkainta oli kasvu keskioluen tullessa ruokakauppoihin ja niin sanotun viinakortin poistuttua alkoholinkäyttö yli kaksinkertaistui lyhyessä ajassa sen jälkeen alkoholinkulutus on ollut riippuvainen veropolitiikasta ja

alkoholiveron lasku on lisännyt käyttöä ja veronkorotukset alkoholin

käyttöä viimeisten kymmenen vuoden aikana alkoholiveroa on kiristetty toistuvasti tämä yhdessä yleisen talouslaman kanssa on laskenut alkoholin kokonaiskulutusta noin kymmenen prosenttia suomalaiset juovat kaikesta nauttimastaan alkoholista puolet oluena näin ollen vaikuttaa oluen vahvuus ratkaisevasti nautitun alkoholin kokonaismäärään ja haittojen ilmaantuvuuteen olut juodaan tällä hetkellä yhdeksänkymmentä prosenttisesti keskioluena siksi helposti saatavan perusoluen vahvuusprosentti on ratkaiseva kokonaiskulutuksen kehitykseen hallituksen esityksessä esitetään nostettavaksi vähittäiskaupassa myytävän oluen vahvuutta viiteen pilkku viiteen prosenttiin ja sallittavaksi valmistustavasta riippumatta juomasekoitusten myynti myyntipisteiden lukumäärän moninkertaistuminen ja myyntiaikojen piteneminen etenkin viikonloppuina helpottavat saatavuutta ja myynninedistämistoimet laskevat hintaa nämä yhdessä lisäävät etenkin oluen kulutusta nuorten alkoholinkäytön väheneminen uhkaa kääntyä uudelleen käytön kasvuksi etenkin limuviinojen saatavuuden parantumisesta iltaisin ja viikonloppuina lähellä nuorison oleskelupaikkoja alkoholin kokonaiskulutuksella on ollut suora korrelaatio alkoholikuolemien ilmaantuvuuteen historiassa miksei tämä toistuisi nytkin ja tulevaisuudessa vahvan oluen ja alkoholisekoitusten tuomisen vähittäiskauppaan kioskeihin ja huoltoasemille on arvioitu johtavan vuosittain sataanviiteenkymmeneen alkoholisairauksista aiheutuvaan lisäkuolemaan alkoholin on vuodessa noin tuhat mikä on neljä kertaa enemmän kuin liikennekuolemia alkoholikuolemien kokonaismäärä on yli kolmannessatuhannennessa suomessa alkoholisairauksista johtuvien kuolemien kokonaismäärä on esimerkiksi tanskaan verrattuna väestöön suhteutettuna yli kaksinkertainen vaikka tanskalaisten alkoholinkäyttö asukasta kohden on määrällisesti kaksi litraa suomea suurempi mikä siis ongelmana suomessa lain seurauksena on arvioitu alkoholin hinnan laskevan neljäkymmentä prosenttia hinnalla on suora korrelaatio myös alkoholin hankintaan ja käyttöön alkoholinkäytön kasvu uhkaa haavoittuvimpia väestöryhmiä on vaarana että terveyserot kasvavat entisestään järjestyshäiriöt lisääntyvät ja poliiseja tarvitaan lisää perheiden pahoinvointi kasvaa ja sosiaalityöntekijöillä riittää työtä on tutkimusnäyttöä myös

vaikutuksista syövän lisääntymiseen alkoholihaittojen kokonaiskustannukset ovat varovaisestikin arvioiden vuosittain yli viisi miljardia euroa jossa tärkeänä osana suorien haittojen lisäksi ovat vaikutukset työelämään työstä poissaoloihin ja perheiden hyvinvointiin kasvava kulutus lisää näin julkisen talouden kuormaa samalla se vähentää kustannusten maksajia kun työteho laskee ja sairauspoissaolot työkyvyttömyys ja kuolemantapaukset lisääntyvät euroopan unionin jäsenmaissa alkoholipolitiikkaa on pääsääntöisesti kiristetty kaksituhatta luvulla on tehty kuusikymmentäyhdeksän rajoittavaa toimenpidettä ja yhdeksäntoista alkoholin saatavuutta liberalisoivaa toimenpidettä valmisteilla oleva alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus liberalisoi alkoholin suomessa suomi kulkee siis väärään suuntaan tarvitsemme nyt käsittelyssä olevaa alkoholilain kokonaisuudistusta mutta siten että myydyn ja käytetyn alkoholin kokonaismäärä ei ei kasva vaan että tuetaan yrittäjyyttä ja vähennetään byrokratiaa

kello alkaa lähestyä viittä jonka jälkeen vaihdetaan asialistalla eteenpäin mutta ehditään ottaa vielä yksi

itärajan takana on on totuttu siihen että vodka halpenee kun johtajan kansansuosio ei

puhemies

arvoisa rouva puhemies suomen menestys on perustunut ja perustuu edelleen väestön hyvään koulutustasoon ja sen pohja luodaan laadukkaassa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa koulutus on luonut meille hyvinvointia ja se on mahdollistanut suomen kehittymisen toisen maailmansodan jälkeen yhdeksi maailman parhaiten voivista ja vauraimmista kansakunnista suomalainen koulutus herättää myös kansainvälisesti paljon kiinnostusta ja arvostusta ja kyllä meidän tehtävämme on huolehtia että jatkossakin jatkossakin näin olisi hallituksen esittämä indeksikorotusten jäädyttäminen opetus ja kulttuuritoimen hallinnonalalla vuosina kaksituhattayhdeksäntoista osana valtiontalouden sopeuttamistoimia on valitettavasti ollut ja on edelleen omiaan heikentämään ja osaamisen tasoa koulutukseen kohdistetut säästötoimet iskevät suoraan lasten ja lastenlastemme tulevaisuuteen sipilän hallitusohjelman tavoite on että suomi on maa jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta ja suomalaisten osaamis ja koulutustaso on vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi noussut mikä tukee suomalaisen yhteiskunnan uudistumista ja mahdollisuuksien tasa arvoa ja että suomi on koulutuksen osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa erinomaisia tavoitteita mutta valitettavasti tämä esitys voi sanoa pieneltä osaltaan mutta kuitenkin osaltaan leikkauksena koulutukseen ei tue tätä tavoitetta

hyvin toimiva ja laadukas koulutus mahdollistaa monelle nuorelle tulevaisuuden toivon ja polun työelämään on ilmeistä että koulutuksen indeksijäädytys tulee aiheuttamaan paineita opetuksen laadun alentamiseen ja opettaja opiskelija suhteen heikkenemiseen ja nämä toimet myös lisäävät nuorten syrjäytymisriskiä koulutuksen laadun heikkeneminen voi pahimmillaan opiskelumotivaation heikkenemisen ja opettajan ajanpuutteesta johtuvan riittämättömän tuen myötä lisätä myös koulupudokkaiden määrää

kannan huolta hallituksen koulutuspäätösten vaikutuksista juuri nuorten syrjäytymiskehitykseen omalta osaltaan tämä on huolestuttava kun ottaa huomioon millaisia leikkauksia jo aiemmin tällä hallituskaudella koulutukseen on kohdistettu on leikattu nuorisotakuusta etsivästä nuorisotyöstä ja nuorten työpajatoiminnasta haluan nostaa esiin myös varhaiskasvatuksen ja päiväkotien ylisuuret lapsiryhmät jotka heikentävät osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan mahdollisuuksia lapsen huomioimiseen ja kehityksen tukemiseen tämän vaikutukset ulottuvat pitkälle lapsen myöhempään elämään ja herkästi heikentävät koulumenestystä säästöistä syntyy lopulta lisää kustannuksia kun ennalta ehkäisevän varhaisen tuen vähentyessä joudutaan turvautumaan raskaampiin korjaaviin toimenpiteisiin perusopetuksessa ryhmäkokojen kasvattaminen on lyhytnäköistä lapsi tarvitsee aikuisen aikaa ja huomiota esimerkiksi koulukiusaamisen ehkäisy onnistuu parhaiten jos ryhmäkoot ovat kohtuullisia

hallitus ja opetus ja kulttuuriministeriö haluavat enemmän korkeakoulututkintoja samaan aikaan kun opetushenkilöstömäärät ovat vähentyneet lähes kaikissa yliopistoissa tieteentekijöiden liitto ja professoriliitto ovat viestittäneet että opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstö peräti neljänneksellä vuodesta kaksituhattakaksitoista ja jo nyt on nähtävissä että korkeakoulujen perustoiminnot ovat heikentyneet hallitus esittää että vapaasta sivistystyöstä annettua lakia muutetaan niin että vapaan sivistystyön oppilaitosten keskimääräisiin yksikköhintoihin tehtäisiin vuoden kaksituhattakahdeksantoista indeksikorotusta vastaavat vähennykset ja nämä säästöt ehdotetaan ehdotetaan tehtäviksi pysyviksi vapaa sivistystyö ja sen alaiset oppilaitokset kuuluvat hyvin kiinteästi suomalaiseen koulutusperintöön se täydentää ja laajentaa muuta koulutusjärjestelmää tukee elinikäistä oppimista ja ja usein juuri vapaan sivistystyön kautta pystytään auttamaan ja ja tukemaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja aikuisia aatteellisten opistojen toimintaedellytykset tulee turvata myös tuleville sukupolville ja valitettavasti tämä esitys omalta osaltaan heikentää heikentää kansalaisopistojen kansanopistojen kesäyliopistojen ja ja niin edelleen toimintaedellytyksiä haluan arvoisa puhemies nostaa esiin myös sen että tässä esityksessä todetaan että kiireinen aikataulu on ollut yksi syy siihen että lausuntoja lakiluonnokseen pyydettiin vain muutamalta taholta todellakin tuo lausuntoluettelo on erittäin suppea ja olen vakuuttunut siitä että moni taho olisi halunnut tähän lausua toivonkin että sivistysvaliokunnassa nyt kuullaan näitä tahoja jotka ovat jääneet kuulematta tämän lausuntokierroksen aikana

arvoisa puhemies suomen talous on palaamassa kasvu uralle mikä on erittäin suuri ilon ja kiitoksen aihe mutta meidän tulisi ponnistella että tämä kasvu saataisiin vakaalle pysyvälle uralle tänä aikana suomen perinteisen vahvuuden osaamispohjan turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää tutkimukseen ja koulutukseen tulisi investoida rohkeasti ja riittävästi osa koulutukseen kohdistettujen leikkausten vaikutuksista tulee ilmeiseksi vasta pitkän ajan kuluttua ja siksi koulutuksen kehittäminen ja sen rahoitus vaativat johdonmukaisuutta ja pitkäjänteisyyttä

arvoisa

sipilän hallitus on saanut paljon hyvää paljon hyvää aikaan erityisesti olen iloinnut monesta normienpurkulaista joka on käytännön tasolla tuonut joustavuutta moneen asiaan kuitenkin joutuu murheella toteamaan että yksi suurista virheistä joita hallitus on tehnyt on koulutuksesta ja tutkimuksesta leikkaaminen tämä esitys on jatkumoa tälle linjalle joka siis näyttää jatkuvan koko tämän nelivuotiskauden ja tämä leikkaus on luonteeltaan sellainen että sen tarkoitus on olla pysyvä se tekee tästä vielä erityisen huolestuttavan ottaen huomioon nämä talouden kasvuluvut tällä hetkellä jotka tuovat lisäpelivaraa miten lisäeuroja jotka esimerkiksi verotuksen kautta nyt tulevat käytetään tuntuu jotenkin vaikealta hyväksyä että nimenomaan nyt tässä on pakko toteuttaa tämmöinen muutaman miljoonan säästö se tekee tästä erityisen vaikeasti ymmärrettävän

tämä osio jossa kuvataan museoiden teattereiden ja orkestereiden sekä taiteen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen leikkauksia on varmasti paljon suurempi viesti näille kulttuuritoimijoille kuin tämä itse leikkaus tämä viesti on hyvin selkeä hallitus ei arvosta museoita teattereita ja orkestereita tämä on vakava viesti suomalaiselle kansalaisyhteiskunnalle kun tietää kuinka paljon nimenomaan tässä kulttuurin viitekehyksessä on kansalaistoimintaa jopa ilmaistyötä mukana nyt se viesti joka tästä lähtee on se että että niistä vähenevistä resursseista vähennämme vielä enemmän suomen kuntaliitto pitää kuntatalouden vahvistamiseen tähtääviä toimenpiteitä tärkeinä mutta pitää huolestuttavana varhaiskasvatukseen koulutukseen ja kulttuuritoimeen kohdistuneita valtion rahoituksen pitkäaikaisia vähentämistoimenpiteitä suomen museoliitto ryn näkemyksen rahoitusleikkaukset heikentävät museoiden toimintaedellytyksiä ilman että niillä saavutetaan mitään niistä tavoitteista joilla leikkauksia perustellaan suomen museoliitto esittää että lausunnolla oleva muutosesitys hylätään suomen sinfoniaorkesterit ryn lausunnon mukaan jatkuva rahoituksen leikkaaminen lisää negatiivisia vaikutuksia taidelaitosten toimintaan ja estää hallitusohjelman kärkihankkeen kulttuurin saavutettavuuden toteutumista

suomen sinfoniaorkesterit ry katsoo lausunnossaan että tulevat suunnitellut leikkaukset rampauttavat koko orkesterilaitoksen kun noin kahdeksankymmentä prosenttia kaikista orkestereiden kuluista on palkka ja sosiaalikuluja arvoisa puhemies vaikka tässä että näiden leikkausten seurauksia arvioidaan niin se ei ole kyllä hyvä tapa eikä hyvää lainsäädäntöä että toteutetaan leikkauksia ja juuri tällaisella kiireellä niin kuin edustaja räsänen totesi täällä että ei ole edes asiantuntijoita haluttu kuunnella vaan on ikään kuin tehty tämmöinen kansliapäätös että tuosta vain nyt leikataan kulttuurilta että sieltähän voi ottaa tämä ei ole hyvää lainsäädäntöä valitettavasti joutuu toteamaan vaikka haluaisi puhua hyvää niin tässä kohtaa se on mahdotonta

arvoisa puhemies vaikka kysymys suuresta leikkauksesta nyt niin kuitenkin tämä koulutuksen indeksikorotuksen jäädyttäminen eriarvoistaa koulutusta eri kuntien ja koulujen välillä tuoreiden pisa tutkimusten mukaan muistaakseni oli niin että jo nytten nämä koulutuksen oppimisen erot ovat aika suuria eri alueista riippuen sehän kertoo siitä että joillakin kunnilla on varaa laittaa enemmän rahaa siihen oppimiseen koulutukseen ja

joissa on muuttotappiota ja muutenkin vaikea työllistyä tulee vielä tämmöinen signaali siitä että lukiokoulutuksesta kansalaisopistoista ja taiteen perusopetuksesta esimerkiksi voidaan leikata ja pitääkin leikata koska valtionosuus hivenen menee pienemmäksi meidän tulisi tässä hallituksen esityksessä tarkastella nimenomaan niitä kuntia joilla ei ole sitä kantokykyä enää itse paikata niitä leikkauksia suuret kunnathan tämmöiset pienet indeksikorotuksen leikkaukset varmaan tasoittavat omassa budjetissaan jos ne niin haluavat mutta pienissä pienissä kunnissa ne tarkoittavat sitä että esimerkiksi oppilasluku kasvaa luokissa tai sitten jonkintasoinen erityislisäkoulutus jää uupumaan kokonaan meidän täytyy ymmärtää se että nyt kun kansantalous on nousussa meidän täytyisi panostaa edelleen koulutukseen ja kehittämiseen ja antaa hallitukselta sellainen signaali että suomi panostaa tulevaisuuteen eikä halua koulutuksesta enää leikata piiruakaan koska tämän lupauksen me annoimme jo aikaisemmin viime keväänä viimeksi

arvoisa puhemies hallitus on esityksessään jäädyttämässä opetus ja kulttuuritoimen indeksiä mikä tosiasiassa tarkoittaa rahoituksen leikkaamista yhdessä kasvavien kustannusten kera erityisesti haluan nostaa esille nämä hallituksen esityksen vapaan sivistystyön leikkaukset kansanopistot ovat taloudellisesti erittäin ahtaalla jo nyt ja hallituksen suunnittelemat leikkaukset osoittavat kuinka vähän niissä tehtyä työtä arvostetaan hallituksen piirissä koulutuksen osalta kaksilla rattailla kulkevan kokoomuksen into leikata koulutuksesta ei suuresti yllätä mutta pääministeripuolue keskustan hyväksyntä vapaan sivistystyön rokottamiselle on kaikkea muuta kuin keskustalaista toimintaa maakuntien hyväksi niin ikään kansalaisopistoissa tehdään arvokasta omaehtoista lisäopiskelua tukevaa työtä erityisesti ikäihmisten piirissä onkin käsittämätöntä että hallitus haluaa jatkuvasti rangaista juuri vapaan sivistystyön kenttää siellä tuotetaan tulosta valtion tuen päälle ja lisäksi eikö sellaista toimintaa tiukassa taloustilanteessa päinvastoin olisikin tarpeen tukea arvoisa puhemies sen lisäksi haluan tuoda esille että on mielipidekysymys tarvitaanko tällaista taidelaitosten kautta maan mutta tosiasia on se että niin kauan kuin sellainen verkko on olemassa niin nämä leikkaukset kulttuurilaitosten rahoituksesta ovat tosiasiassa leikkauksia suoraan kuntatalouteen koska ne laitokset eivät koskaan pysty tuottamaan omaa toimintakatettaan pääsylipputuloilla ja käyntimaksuilla seurauksena näille leikkauksille on se että kuntahan ne joutuu viime kädessä maksamaan ymmärsin kuitenkin että hallituksen ei ole tarkoitus heikentää kuntataloutta näin olen kuullut monta kertaa sanottavan mutta nyt sitä kuntataloutta kuitenkin heikennetään takakautta

arvoisa puhemies

hän korosti että säästöt koulutuksesta ovat ohi mutta kuten näemme eiväthän ne ole ohi koulutuksesta on leikattu karulla kädellä tämän hallituskauden aikana ja nyt meillä on taas käsissämme yksi lakiesitys jossa leikataan koulutuksesta tämä koskee nyt näitä indeksejä ja tässä esityksessä siis edelleen leikataan niin perusopetuksesta kuin lukiosta ja myös vapaasta sivistystyöstä ja taiteen perusopetuksesta käytännössä siis nämä kaikki tahot joutuvat etsimään lisäsäästöjä entisten säästöjen päälle me kaikki tiedämme miten suuri merkitys koulutuksella on nuorten koko elämänpolun ja siksi nämä leikkaukset perusopetuksesta ja lukiosta kaikkien entisten leikkausten päälle vain heikentävät koulujen mahdollisuutta tarjota tukea kaikille oppilaille ja pitää ryhmäkoot riittävän pieninä vapaalla sivistystyöllä taas on valtava merkitys ja tehtävä elinikäisen oppimisen ylläpidossa me tiedämme miten se lisää hyvinvointia se tukee kansalaisten aktiivisuutta esimerkiksi kieltenopiskelussa vanhemmalle väelle kansalaisopistojen merkitys on aivan ensisijainen samoin liikunnan koulutuskeskukset joita tämä indeksijäädytys myös koskee tekevät tärkeää työtä terveiden elämäntapojen koulutuksen saralla kun muissa pohjoismaissa on panostettu nimenomaan tähän vapaaseen sivistystyöhön niin on on todella harmillista että hallitus on siitä kun tiedämme että se on erityisen kustannustehokasta sillä kuntien maksuosuudet maksuosuudet ovat tästä puolet vapaan sivistystyön järjestäjien kohdalla tämä päätös tarkoittaisi nyt noin nolla pilkku kuuden miljoonan euron säästöjä ja heidän täytyy käytännössä etsiä se olemassa olevasta toiminnastaan ja supistaa sitä vapaan sivistystyön kyllä tiedän että sinne on tulossa siinä mielessä hyviäkin uutisia että sinne ollaan suuntaamassa lisärahoitusta maahanmuuttajien tarpeisiin vastaavan koulutusmallin luomiselle tämä on erittäin hyvä asia ja se ehkä hieman helpottaa näiden säästöjen etsimistä mutta se työ mitä

kohdistuu museoihin ja ja orkestereihin ja teattereihin sieltä ollaan nyt leikkaamassa nolla pilkku seitsemänkymmentäkuusi miljoonaa euroa ja kyllä tällä suhteessa hyvin pienellä leikkauksella jos mietitään koko valtiontaloutta aiheutetaan todella suurta vahinkoa näille kulttuurilaitoksille ja kulttuurikentällemme me tiedämme kaikki miten kulttuurilaitoksilla on merkittävä vaikutus hyvinvoinnin edistämiseen tästä on tehty myös erilaisia tutkimuksia mutta niillä on myös hyvin tärkeä rooli meidän oman kulttuurimme ylläpidossa ja kehityksessä ja esimerkiksi museot ovat ovat se se taho joka ylläpitää meidän yhteistä kulttuuriamme taustaamme säilöö myös tuleville polville ja sen takia nämä leikkaukset museoista teattereista ja orkestereista ovat kyllä sellaisia mitä on hyvin vaikea hyväksyä
arvoisa puhemies luonnollisestikaan ei ole mieluisa tehtävä olla ainoa hallituspuolueen edustaja puhujalistassa onneksi sentään salissa on jokunen hallituspuolueen edustaja tämän asian äärellä toki itselläni on kokemusta viime vaalikaudelta opposition kansanedustajana olosta ja pidin jokseenkin samanlaisia puheita näiden asioitten äärellä kun viime vaalikaudellakin näitä koulutukseen liittyviä säästöasioita indeksien jäädytyksiä ja muita oli mutta kuitenkin kaiken tämän keskellä on muistettava että hyviä uutisia koulutukseen liittyen olemme kuulleet viimeksi tänään kun kerrottiin että perustetaan taloustieteen huippuyksikkö voitte sanoa että tämä on kaukana kaukana koulutuksen arkitodellisuudesta kyllä mutta sopii että pitkän päälle sillä on hyvä merkitys kansalliselle toiminnallemme ja elämän eteenpäinmenolle mutta kuten niin monesti on tullut todettua niin ei hallitus näitä asioita ilkeyttään tee vaan talouden reunaehtojen takia toki näistä leikkauksista on negatiivisia seurauksia jos emme aivan taannu niin joka tapauksessa enemmän tai vähemmän merkitsee että monet maat menevät meidän edellemme mutta nyt kun talous on kohentumassa ja ilmeisesti tulevaisuudessa jakovaraakin on jonkin verran enemmän niin niiden jotka tulevaisuudessa hallituksia rakentavat on sitten aika panostaa koulutukseen

arvoisa puhemies tämän päivän hyvä uutinen on tosiaan tämä taloustieteen huippuyksikön perustaminen pientä valoa tämä hallituksen esitys mikä nyt on käsittelyssä on haitallinen suomalaiselle sivistykselle ja koulutukselle indeksikorotusten jäädyttäminen opetus ja kulttuuritoimen hallinnonalalla tarkoittaa käytännön vaikeuksia myös muun muassa vapaan sivistystyön oppilaitoksille kansalaisopistot ja muut vapaan sivistyksen oppilaitokset ovat tärkeä pala yhteiskuntaamme niiden tarjoaman koulutuksen ja muun toiminnan arvoa yhteiskunnalle on mahdoton mitata euroissa kansanopistot työväenopistot liikunnan koulutuskeskukset ja muut vastaavat vapaan sivistystyön piiriin lukeutuvat koulutuksen tarjoajat kohtaavat vuosittain yli miljoona suomalaista toiminta saavuttaa tällä hetkellä valtavan joukon suomalaisia ja näin sen pitää olla tulevaisuudessakin kun puhutaan syrjäytymisestä yksinäisyydestä yhteisöllisyyden lisäämisestä vapaa sivistystyö on yksi kustannustehokkaimmista lääkkeistä edellä mainittuihin asioihin vapaalla sivistystyöllä on maassamme pitkät perinteet sen voidaan katsoa heijastavan suomalaisen yhteiskunnan tasa arvoa oppimisen kautta tapahtuvaa kehitystä sekä avoimuutta vapaalla sivistystyöllä on merkittävä asema myös kansalaistoiminnan kannalta

minusta kansalaisopistojen työväenopistojen ja muiden toimijoiden tarjoamien laadukkaiden koulutuspalveluiden yksi hienous on niiden avoimuus aivan kaikille tämä on jotain mistä me suomalaisina voimme olla ylpeitä vastaavia avoimia ja kaikkien saavutettavissa olevia koulutuspalveluja ei turhan monessa maassa ole tarjolla vapaan sivistystyön laitosten toiminta maanlaajuisesti on turvattava nyt ja tulevaisuudessa vapaan sivistystyön oppilaitosten asemaa pitäisi vahvistaa ja niiden tarjoaman opetuksen arvo yhteiskunnalle tulee nähdä toimintojen säästöhakuisen leikkaamisen sijaan näkisin mieluummin vapaan sivistystyön oppilaitosten toimintaa kehitettävän aktiivisesti osana suomalaista koulutuspalvelutarjontaa esimerkiksi kurssimuotoisen yhteistyön kehittämiseen eri aloilla vapaan sivistystyön oppilaitosten ja muiden opinahjojen välillä voisi panostaa useilla aloilla on hyvin paljon osaamista erikois ja täydennyskoulutuksen järjestämisessä resurssit ja koordinaatio ovat tämän osalta pullonkauloja arvoisa puhemies hallitus on nyt leikkaamassa tästä arvokkaasta toiminnasta vapaan sivistystyön toimintaresurssien karsimisesta näyttää tulleen lähes jokasyksyinen trendi kun ajattelee paljonko vapaan sivistystyön oppilaitoksilta on leikattu viimeisten vuosien aikana täytyy vain ihmetellä sitä kuinka käytännön tasolla palvelut vielä ovat nykyisellä tasolla säästöt heijastuvat käytännön toimintaan hintojen nousuna ja koulutustarjonnan supistumisena tämä leikkausralli saisi nyt vapaan sivistystyön osalta olla tässä saavutettavat säästöt eivät vastaa leikkauksista koituvia menetyksiä joten vastustan hallituksen leikkauksia tästä yhteiskunnalle hyvin arvokkaasta toiminnasta

rouva puhemies tässä edellinen puhuja mielestäni tarttui ehkä kipeimpään kohtaan tässä esityksessä eli juuri tähän vapaan sivistystyön osuuteen kansanopistojen valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten kansalaisopistojen kesäyliopistojen ja opintokeskusten opiskelijaviikoista ja opetustunneista tehdään tässä ihan merkittävät leikkaukset ja erityisesti ihmettelen sitä että näiltä tahoilta ei ole pyydetty lausuntoa heitä ei ole edes kuultu tätä esitystä valmisteltaessa täällä vedotaan kiireiseen aikatauluun mutta silti on siinä kiireisessä aikataulussa pystytty lausunnot pyytämään kuntaliitolta museoliitolta sinfoniaorkestereilta ja teatterijärjestöjen keskusliitolta on tietysti erittäin hyvä juuri näitä tahoja on kuultu mutta miksi ihmeessä tuota lausuntopyyntöä ei ole samalla postitettu sitten myös näille vapaan sivistystyön tahoille jotka eivät tule millään tavalla katetuiksi näiden lausunnonantajatahojen kuten esimerkiksi kuntaliiton kautta sen takia pidän kyllä suorastaan velvollisuutena että että eduskunnan sivistysvaliokunta kuulee näitä vapaan sivistystyön tahoja tätä asiaa käsitellessään
arvoisa puhemies edustaja räsänen otti jo avauspuheenvuorossaan esille sen että hallituksen esitystä varten on tosiaan pyydetty kiireisen aikataulun vuoksi niin siinä sanotaan lausuntoja vain muutamalta taholta se on tosiaan erittäin valitettavaa varsinkin kun tässä on kyseessä nyt sellainen säästölaki joka toteutuessaan kohdistuisi monen nuoren tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeään opetus ja koulutustoimintaan säästölait kuten tämäkin laki tässä joka meillä on käsittelyssä ovat aina sen tahon kannalta johon johon laki kohdistuu sipilän hallitus on aiemmin saanut runsaasti kritiikkiä lainvalmistelun puutteista ja vaikutusarvioiden tekemättä jättämisestä nyt ainakin minun silmissäni vaikuttaa valitettavasti siltä ettei hallitus ole ottanut opikseen tekemistään virheistä ja saamastaan kritiikistä kuten edustaja niikko edellä totesi leikkaukset opetuksesta ja koulutuksesta käyvät koko ajan vaikeammiksi me olemme joutuneet niitä tällä vaalikaudella jo runsaasti tekemään ja näin ollen niiden vaikutukset käyvät käyvät jatkossa entistä suuremmiksi näin on erityisesti kaikkein pienimmillä paikkakunnilla kuten edustaja niikko hyvin toi jo esille arvoisa puhemies katson että lain valiokuntakäsittelyn aikana sivistysvaliokunnan tulee saada laajat laajat vaikutusarviot lain vaikutuksesta oppilaitosten toimintaan

ja samoin riittävästi aikaa harkita sitä ovatko nämä erittäin ikävät leikkaustoimet aivan välttämättömiä kaikkine seurauksineen vetoan tässä samassa yhteydessä tietenkin myös hallituspuolueiden edustajiin ja heidän omaan harkintaansa

hauskaa eikä kannustavaa mutta on syytä muistaa mistä tilanteesta lähdettiin viime vaalikaudella hallitus leikkasi todella rankasti kuntien taloutta en muista miljardimäärää mutta se oli suuri määrä kuitenkin toinen asia on sitten se että tällä vaalikaudella kuntatalous on tervehtynyt ja viime vuonna kunnat jo tuottivat ylijäämää elikkä kuntien toimintamahdollisuudet ovat parantuneet tämän hallituksen aikana erittäin paljon ja nyt jos lähdetään siitä että me emme laita talouttamme kuntoon niin ajatelkaa hyvät kollegat se tilanne että suomen kansantalous joutuisi sellaisiin vaikeuksiin millä tiellä viime vaalikaudella oltiin me olisimme todennäköisesti kansainvälisen valuuttarahaston ja euroopan keskuspankin huomassa koko maa ja se olisi niin karu tie että silloin ei meiltä kysyttäisi mistä leikataan on aina parempi että itse pystymme taloutemme mitoittamaan oikeaan mittasuhteeseen kansantalouden tuottavuuteen nähden on tehty vaikeita leikkauksia noin neljällä miljardilla eurolla sen me tiedämme mutta jos me lähdemme nyt sille tielle että ruikutamme joka asiassa emmekä anna talouden tervehtyä jota se muuten koko ajan tällä hetkellä tekee tämän vuoden kasvuprosentti kansantaloudessa prosenttia ensi vuonna yli kahden kuitenkin eli suunta on oikea ja tällä tiellä meidän pitää jatkaa jos me lähdemme siitä että jatkuvasti syydämme rahaa sinne sun tänne ymmärrän että sivistystyö kulttuurityö ja tällainen vapaaehtoinen kulttuurityö ovat äärimmäisen tärkeitä sitä en väheksy yhtään mutta kunnilla on kuitenkin tänä päivänä talous tervehtymässä hurjaa vauhtia ja se luo uusia mahdollisuuksia myös hallitus on tehnyt monia uudistuksia jotka luovat tulevaisuudessa lisää säästöä ja

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

kansalaisen näkökulmasta verotusta selkeyttäviä ja yhdenmukaistavia lähtökohtia korruptioon liittyvien rikosten paljastamisen ja selvittämisen edistämiseksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetussa laissa säädettäisiin verohallinnon oikeudesta antaa omasta aloitteestaan verotustietoja verovelvollista koskevine tunnistetietoineen esitutkintaviranomaiselle harmaan talouden ja korruption vastaisessa taistelussa tämä muutos on kannatettava joskin paljon työtä tälläkin saralla jää vielä hallitukselle tulevaisuudessa tehtäväksi arvoisa puhemies eduskunta on jo aiemmin tällä kaudella muun muassa uudistanut tullilakia ja eräitä muita lakeja ja moneen liitännäislakiin on tehty lukuisia teknisiä muutoksia joilla on ollut yhteys valmis hankkeeseen

yhdessä verotusmenettelyuudistusten kanssa on tarkoitus mahdollistaa verohallinnossa noin sadan henkilötyövuoden henkilötyövuoden säästöt vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkaksi mennessä tämä valmis hanke toteutetaan useassa eri vaiheessa ensimmäisen vaiheen lainsäädäntöuudistukset koskivat erityisesti oma aloitteisia veroja ja ne tulivat voimaan tämän vuoden alussa hankkeen seuraavat vaiheet ovat vuorossa tämän ja ensi vuoden aikana jolloin astuu voimaan lukuisia uusia verolakeja tässä uudistuksessa yli sadasta erilaisesta ja osin jopa keskenään yhteensopimattomasta järjestelmästä on tarkoitus siirtyä yhtenäiseen verohallinnon tietojärjestelmään onkin varsin hämmästyttävää että verohallinnossa on ollut näin paljon erilaisia tietojärjestelmiä ja verohallinnon onkin jo korkea aika päästä yhtenäisen järjestelmän piiriin toivottavasti se myös selkeyttää ja nopeuttaa verohallinnon prosesseja ja tuottaa tätä kautta hyötyä myös veronmaksajille arvoisa puhemies pitkällä tähtäimellä digitalisaatiota edistämällä ja käytäntöjä yhtenäistämällä on yleisemminkin mahdollista säästää runsaasti meidän kaikkien yhteisiä verovaroja tämä lienee koko eduskunnan hyväksyttävissä oleva tavoite ja toivottavasti nämä hallituksen ja eduskunnan alulle panemat digitalisaatiohankkeet toteutuvat myös konkreettisina säästöinä

arvoisa rouva puhemies tämä lakiesitys hallituksen esitys koskee ortodoksisesta kirkosta annettua lakia ja samalla tavoin niin kuin kirkkolakeja käsiteltäessä tässäkin on kunnioitettava uskonnonvapauden periaatteen mukaisesti ortodoksisen kirkon omaa lainvalmistelua mielestäni tämä on myös hyvin perusteltu ja kannatettava kiinnitin huomiota tässä kahteen asiaan joita lyhyesti kommentoin ortodoksisessa kirkossa ehdotetaan äänioikeusikärajaa seurakuntavaltuuston ja kirkkoherran vaaleissa alennettavaksi kahdeksastatoista vuodesta kuusitoista vuoteen tässä suhteessa ortodoksinen kirkko on nyt seuraamassa suomen evankelisluterilaista kirkkoa jossa äänioikeusikäraja seurakuntavaaleissa laskettiin kahdeksastatoista vuodesta kuusitoista vuoteen vuonna kaksituhattayhdeksän voimaan tulleella lainmuutoksella mutta luterilaisessa kirkossa kirkkoherran vaalissa ikäraja on edelleen kahdeksantoista vuotta tässä ortodoksinen kirkko nyt menee ikään kuin hiukan edelle edelläkävijäksi edelläkävijäksi tässä suhteessa varmasti tämä on hyvä ajatellen sitä että pyrkimyksenä on lisätä nimenomaan nuorten kirkollista äänestysaktiivisuutta ja toivon mukaan myös muuta aktiivisuutta sitten tämän kirkkokunnan toiminnassa sitten toinen kokonaisuus joka tähän liittyy koskee kirkkolain sadattakahdeksatta pykälää jossa säädetään siitä että jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten suorittamiseen sekä diakoniaan ja opetukseen liittyvissä tehtävissä työskentelevän työntekijän on oltava ortodoksisen kirkon jäsen no tämä muutos joka tähän nyt on tulossa liittyy sinänsä jossain määrin tekniseen muutokseen koska tässä ollaan lopettamassa lainoppineen kirkkoneuvoksen tehtävä ja siirtämässä näitä tehtäviä

osittain ortodoksisen kirkon palvelukeskuksen johtajalle ja palvelukeskuksen lakimiehelle mutta joka tapauksessa tässä nyt ymmärtääkseni laajennetaan sitä työntekijäjoukkoa tämä kelpoisuusvaatimusedellytys koskee eli

ortodoksiseen uskoon ja kirkon kanoniseen oikeuteen liittyviä esittely ja asiantuntijatehtäviä kirkolliskokouksessa tai kirkkohallituksessa hoitavan työntekijän tulee olla ortodoksisen kirkon jäsen sitten vielä myöhemmin kirkkojärjestyksessä säädetään säädetään näistä tehtävistä tai tai jäsenistä joita tämä koskee tarkemmin no tässä hallituksen esityksessä on käsitelty tämän

pykälämuutoksen ja ylipäänsä tämän pykälän suhdetta perustuslakiin ja säätämisjärjestykseen ja myös suhdetta työsyrjintädirektiiviin mielestäni on hyvä tässä yhteydessä todeta se periaate että on tärkeää että kirkoilla ja uskonnollisilla yhdyskunnilla on oikeus edellyttää työntekijöiltään yhteisönsä mukaista vakaumusta jossa tietenkin aivan lähtökohtainen perusedellytys on se että henkilö kuuluu tähän kyseiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan tässä tapauksessa ortodoksiseen kirkkoon mielestäni tämä esitys omalta osaltaan on hyvin sopusoinnussa uskonnonvapauden periaatteen kanssa

ortodoksisen ortodoksisen seurakunnan jäsenenä voin todeta tästä lakiesityksestä että lakiesitys on erittäin hyvä selkeä ja kannatettava se perustuu vuonna kaksituhattakuusi säädettyyn kirkkolakiin jonka perusteella ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys on on kirkolliskokouksessa aikanaan hyväksytty olen yhden kauden ollut kirkolliskokousedustajana ja voin vakuuttaa että siellä kyllä todella asiat käydään läpi huolella ja nimenomaan niin että kun mennään ortodoksisen kirkon opetuksen mukaan niin totta kai siellä tämä kirkollinen puoli ja se elämänkatsomus mikä ortodokseilla on tulee huomioiduksi myös hallinnossa totta kai se on itsestäänselvyys se että nyt äänioikeusikäraja lasketaan kuuteentoista vuoteen on mielestäni erittäin tervetullutta kehitystä koska sillähän samalla vahvistetaan nuorten mahdollisuutta osallistua seurakunnan päätöksentekoon ja olla mukana siinä seurakunnassa aktiivisesti se on seurakuntamme yksi vahvuus sanoisin myös sen että kun meitä ortodokseja on kuitenkin suomessa vain noin kuusikymmentätuhatta

paremmin olemme yhtenäisiä ja teemme asioissa yhdensuuntaista työtä seurakunnan teemme totta kai evankelisluterilainen seurakuntien kanssa erittäin vahvaa ekumeenista yhteistyötä eri puolilla suomea esimerkiksi kotikunnassani ilomantsissa tämä yhteistyö on aivan jokapäiväistä arkista työtä ihmisten hyväksi se että tämän lainopillisen asessorin lainkohtaa muutetaan perustuu varmaan ihan siihen että kun on pieni kirkkokunta ja sitten on tämä kirkon palvelukeskus joka vuonna kaksituhattakuusi säädetyn lain mukaan tuli kirkkoon niin se vastaa hyvin monista kirkon käytännön asioista ja siellä on sitten sitä lainopillista osaamista periaatteessa tässä hieman tätä byrokratiaa puretaan totta kai kirkkokunta jos katsoo asiakseen jossakin erittäin vaativassa laintulkintaa vaativassa tehtävässä vaikka hallintolain

asiantuntijoita ulkopuolelta kirkkokuntaa sekin mahdollisuus on käytettävissä pidän tätä lakiesitystä erittäin hyvänä ja kannatettavana ja toivon että se tulee hyväksytyksi yksimielisesti
arvoisa puhemies toisin kuin edellinen puhuja en ole ortodoksisen seurakunnan jäsen sen takia on ehkä ehkä mielestäni hieman hieman erikoista että me täällä nyt päätämme heidän asioistaan sinänsä näkisin että että olisi hyvä jos kirkot itse päättäisivät näistä asioista mutta mutta näin se on nyt meidän lainsäädännössämme tällä hetkellä niin niin toimitaan sen mukaisesti sinänsä kyllä kyllä iloitsen tästä ehdotuksesta tämän äänestysikärajan laskemisesta kuuteentoista pidän sitä erittäin hyvänä ja ja pidän hyvänä myös että seurakunnissa on tämä tämä sama käytäntö niin kuin tässä tuli esille täällä ortodoksisella puolella se nyt olisi vielä hieman laajempi me tiedämme kaikki että seurakuntavaalien äänestysprosentithan eivät kovin kummoisia ole mutta mutta aika aika monet nuoret ovat kuitenkin mukana seurakunnan toiminnassa ja silloin on on hyvä että he voivat silloin juuri kun ovat aktiivisia itse osallistua osallistua myös siihen päätöksentekoon siinä mielessä kyllä demokratian näkökulmasta pidän erittäin hyvänä että että ortodoksisessa kirkossa äänestysikää lasketaan

puhemies vielä edustaja mikkoselle tiedoksi se että kun kirkkojärjestys on laadittu ortodoksiseen kirkkolakiin perustuen niin kirkkohan on totta kai autonominen se toimii itsenäisenä ja päättää itsenäisesti hallinnostaan työntekijöistään ja niistä rahoista mitä seurakunnalla ja kirkkokunnalla on käytettävissään tähän kaikki perustuu kun kuusitoista vuotiaat pääsevät äänestämään seurakunnan vaaleissa niin se on todella erinomaisen hieno asia kun kun noin kuudenkymmenentuhannen ihmisen yhteisöstä on kysymys niin kyllä siinä yhteisössä nimenomaan tulee se yhtenäisyys ja se yhdessä tekemisen yhdessä tekemisen voima esiin ilman sitä yhtenäisyyttä ja yhdessä tekemisen halua pienen kirkkokunnan mahdollisuus

hallituksen esitys tukee erittäin hyvin tätä tavoitetta ja on varmasti kirkkokunnan yksimielisesti hyväksymä sellaisenaan
arvoisa rouva puhemies kun keskustelua käydään äänestys ikärajasta ja sen mahdollisesta alentamisesta myös valtiollisissa vaaleissa tai tai paikallisvaaleissa niin ajattelen että olisi kyllä hyvä ottaa hiukan oppia ja ja kuulla kokemuksia siitä millä tavalla nämä muutokset ovat toimineet kirkon päätöksenteossa todellakin jo vuodesta kaksituhattayhdeksän lähtien tämä lainsäädäntö on ollut voimassa luterilaisessa kirkossa ja nyt sitten ortodoksisessa kirkossa ajattelen että tätä keskustelua varten jota jota jatkossa varmasti käydään enenevästi nuorten aktivoimisesta

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö kahdeksan nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä yleiskeskustelu ja asian käsittely keskeytettiin viidestoista yhdeksättä kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa

arvoisa

rouva puhemies tämä nyt ei ole vastauspuheenvuoro tämä on vastauskysymysvuoro olisin mielenkiinnolla toivonut että edustaja olisi maininnut niitä tahoja mitä tarkoitatte liitoilla ja siitä taloudellisesta vastuunotosta erittäin mielenkiintoinen näkemys nimittäin minkälaisia minkälaisia järjestöjä ja eri tahoja kaiken kaikkiaan tarkoititte ja voin omassa puheenvuorossani sitten

arvoisa puhemies edustajakollega kysyi mitkä liitot ovat informaatiota jakaneet ehkä edustajat jotka ovat tarkkaan sähköpostiaan ja kirjeitään seuranneet ovat saattaneet huomata että esimerkiksi panimoliitto ja kaupan liitto ovat meitä lähestyneet ja korostan siinä ei ole mitään väärää he tekevät juuri sitä työtä mitä heidän pitääkin tehdä he tarkastelevat asioita siitä näkökulmasta mikä on taloudellisesti heille mielekästä meidän tehtävämme on suodattaa sitä tietoa mitä eri suunnista saamme vetää sitä tietoa yhteen ja tehdä niin kuin hallitusohjelmassa lukee johtaa tätä maata tiedolla ja tehdä sen pohjalta päätöksiä siihen viittasin kun äsken puhuin näistä liitoista varmasti muitakin liittoja on mutta nämä nyt tulivat ensimmäisenä mieleen

on lähettänyt myös hyvää informaatiota joka liittyy sitten työntekijöitten turvallisuuteen olen myös siihen tutustunut
ja nyt palaamme puhujalistaan

arvoisa herra puhemies haluan tähän

puheenvuoroni alkuun todeta sen että olen kyllä hyvin pitkään saanut olla kansanedustajana ja kun tästä keskustelusta tänään on voinut saada sellaisen mielikuvan että alkoholin saatavuus on suuri ongelma suomalaisille ihmisille että he eivät ikään kuin saa riittävästi viinaa niin voin sanoa kyllä että tämän pian kahdeksantoista vuoden eduskuntakokemuksen aikana en ole saanut yhtään viestiä millään lailla tullutta viestiä jossa olisi valitettu sitä että kun ei saa viinaa vaan kyllä ne asiat joita ihmiset meille tänne viestittävät ovat liittyneet pikemminkin siihen alkoholi haittoina ihmisten omassa elämässä sitten näkyy mutta arvoisa puhemies niin kuin jo totesin tuossa debatissakin alkoholilain kokonais uudistus jota viime kaudella sain olla itsekin osaltani vetämässä on tarpeellinen sillä tämä laki on monin paikoin vanhentunut ja on hyvä huomata että jo viime kaudella tehdyssä valmistelussa oli mukana niitä elementtejä joita täällä nyt norminpurkuna meille on kerrottu jo tuolloin ajateltiin kyllä vahvasti niin että tietyt käytännöt joita esimerkiksi ravintoloilta on edellytetty eivät enää vastaa tätä päivää mutta aina kun alkoholilakia muutetaan on kyettävä tasapainoilemaan niin elinkeinopolitiikan työllisyyspolitiikan kuin terveyspolitiikankin välillä ja valitettavasti hallitus on tässä tasapainoilussa puolensa valinnut ja vaaka kallistuu hyvin vahvasti elinkeinoelämän suuntaan koska alkoholin saatavuutta esitetään lisättäväksi ja häviäjänä olemaan kansanterveys ja suomalaiset ihmiset voisi sanoa että en tällä kokemuksella ole vielä löytänyt tutkimusta tai kuullut sellaista asiantuntijaa jonka mukaan haitat vähenisivät kun saatavuutta lisätään päinvastoin niin maailman terveysjärjestö maailman talousfoorumi kuin oecdkin ovat todenneet että alkoholin kokonaiskulutuksen alentamisen

valitettavasti ministeri ei ehtinyt tässä kuulemassani debatissa ainakaan kommentoida sitä minkä vuoksi hyvin laajasti terveyspolitiikan asiantuntijoiden ääni tässä nimenomaisessa kysymyksessä on sivuutettu kun tätä poliittista päätöstä tästä asiasta on tehty puhemies on erittäin myönteistä se että suomalaisten alaikäisten lasten ja nuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt viime vuosien aikana mutta tämä hyvä suuntaus ei kaipaa kompastuskivekseen kaupan hyllyille nyt esitettäviä limuviinoja viime kaudellahan saimme aikaan erittäin edistyksellisen lain koskien alkoholimainontaa jonka tavoitteena oli erityisesti suojella lapsia ja nuoria alkoholimainonnan usein vääriä mielikuvia tarjoavalta maailmalta hallituksen alkoholilakiesitys vie tätä saavutettua kehitystä väärään suuntaan elinkeinoelämä on nostanut tässä keskustelussa hyvin vahvasti esille alkoholin matkustajatuonnin minusta tämä asia on saanut jopa tarpeettoman suuren roolin on tietenkin selvää että me emme halua verotuottojemme valuvan muualle ja kuten tiedämme matkustajatuontiin on valitettavasti liittynyt myös piirteitä jotka eivät ole aivan yhdenmukaisia suomalaisen lainsäädännön kanssa mutta matkustajatuonti on tästäkin huolimatta vain yksi osa alkoholipolitiikkaa ja sen nostaminen keskiöön tuntuu varsin erikoiselta varsinkin nyt kun virossa on tehty ja tehdään merkittäviä veronkorotuksia näiden päätösten vaikutukset olisi hyvä ollut ensin katsoa ennen kuin mennään hätiköiden tässä prosenttiraja asiassa päätöksiin joita nyt meille esitetään puhemies viime kauden kokemukseni pohjalta voin sanoa että välillä on tuntunut siltä että suomessa on

kiitoksia puhemies tällä minun kokemuksellani välillä on tuntunut siltä että suomessa on melkeinpä mahdotonta käydä kokonaisvaltaista kiihkotonta harkittua ja asiallista alkoholipoliittista keskustelua välillä on tuntunut siltä että kun puhuu viinasta tai sen haitoista saatavuuden lisäämisen vaikutuksista saa kyllä todella nopeasti kukkahattutädin ja tiukkapipon maineen mutta samanaikaisesti me maksamme vuosittain yhteisistä verorahoista miljarditolkulla alkoholihaittoja järjestyshäiriöinä väkivaltana poliisin resursseina terveydenhuollon kustannuksina työstä poissaoloina puhumattakaan inhimillisistä vaikutuksista joille on vaikea määrittää hintaa ja kun kuuntelee alkoholialan etujärjestöjen puhetta tuntuu välillä että emme puhu lainkaan samasta aiheesta että aivan kuin bisneksen kasvattaminen ei olisikaan näiden tahojen agendalla ollenkaan vaan vain kauniisti matkustajatuonnin kuriin saaminen puhemies ehkä ikävin piirre alkoholikeskustelussa on nähdäkseni se että tässäkin tänään on vedottu suomalaisista hallitsee alkoholinkäyttönsä ja että kaikki lainsäädäntö olisi jotenkin pahasta ja holhousta mielestäni tällaisella puheella helposti syyllistetään ne tuhannet ja taas tuhannet suomalaiset joiden alkoholinkäyttö ei ole hallinnassa heistä tehdään ikään kuin reppanoita joista meidän muiden ei tarvitse välittää tässä on vain sellainen perustavaa laatua oleva ongelma että kenestä tahansa voi tulla tissuttelija tai alkoholisti varsinkin päivittäistavarakaupassa myytävien panimotuotteiden myynti on kasvanut viime vuosikymmeninä aika aika reippaasti myös mediassa ja niin kuin sanoin tässäkin keskustelussa on annettu runsaasti tilaa sellaiselle väittämälle että alkoholihaitat ovat vain suurkuluttajien ongelma samojen tahojen on kuitenkin vaikea vastata kysymykseen mistä niitä suurkuluttajia sitten tulee heitä tulee tavallisista työssä käyvistä isistä ja äideistä eläkeikäisistä mummoista ja papoista he eivät ole mikään homogeeninen joukko helsingin ympyrätalon tai jyväskylän kirkkopuiston kulmilla moni lopettaisi jos vain saisi apua tämän aiheen käsittelyä ja keskustelua ei helpota suomalainen alkoholinkäyttöä korostava kulttuuri jossa jääkiekkoturistilta ei koskaan unohdeta kysyä montako olutta otit voiton kunniaksi puhemies aivan lopuksi haluan sanoa että tässä keskustelussa tänään käytettiin myös puheenvuoroja joiden ihmiskuva oli vapaasti lainaten sellainen että mitä näistä juopoista nyt kannattaa täällä meuhata tällainen ihmisten lokeroiminen on mielestäni vastenmielistä ja väärin siksi haluan lopuksi lyhyesti lainata helsingin sanomien toimittaja anna stina nykäsen kolumnia tämän vuoden alkupuolelta sivistynyttä eurooppalaista juomatapaa ei ole olemassakaan tärkein vapauden mittari ei ole viinan saannin helppous harvasta tulee pultsari mutta eikö jokaisen elämällä ole väliä yhden sortuminen koskettaa aina myös äitejä lapsia puolisoita työkavereita myös tissuttelijoille tulee juomisen takia terveyshaittoja ja avioeroja työurat lyhenevät ja edelleen ajatus ihmisestä joka yksin vastaa itsestään on kuin menestyksen teologiaa jos pärjää on jumalan valittu ja hyvä ihminen pudokkaat ovat huonoja meillä on tähän asti ajateltu että kuka tahansa voi olla heikko ja että rajoitukset ovat yhteisiä kaikille

arvoisa

kulttuurin muutoksesta niin tällä lainsäädäntöesityksellä ei ole sen kanssa kyllä mitään tekemistä ravintoloitten alvin lasku olisi ollut se tie mikä olisi pitänyt tehdä ihmettelen ettei tältä hallituskokoonpanolta löydy elinkeinoelämätuntemusta sitä ymmärrystä kuinka paljon on menetetty työpaikkoja mara on arvioinut että kahdenkymmenen viimeisen vuoden aikana ollaan menetetty tästä maasta kymmenentuhatta viiva viisitoistatuhatta työpaikkaa palvelualoilta majoitus ja ravitsemusaloilta on hämmästyttävää kuinka juuri porvarihallitus sortuu sellaiseen sokeuteen että ei ymmärrä että ja mahdollistavan alkoholikulttuurin käyttämiskulttuurin johtamisen olisi pitänyt olla tässä lainsäädännössä keskiössä

ravintola alvin laskeminen olisi mahdollistanut sen että me olisimme siirtyneet takaisin en käytä sanaa valvottuihin olosuhteisiin vaan olosuhteisiin missä meillä on palveluita tarjoava viihtyisä ympäristö sitä kautta uskoisin että keskustapuolueen kansanedustaja mikko alatalokin aloittaisi keikan mieluummin jo kymmeneltä illalla kuin nykypäi vään nähden kello kaksikymmentäneljä ja sen jälkeen meidän muljahtanut aivan väärään suuntaan koska alkoholin vähittäismyyntihinnat ovat kalliita alkossa ja meillä on viron kautta tulevaa halpaa viinaa ja me tirvotaan niin sanotusti kotona ensin pohjat ja sitten lähdetään viihtymään ravintolapalveluitten ääreen vasta vähän ennen puoltayötä ennen puoltayötä en tiedä onko edes mahdollista toivoa että valiokunnassa käsiteltäisiin tätä asiaa myös siltä osin että vielä voitaisiin palata siihen verokeskusteluun että sekoitealkoholeissa joita nyt tulee kauppaan tämän myötä olisi verokohtelu ollut niin sanotusti rankempaa ja sitä kautta olisi mahdollistettu tämä minun tiedossani oleva noin sadan miljoonan euron verogäppi mitä ravintoloitten alkoholialvin laskemisesta olisi seurannut hartaasti toivon että tätä keskustelua voidaan käydä ja laitetaan ainakin siemen itämään sille että seuraavat hallitukset voivat katsella voitaisiinko aidosti jopa muuttaa juomakulttuuria ja samalla tukea elinkeinoelämää siten että se myös työllistää työntekijöitä tässä maassa paremmin on muistettava että puhemies tänään toi yhden hyvän seikan esille tämä laki ei mene pelkästään sosiaali ja vaan käsitellään myös maa ja metsätalousvaliokunnassa meillä on iso ulottuvaisuus myös sille sektorille meillä tällä hetkellä on alkutuotannossa noin tuhatviisisataa sopimusviljelijää joidenka työpanosta käytetään lopputuotteessa niin että meillä kotimainen altia tällä hetkellä tuottaa tuottaa väkijuomia tähän maahan ja sitä kautta työllistää ison joukon suomalaisia maataloussektorin yrittäjiä ja alkutuotannon kautta myös elintarvikealan työntekijöitä ja teollisuutta edustaja turunen käytti täällä hyvän avaavan puheenvuoron siitä mitä tässä olisi myös pitänyt hoitaa tältä hallitukselta jäi hoitamatta se meillä tällä hetkellä alkoholituotteita vähittäismyydään alkon kautta meillä on mahdollisuus laivayhtiöiden ja lentoyhtiöiden kautta markkinoida että meidän omat kotimaiset alkoholinvalmistajat ovat täysin tämän markkinoinnin ulkopuolella tämmöistä mahdollisuutta ei ole vaan vaan meillä ollaan eriarvoisessa asemassa sen suuren vientimahdollisuuden vuoksi meidän voi kotisivuillaan olla tuotteita esillä ja niin edelleen vuonna neljätoista kun viimeksi tätä markkinointikieltoa

täsmennettiin ja jyrkennettiin kun me maalasimme muutamia isoja oluttölkkejä valtateitten varsilta kun sillä oli haitallisia vaikutuksia ja hyvä niin että nuorten ja lasten osalta alkoholin markkinointi ei ulotu sinne mutta meidän teollisuutemme työpaikkojen osalta hallituksen lakiesitys sinällään on torso eli sitä pitäisi valiokunnassa vielä pontevasti muuttaa niin että täällä kotimaassa muut kuin valtion omistama altia olisivat tasavertaisessa asemassa vientiponnisteluidensa kanssa on elinkeinoelämän osalta kohtuutonta että meillä osa yksityisistä valmistajista on erilaisessa asemassa kuin valtio omisteinen altia ja toivon että siihen tämä hallitus voisi vaikuttaa vielä myönteisesti niin että valiokunnassa herättäisiin tähänkin probleemaan ja ja koetettaisiin tuoda enemmän asioita esille no tänään on käytetty täältä pöntöstä ovat itseään nimittäneet kukkahattutädeiksi tämän keskustelun pohjalta mitä minä täällä olen kuullut kyllä nyt muuttaisin sitä nimikettä kukkahattukypäriksi eli nyt ammutaan kovaa minun mielestäni on oikein että hallituksen omassa lakialoitteessa olevia haittavaikutuksia tuodaan kursailematta esille ne mitkä ovat olemassa mutta en sinällään keskity niihin pohdin edelleen tämän alkoholilainsäädännön kokonaisuudistuksen kannalta mitä mahdollisuuksia olisi ollut vaikuttaa meidän alkoholikulttuurin kasvattamiseen ravintolat tarvitsevat ne normien purut on käsittämätöntä että meillä on sama kioski mistä toisesta ovesta mennään ostetaan olutta ja saadaan juoda se siellä mutta ei viedä ulos ja toisesta ovesta mennään ostamaan ei saa juoda siellä sisällä mutta saa viedä ulos hallitus on siinä mielessä normien purusta tuonut hyvän asian ja erityisenä erityisenä bonuksena on sanottava pienpanimoitten jälleenmyyntioikeus joka on tervetullut tähän maahan vihdoin vihdoin viimein ja monien lakialoitteitten jälkeen hallitus on sen korjannut mutta että normienpurun juhlapuheissa sanotaan että kapakoiden aukioloaika on niin sanotusti vapaissa käsissä edellisessä puheenvuorossa puhuttiin krapuloista ja niitten aiheuttamista työpoissaoloista mutta nähdäkseni ei kerkeä kyllä krapulaa syntymään jos viideltä lähdetään baarista ja tullaan kuudeksi töihin ei siinä kyllä enää kankkusta kerkeä sillä aikaa hankkimaan jos me taas olisimme alkoholin alvia laskeneet niin me olisimme oman näkemykseni mukaan ilman pohjia lähteneet aloittamaan sitä ravintolailtaa mahdollisesti jo aiemmin ja sitä kautta tätä kulttuuria eli summa summarum pitää sanoa että valiokunnalle työintoa tarmoa toivottavasti voitaisiin vielä muuttaa tätä niin että tähän tulisi niitä osioita jotka voisivat aidosti muuttaa suomalaista juomakulttuuria parempaan suuntaan en kaipaa sen kummemmin sananparsilla eurooppalaista juomakulttuuria mutta mikäli ravintola alvia ei lasketa se tarkoittaa askelta viroon ja sieltä viinojen kanssa takaisin edelleen

edustaja myllykoski käytti hyvin

arvokkaan ja tärkeän puheenvuoron johon on helppo yhtyä tosiaan ravintolaelinkeinoa tässä on syytä koettaa tukea ja

alkoholin nauttimista voitaisiin siirtää entistä enemmän ravintoloitten suuntaan nyt on kuitenkin muistettava että meillä on tämä konkreettinen lakiesitys tässä siitä pitää päättää ja nykyistä vahvempien oluiden myyminen ravintoloiden ulkopuolella on takapakkia ravintoloiden kannalta mitä tulee tähän veroasiaan niin se oli erittäin tärkeä keskustelu mutta nyt ei tässä vaiheessa keskustella tästä verosta tämä verolaki tulee sitten erikseen ja vielä eri valiokuntaan
sitten jatkamme puhujalistaa

esittämät lakimuutokset ovat oikeansuuntaisia olisin itse valmis vielä esitettyä vapaampaan politiikkaan ja sallimaan myös viinit ruokakauppoihin edes näiden muutosten myötä emme olisi vielä samassa tilanteessa kuin muualla euroopassa jossa maitokaupan hyllyltä saa jopa väkijuomia alkoholipolitiikan vapauttamisen aika on otollinen suomen tulevaisuus eli nuorisomme näyttää meille mallia vuosi vuodelta nuorten elintavoissa on tapahtunut myönteistä kehitystä raittiimpaan suuntaan humalahakuinen juominen vähenee alkoholia maistellaan ja täysraittiuskin on nuorilla kasvussa alkoholipolitiikan uudistus on tarpeen syyt koko kansan alkoholituotteiden saatavuuden hankaloittamiseen alkavat käydä vähiin arvoisa puhemies viisi pilkku viisi tilavuusprosenttia ja sitä enemmän alkoholia sisältävien tuotteiden vapauttamisella markettimyyntiin on merkittäviä taloudellisia ja työllistäviä vaikutuksia lisäksi alkoholiverotulot ovat tärkeä osa valtion tulokertymää alkoholin vapauttaminen luo myös kilpailua mistä seuraa tuotteiden hintatason lasku tämä tulee olemaan keskeinen tekijä kun kilpaillaan kansainvälisillä ja vähemmän säädellyillä säädellyillä markkinoilla niin sanotusta viron viinarallista on tullut jo käsite joka merkitsee tuiki tarpeellisten veroeurojen valumista eteläiselle naapurimaallemme globaalistuvassa maailmassa välimatkat käyvät lyhyiksi ja pian emme enää kilpaile pelkästään naapurimaidemme kanssa esityksessä on siis pääsääntöisesti hyviä elementtejä yksi seikka josta olen uudistuksessa huolissani on ravintoloiden aukioloaikojen myöhentämisestä mahdollisesti seuraavat järjestyshäiriöt on toki jokaisen ravintolan omassa päätäntävallassa pidetäänkö aukioloaikoja lain sallimissa rajoissa mutta mikäli aamuyön varhaisina tunteina käydyt humalanhuuruiset pystypainit aiheuttavat jo nyt operatiivisen toiminnan resurssien kanssa kamppailevan poliisin tehtävien lisääntymistä olisin varovainen aukioloaikojen liiallisen myöhentämisen kanssa ongelmat kuitenkin hyvin todennäköisesti lisääntymään kaiken kaikkiaan odotan suurella mielenkiinnolla mihin valiokunta asian käsittelyssä päätyy ja mitä esityksiä sitten salissa tulee tulen itse äänestämään kaikkein vapauttavimman vaihtoehdon puolesta

talman arvoisa puhemies tässä on käyty monipuolista ja vilkastakin keskustelua hallituksen esityksestä alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi förslaget

tässä on puhuttu paljon enkä näe syytä keskustelua pitkittää mutta haluan kuitenkin muistuttaa siitä iloisesta asiasta että varsinkin nuoret sukupolvet juovat selvästi vanhempia vähemmän omassa naapuritalossani vaasan keskustassa huomasin jonkin aikaa sitten kuinka entisestä yökerhosta oli tehty luultavasti jopa ympäri vuorokauden auki oleva kuntosali syitä tähän tähän kehitykseen on tietenkin monia mutta nuorten kulttuurissa ja suhtautumisessa alkoholiin on selkeästi terveitä merkkejä positiivisesta suunnasta

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

kuten sanottu alkoholin alkoholin ympärillä oleva liiketoiminta suomessa on ollut äärimmäisen tiukasti säänneltyä ja byrokratian hallussa nyt sipilän hallituksen periaatteiden mukaisesti näitä byrokratian kiemuroita puretaan ne virtaviivaistetaan ja tehdään toiminnasta helpompaa mikä sinänsä on aivan positiivista tämän keskustelun aikana olen kuullut monta puheenvuoroa siitä että muka tässä nyt ryöstäytyisi käsistä ja yhteiskunta kaatuisi tähän hulvattomaan lakiesitykseen näinhän suinkaan ei ole on syytä muistaa että aikanaan kun suomi valitsi euroopan unionin jäsenyyden olemme valinneet avoimet rajat ja sen että ihmiset voivat vaikka käydä siellä virossa latviassa liettuassa tai missä tahansa vierailulla ja tuoda sieltä tuomisia mukanaan siihenhän me emme voi puuttua mutta olosuhteet meidän on rakennettava vain niin että tässä maassa alkoholipolitiikka on järkevää ja se kannustaa järkevään käyttöön sillä keinoin että ongelmia syntyisi mahdollisimman vähän ongelmitta emme tietenkään pääse se nyt on selvä asia mutta kai tämän asian tiimoilta kannattaa pitää järki päässä esimerkiksi edustaja mäkisalo ropponen käytti puheenvuoron ja kannusti sitä että pitäisi ravintolailtojen määrää lisätä kun olen kuunnellut edustaja mäkisalo ropposen puheenvuoroja tässä salissa niin tuntuu että raha ei riitä edes perustoimeentuloon tai normaaliin arkiseen ruokaan ja yhtäkkiä sitten sitä rahaa löytyy että oikein ravintolailtoja pystyy istumaan logiikassa on nyt kyllä joku paha vika äsken mainitulla edustajalla toivoisin että tässä asiassa mietittäisiin rauhallisesti sitä mitä kannattaa tehdä ja minun mielestäni se kannattavuus on siinä että tehdään järkevä laki muutetaan lakeja kansallista suomalaista työtä suosivaan suuntaan niin kuin tässä

pienpanimotoiminnan elvyttäminen tässä yhteydessä on erittäin tervetullutta ja näen sen myös suomalaisen työllisyyden kannalta erittäin merkittävänä tapahtumana tapahtumana ja sitä esitystä vahvasti tuen oma lukunsa on sitten tämä neljä pilkku seitsemän viiva viiden pilkku viiden prosentin välinen muutos jota ollaan nyt tekemässä niin että kauppoihin tulisivat neljän pilkku seitsemän prosentin sijaan viiden pilkku viiden prosentin oluet ja limuviinoiksi mainitut juomat tämä asia on hyvin vaikea ei vaikea hahmottaa mutta minulle henkilökohtaisesti kohtuullisen vaikea päätöksenteon kohde koska tässä pitää uskaltaa tarkastella myös suomalaisen maaseudun tilannetta nimittäin on äärimmäisen tärkeää että kun suomessa on erilaisilla paikkakunnilla pienilläkin paikkakunnilla kuten kotikunnassani ilomantsissa alkon myymälä tänä päivänä niin se tarkoittaa nämä lonkerot ja samanlaiset vastaavat juomat tai väkevät oluet siirretään normaalien kauppojen tiskeille että pienet alkot lakkaavat maaseutukunnista se vastaa noin kuuttakymmentä prosenttia myynnistä suurin piirtein en ole ihan varma onko prosenttiluku oikein mutta suuruusluokka lienee noin kuudenkymmenen prosentin luokkaa edustaa näiden vahvempien oluiden ja limuviinojen myynti mikä tarkoittaisi käytännössä sitä että maaseutukunnista alkot häviäisivät lähivuosina ja sellaista kehitystä minä en voi olla tukemassa kyllä minun mielestäni jokaisen suomalaisen ulottuvilla pitää olla se kohtuullisen hyvin saa niitä kotimaisia tuotteita ostettua ja erilaisia alkon tuotteita niin että valtio saa sitä verokertymää jos me sitten menemme siihen kehitykseen jossa kaikki nämä juomat tulevat ulkomailta haettuna niin siinä valtiolle jää ainoastaan alkoholijuomiin liittyvien haittojen ja vahinkojen korjaaminen ja korvaaminen mutta ei minkäänlaisia verotuottoja siinä mielessä tämän hallituksen esityksen pohtiminen on ollut hyvin hyvin vaikeaa minulle ja sen tautta olen huolellisen harkinnan jälkeen päätynyt

menettelyyn jossa nämä väkevät oluet ja limuviinat lonkerot sun muut säilyvät edelleen alkon hyllyllä ja alko säilyy myös maaseutukunnissa ja että tätä muilta osin erinomaista lakiesitystä viedään hallituksen esityksen mukaisesti koska esimerkiksi pienpanimotoiminnan elvyttäminen tai sen parantaminen on erittäin kannatettavaa ja se tukee suomalaista työtä mutta tämän neljän pilkku seitsemän prosentin rajan säilyttäminen nykyisellään niin että väkevämmät oluet ja lonkerot myydään edelleen alkossa on mielestäni se parempi vaihtoehto toki luen vielä sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön huolella ja siihen liittyvät asiantuntijalausunnot mutta jo kuultuani nämä tämän päivän puheet olen hyvin vakuuttunut siitä että tämä valitsemani linja on omalta kohdaltani oikea

arvoisa puhemies me olemme tänään käyneet hyvää ja monipuolista keskustelua tästä alkoholilakiesityksestä ainakin itse kun tämä esitys tuli olen suhtautunut siihen hyvin avoimin mielin tässä on nyt yritetty löytää tasapainoa elinkeinopoliittisten näkökulmien ja kansanterveyden näkökulmien välillä itse tämän lakiesityksen ja ja nämä arviovaikutukset ja perustelut luettuani koen kyllä että tämä kansanterveysnäkökulma on jäänyt tässä tässä heikommalle tässä on paljon semmoista hyvää byrokratian purkamista ja ja semmoista turhan sääntelyn poistoa mikä on saanut aika varauksetonta kannatusta tässä salissakin tässä on arvioitu hyvin monipuolisesti ja laajasti niin vaikutuksia työllisyyteen vaikutuksia yhteiskunnan kustannuksiin vaikutuksia kulutukseen kuin vaikutuksia myös ravintolakäyttäytymiseen kun näitä kustannuksia miettii tässä

esimerkiksi todetaan että alkoholivero kasvaisi noin kuudellakymmenelläviidellä miljoonalla eurolla mutta sitten toisaalta taas kustannukset nousisivat oikeastaan saman verran aiheutuen tämmöisistä välittömistä kustannuksista terveyshaittakustannuksista ja sitten vielä päälle tulisi työkyvyn heikentymisestä ja poissaoloista johtuvia kustannuksia

jopa niin kuin negatiivisen puolelle tässä tässä esityksessä työllisyyden osalta taas on todettu että varsinkin pienpanimoiden ulosmyyntioikeus olisi semmoinen missä on paljon mahdollisuuksia luoda lisää työpaikkoja pienpanimoiden yhteistyö matkailun kanssa olisi varmasti semmoinen joka aidosti synnyttäisi ihan uusia työpaikkoja mutta sitten taas kaupan ja ravintolan aloilla on ajateltu että työpaikat suurin piirtein pysyvät samana ehkä ehkä pienissä kaupoissa voi tulla vähän lisäystä mutta sitten taas alkon puolelta työpaikkoja vähenee merkittävästi mutta sitten työpaikkoja todetaan syntyvän esimerkiksi poliisille tässä puhutaan sadanseitsemänkymmenen uuden henkilön ja sitten myös sote puolelle elikkä nämä työpaikkalisäykset tulisivat julkiselle puolelle mikä tietysti ei taas valtiontalouden kannalta ole positiivinen asia itse näen että jos mietitään panimoita niin tässä ovat pienet panimot ja suuret panimot vähän erilaisessa asemassa tämä pienpanimoiden ulosmyyntioikeus varmasti auttaa heitä pienpanimothan ovat hyvin työvoimavaltaisia suhteessa näihin suuriin panimoihin arvioiden mukaan suurten panimoiden työntekijämäärään täällä todennäköisesti ei ole vaikutusta vaikka vaikka sitten mahdollisesti kulutus hieman kasvaisikin kulutuksen kasvu

ajatellaan että se tulee siitä että toisaalta hinta laskee on arvioita että jopa jopa neljälläkymmenellä prosentilla vahvan oluen hinta laskisi jos se siirtyy alkosta vähittäiskauppoihin ja myös kioskeihin ja huoltsikoihin ja sitten tietysti siitä että vahvemman alkoholin saatavuus lisääntyy koska se löytyy sitten lähempää mutta alkoholin kokonaiskulutuksen kasvu ei ei välttämättä tule niinkään myyntimäärän kasvusta vaan nimenomaan siitä että kulutus oluessa siirtyy vahvempaan vahvempaan olueen ja sillä tavalla alkoholimäärän kulutus kasvaa me kiistatta tiedämme että se aiheuttaa kyllä terveyshaittoja tässä esityksessä onkin aika aika tarkkaan käyty läpi niitä vaikutuksia alkaen alkoholikuolemista tapaturmista erilaisista terveys ja sosiaalihaitoista järjestyshäiriöistä rattijuopumuksen lisääntymisestä pahoinpitelyistä sikiövaurioista

kun minä itse alkoholipolitiikkaa kokonaisuutena mietin niin minä toivoisin niin kuin tässä on monessa puheenvuorossa tullut että me pystyisimme kulutusta ohjaamaan entistä enemmän ravintoloihin ja ja valvottuihin oloihin mutta valitettavasti esityksen perusteluissa todetaan että näin todennäköisesti ei kuitenkaan käy vaan nimenomaan kotona ja valvomattomissa oloissa juonti lisääntyy se että ravintoloissakaan se ei välttämättä vähene ehkä ehkä sitten johtuu siitä että helpotetaan ravintolan toimintaa mikä sinänsä on ihan monessa puheenvuorossa peräänkuulutettu sitä että olisi voitu myös tehdä veromuutoksia samalla niin että että ravintolan alvia olisi alennettu mikä olisi kannustanut ihmisiä ravintolan valvottuihin tiloihin juomaan ja ja olisin itsekin sen nähnyt tässä mutta tämä on nyt tietysti erillinen laki ja tässä se ei ole käsittelyssä

niin kuin sanoin minusta tämä tasapaino elinkeinopolitiikan ja kansanterveyden näkökulmista ei ole balanssissa ja itse lakiesityksen perusteluissakin todetaan että uudistuksella lisätään alkoholin kokonaiskulutusta ja uudistuksen vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen ovat negatiiviset vaikuttaisi väestöryhmien välisiä terveyseroja lisäävästi ja tällä olisi myös aikamoisia tasa arvovaikutuksia nimenomaan lisäten miesten syrjäytymistä ja toisaalta lisäten naisiin naisiin kohdistuvaa lähisuhdeväkivaltaa ja naisten turvattomuutta julkisilla paikoilla vaikka tässä esityksessä on kyllä paljon todellakin hyvää nimenomaan byrokratian purku ja esimerkiksi festareitten lupakäytäntöjen helpottaminen tai anniskelualueita koskevien rajoitusten kevennykset ovat oikein erinomaisia niin kyllä alkoholin vähittäiskaupassa on semmoinen mitä itse en kyllä lähtökohtaisesti voi kannattaa nyt kun olen tutustunut ja lukenut perustelut kyllä alun perin kun minä olen tätä asiaa miettinyt tutustumatta siihen sen tarkemmin ajatus siitä että me voisimme nostaa nostaa kaupassa myytävän alkoholin prosenttimäärää oli minusta ihan kannatettava ja varmaan johonkin vaalikoneeseenkin olen näin vastannut mutta luettuani tämän kaksisataa sivuisen esityksen kyllä ne haitat vain kiistämättä ovat niin suuret että en sitä pysty

arvoisa puhemies

nimenomaan puhujapöntössä olen puheenvuorot käyttänyt aikaisemmin vain tuolta rivistä alkoholilakimme on jo pitkään odottanut päivitystä se on odottanut siirtymistä eu aikaan edellinen lainsäädäntö kun on ajalta ennen kuin suomi oli osa euroopan unionia eli vuodelta yhdeksänkymmentäneljä suhteeni alkoholiin on on suht monipuolinen mutta siihen palaan puheen loppupuolella käsittelyssä olevan lain pääperiaate on edelleen alkoholin haittojen ehkäiseminen uudistus hakee tasapainoa siihen miten alkoholin aiheuttamia

haittoja vähennetään ja samalla vastataan elinkeinoelämän näkökulmiin on kuitenkin suorastaan nurinkurista tai ehkä jopa hämmentävää että näin ison lakiuudistuksen julkinen keskustelu on jumiutunut lähes pelkästään kohtaan jossa on kyse nolla pilkku seitsemästä prosenttiyksiköstä lähestulkoon kirjaimellisesti alkon

aiotaan siis nostaa nolla pilkku seitsemän prosenttiyksikköä meiltä edustajilta on kysytty jo viime keväänä ennen kuin hallitus oli edes tehnyt esitystä äänestämmekö neljän pilkku seitsemän vai viiden viiden prosentin puolesta käsittelyssä olevassa alkoholilaissa on siis useita hyviä ja järkeviä askeleita osa kansalaisille näkymättömiäkin edistysaskeleita näitä nostan tähän muutamia on tervetullutta että tapahtumatoimintaan liittyvää alkoholitarjonnan byrokratiaa puretaan anniskeluluvan haltija voi jatkossa perustaa ulkoilmatapahtumaan tilapäisen anniskelupaikan uuden erillisluvan haun sijaan pelkällä ilmoituksella ilmoituksen ehtona on kuitenkin se että alue täyttää tietyt vaatimukset ja se on hyväksytty anniskelutarkoitukseen järkevää on myös se että uuden lain mukaan on mahdollista rakentaa yhteisiä anniskelualueita eli kahden tai vaikka kolmen eri toimijan yhteinen anniskelualue kuten patio samalla myös luovutaan anniskelupaikkojen a ja c luvista jatkossa yhdellä luvalla olisi mahdollista anniskella eri vahvuuksisia alkoholijuomia nämä kaikki vähentävät byrokratian lisäksi myös valvontaviranomaisten työtä ja toivottavasti tätä resurssia pystytään uudelleen kohdentamaan vaikuttavampiin työtehtäviin uutena asiana määriteltäisiin niin sanotut käsityöläisoluet joiden valmistajat saisivat myydä suoraan valmistuspaikalta tämänkaltaiset ovat juuri niitä järkeviä esityksiä joilla ei merkittävästi lisätä kulutusta tai anniskelupaikkoja mutta vähennetään alan toimijoihin kohdistuvaa päällekkäistä byrokratiaa alkoholikeskustelu on ymmärrettävästi suurimmaksi osaksi keskustelua alkoholin kotimaisesta kulutuksesta sen sijaan tiukka alkoholilaki on vaikeuttanut ja osin jopa estänyt kotimaisia toimijoita tekemästä ulkomaankauppaa edistämään vientiä on hyvä että tämä uusi alkoholilain uudistus poistaa pieniä mutta vientiä hidastavia esteitä on ollut todella outoa että elintarvikealan toimija joka valmistaa laadukkaita ja kotimaisia tuotteita ja haluaisi tehdä kansainvälistä vientiä ei ole pystynyt omilla nettisivuillaan edes kertomaan mitä tuotteita yritys valmistaa saati markkinoimaan saati markkinoimaan niitä suomen alkoholivienti on vuositasolla noin sataviisikymmentä miljoonaa euroa tästä yhtenä vientiesimerkkinä on oulunseutulainen eli tyrnäväläinen shaman spirits sen osuus on noin yksi pilkku seitsemän miljoonaa euroa eli yli prosenttiyksikön suomen alkoholiviennistä kyseisen yrityksen liikevaihto on muuten noin kaksi miljoonaa euroa eli toiminta on lähestulkoon kokonaan vientivetoista toinen asia joka tarvitsee vielä lisää keskustelua niin eduskunnassa tässä salissa kuin muutenkin julkisesti miksi alkosta ei ole juurikaan mahdollista ostaa tai hankkia suomalaisia esimerkiksi oman alueen tuotteita toivotaan tähänkin lähitulevaisuudessa edistystä arvoisa puhemies puheenvuoroissa on tänäänkin kuultu moneen kertaan että alkoholinkulutusta määrittelevät alkoholin saatavuus ja hinta kaupassa myytävien juomien saatavuus kasvoi viime vuonna merkittävästi kun kaupan aukioloaikoja säätelevä lainsäädäntö purettiin kokonaan myyntiaikaa tuli lisää laskennallisesti kaikkiaan kuusisataaviisikymmentä tuntia ja sen olisi pitänyt näkyä suoraan kulutuksen kasvuna siitä huolimatta kotimaankaupan alkoholin myynti ei kasvanut vaan väheni samoin kuin anniskelumyynti vain matkustajatuonti kasvoi vaikka täälläkin on tänään muuta kuultu viimeisimpienkin thln tilastojen mukaan erityisesti panimojuomien matkustajatuonti on kasvanut jyrkästi esimerkiksi oluiden osalta kasvua oli vuoden kaksituhattakuusi toukokuusta tämän vuoden huhtikuuhun seitsemäntoista pilkku seitsemän prosenttia tähän alkoholilain uudistukseen liittyen on tiedossamme hallituspuolueiden sopima linjaus alkoholin arvonlisäverosta jotta veropolitiikkamme olisi mahdollisimman tuottoisaa ja oikeudenmukaista ja sillä olisi selkeää ohjausvaikutusta ihmisten ja yritysten käyttäytymiseen veropolitiikan olisi oltava pitkäjänteistä ennustettavaa ja selkeää on harmittavaa että alkoholiverotus on on ollut yksi aaltomaisen veropolitiikkamme esimerkki toivottavasti tulevissa linjauksissa haluaisimme vaikuttaa pitkäkestoisesti nimenomaan siihen että ravintola alan arvonlisäveroa alennettaisiin toivottavasti tähän asiaan palataan vielä tässä salissa arvoisa puhemies lapsuuden nuoruuden asuin urheilin ja koskenkorvalla tuossa pienessä eteläpohjalaisessa kylässä jossa on suomen suurin viinatehdas tehdas joka käyttää lähes viisitoista prosenttia suomen koko ohratuotannosta työurani aloitin perheyrityksessämme nimenomaan ravintola alalla teekkariaikakaan ei vieroittanut aiheesta prosessi ja ympäristötekniikan harjoittelut suoritin altian koskenkorvan tehtaalla samoin kuin diplomityönikin tein siellä tosin toisesta kirkkaasta nesteestä eli vedestä koskenkorvan tehdas on suomen suurin viinatehdas mutta se on myöskin yksi suomen ympäristöystävällisimmistä tehdasklustereista päättäjänä ja vastuunkantajana olen kohdannut alkoholin tuomia haittoja niitä ei pidä vähätellä eikä suurennella ei nyt eikä tulevaisuudessa niitä ei pystytä kuitenkaan poistamaan yksin alkoholilainsäädännöllä vaan siinä tarvitsemme kokonaisvaltaisia vastuullisia reiluja reiluja ja rohkeita ratkaisuja

arvoisa herra puhemies meille kaikille on varmasti tuttu numerosarja

kieltolaki päättyi viides päivä neljäs kuuta kolmekymmentäkaksi kello kymmenen jolloin avattiin oy alkoholiliike abn myymälät tuosta kieltolakiajasta on tietysti eletty pitkään ja kukaan meistä ei silloin kieltolakiaikaan elänyt täällä mutta olemme paljon kuulleet siitä ja kukaan ei sellaista aikaa enää suomeen halua missään maailmalla muualla kuin ehkä islamilaisissa maissa kieltolaki voimassa kansaa koskien tänäänkään en ole kuullut kenenkään vaativan kieltolakia voimaan siitä luovuttiin tuolloin ja sitten elettiin elettiin vuoden yhdeksänkymmentäneljä loppuun asti varsin vahvan alkon aikaa olin yhdeksänkymmentä luvun alkuvuosina näistä asioista vastaavana ministerinä ja silloin salmiakkikossu on jäänyt tietysti monelle mieleen siinä ei minulla ollut oikeastaan mitään osuutta se oli alkon päätös päätös jonka se teki vetämällä sen pois myynnistä kun oli tullut näitä ikäviä vahinkoja mutta mainetta on tullut ja se on ihan hyvä suurempi asia oli valmisteltiin alkoholilain kokonaisuudistus ja se oli tavattoman iso uudistus siihen asti vuoden yhdeksänkymmentäneljä loppuun asti alkolla oli alkoholin valmis tus maahantuonti maastavienti tukkumyynti ja vähittäismyyntimonopoli lisäksi se markkinoi tuotteita ja vastusti niiden myyntiä sille kuului valistus ja sille kuului viranomaistehtävät lupatehtävät ja vieläpä sitten lupien valvonta tällainen järjestelmä meillä oli vuoden yhdeksänkymmentäneljä loppuun mutta silloin siitä luovuttiin täällä mainitun eu jäsenyyden voimaan näin piti tehdä silloin jätettiin voimaan ainoastaan vähittäismyyntimonopoli kaikki muu purettiin tuolloin eu komission kanssa neuvotteluja komission edustajien kanssa siitä saammeko säilyttää vähittäismyyntimonopolin kovien vääntöjen tiukkojen neuvottelujen jälkeen saimme siihen oikeuden kun perustelimme sitä terveyspolitiikalla se oli ainoa peruste mikä salli tällaisen monopolin säilyttämisen suomessa sama oikeus annettiin ruotsille ja norjalle norjakin kävi jäsenyysneuvotteluja vaikka ei jäseneksi liittynytkään niinpä meillä on tämä vähittäismyyntimonopoli edelleen nyt käsittelyssä olevan lainsäädännön osalta olen yrittänyt selvittää ehkä täällä entinen ministeri rehula pystyisi siihen varmistuksen antamaan tämä nyt käsittelyssä oleva lainsäädäntö riskiä siitä että että alkon nykyinen monopoli murtuisi siellä on oikeusjuttuja menossa ja sen lisäksi tietysti saatavuuden hinnan ja monopolin perustelut ovat sellaisia että tämän esityksen suhteen saattaa olla ristiriitaa tai ainakin riskiä että että alkon monopoli murtuu tästä vähitellen ei varmastikaan kerralla mutta vähitellen niin kovat olivat neuvottelut että jos eussa on sama linja tuotteiden vapaan kilpailun ja monopolien vastaisuudessa niin niin tällainen tilanne meille voi tulla eteen tämä kysymys on mielestäni kyllä syytä valiokunnassa hyvin tarkkaan pohtia onko riskiä

vähittäismyyntimonopolin purkautumiseen sillä olisi aika iso merkitys niin kuin edustaja hoskonen täällä mainitsi mutta on tai ei niin se vaikutus minkä edustaja hoskonen erinomaisesti toi esille on meillä joka tapauksessa edessä että tämä lainsäädäntö tällaisena prosenttiosuus ja tuotteiden siirtyminen ruokakauppoihin ja kioskeihin ja pitserioihin ja niin edelleen taitaa olla kymmeneentuhanteen uuteen myyntipaikkaan johtaa siihen että kymmenillä paikkakunnilla jopa jopa sadalla ehkä sadallaviidelläkymmenellä paikkakunnalla on on suuri riski ja ehkä jopa monelta osin todennäköisyys että alkon myymälä suljetaan alko osakeyhtiönä ei voi pitää kannattamattomia myymälöitä kovin pitkään ja kun kun sitten ajatellaan esimerkiksi keski suomea niin jos saarijärven viitasaaren ja niiden muutaman muun pienimmät myymälät suljetaan niin tietysti se alko löytyy sitten ehkä äänekoskelta ja jyväskylästä eikä eikä sitten muualta no etämyynti ja postimyynti on tietysti toinen mahdollisuus mutta se on asiakkaalle hieman hankalampi kysymys eli edustaja hoskosen esille ottama asia on aivan aivan vakava tässä tässä tilanteessa tutkittavaksi

valiokunnassa niin kuin monet muutkin täällä esillä olleet asiat arvoisa puhemies luin keväällä esityksestä saadut lausunnot satakolmekymmentä lausuntoa tai tiivistelmän niistä ja voin sanoa että vain panimoliitto ja kaupan liitto olivat selkeästi tämän esityksen takana likipitäen kaikki muut tahot olivat eri kohtiin kriittisiä eli se kyllä kertoo esityksestä aika paljon ja panee miettimään olemmeko oikealla tiellä tässä suhteessa yksi erityinen lausunnonantajataho oli suomessa olevat kuusi suurlähettilästä jotka omien maidensa puolesta esittivät että tämä lainsäädäntö pitää ehdottomasti toteuttaa koska se avaa heidän kotimaidensa edustamiensa maiden tuottajille teollisuudelle markkinoita suomeen kasvavia markkinoita aika erikoisena asiana jäin miettimään sitä että että suurlähettiläät puuttuvat asemamaansa sisäpolitiikkaan ja lainsäädäntöön tällä tavalla näin suoraan kaipa heillä siihen oikeus on mutta onko se hyvien tapojen mukaista sitä en lähde sen enempää arvioimaan arvoisa puhemies täällä on paljon puhuttu työpaikoista mitä itse olen miettinyt niin en nyt oikeastaan näe muuta kuin että työpaikkoja tämä uudistus tuo niille aloille joilla veronmaksajat julkinen sektori palkanmaksajana terveydenhuolto sosiaalipuoli lastensuojelu poliisi ja monet tämäntyyppiset toimijat jotka me verovaroista ylläpidämme ovatko ne sitten järkeviä työpaikkoja tässä suhteessa se on se on eri kysymys esimerkiksi poliisille ja terveydenhuollolle se tuo paljon yötöitä joka taas on sitten kalliimpaa yhteiskunnalle ja tässä suhteessa tietysti tätäkin puolta kannattaa miettiä sitten yksi ongelma on arvoisa puhemies tämä ravintoloiden kohtelu tässä tämä kokonaisrakennelma johtaa siihen että kotona ja kaduilla juodaan enemmän ja ravintoloissa lopulta juodaan vähemmän ja tämä on juuri päinvastoin kuin mielestäni pitäisi olla pitäisi pyrkiä suosimaan sitä että ravintoloissa hallitusti ja valvotusti nautitaan alkoholia ja kotona lasten kanssa ollaan selvin päin ja kaduilla ei ei näitä aineita käytetä se on turvallisuus se on viihtyvyys se on suomen mainekysymys ja monia muita asioita lopuksi totean tästä viron perusteluissa sanotaan että viro on nostamassa nyt sadallaseitsemälläkymmenellä prosentilla veroa veroa se ei tietysti euromääräisesti ole valtavan suuri mutta se on kuitenkin suunta joka on muissakin maissa esimerkiksi ruotsissa näyttää että kiristetään alkoholipolitiikkaa niin kuin useimmissa muissakin euroopan maissa eli eli me olemme tietysti ihan omalla linjalla tässä suhteessa ja on syytä miettiä onko se linja vastuullinen kokonaisuuden kannalta perusteltu onko se veronmaksajille työnantajille vakuutuksenottajille ja niin edelleen viisas ja hyvä minun mielestäni se ei kyllä näitä edellytyksiä kovin hyvin täytä

herra puhemies todellakin tuo maaseutukuntien alkon myymälöiden tulevaisuus minua huolestuttaa aivan kuten edustaja kankaanniemi hyvässä puheenvuorossaan tätä perusteellisesti kävi läpi tässä on nimittäin myös semmoinen ulottuvuus joka kannattaa huomioida sosiaali ja

isoissa kaupungeissahan tai yleensä kaupungeissa kuten sanotaan on alkon myymälöitä tuhka tiheään muutaman sadan metrin välein parhaimmillaan elikkä täällähän se ei ole mikään ongelma miten tässä lakiesityksen käsittelyssä käy jos nämä väkevät oluet ja lonkerot sun muut jäävät alkoon edelleen niin se saatavuus on turvattu täällä mutta tämä mainittu muutos tehdään niin sehän johtaa siihen että maaseutukunnista jopa sataviisikymmentä alkoa lakkaa ja silloin menee siltä seutukunnalta koko palvelu ja siinä on se riski sen jälkeen siellä tulee sitten kaikenlaisia muita myyntimiehiä joiden voisi sanoa kauniisti into maksaa veroa valtion kassaan on kovin vähäinen

arvoisa puhemies tämä viron veronkorotus josta nyt paljon puhutaan on mielenkiintoinen ilmiö sillä tällä hetkellä virossa esimerkiksi nelosolutkori maksaa seitsemäntoista euroa kaikkien näiden veronkorotusten jälkeen se maksaa kaksikymmentä euroa suomessa se tällä hetkellä maksaa viisikymmentä euroa minun mielestäni on vaarallista puhua siitä että nämä että nämä kaikki viron veronkorotukset sitten jollain lailla muuttaisivat tätä kokonaiskuvaa ja toinen asia edustaja kankaanniemi sanoi tuossa että kaikki muutkin eu maat tässä ovat nostamassa veroa ruotsi ei ole nostamassa veroa eussa tällä hetkellä ainoastaan irlanti viro ja liettua ovat nostamassa veroa joten siinäkin mielessä puhe siitä että kaikissa eu maissa tällä hetkellä tehdään sitä ja tätä ja ruotsissa näin ei ole mielestäni hyvää faktaa
edustaja hoskonen on ihan oikeassa ja hän itse mainitsi omassa puheenvuorossaan että jopa kuusikymmentä prosenttia saattaa näistä maaseutumyymälöistä mennä myyntiin tämän uudistuksen myötä ja se on jo totta kai sellainen tekijä joka merkitsee työpaikkojen menetystä ja ja myymälöitten lakkautumista varsin nopealla tahdilla edustaja wallinheimo en sanonut että veroa tekevät vaan useat euroopan maat kiristävät alkoholipolitiikkaa kaiken kaikkiaan ja mitä viron osalta sanotaan täällä esityksessä niin siellä puhutaan sadanseitsemänkymmenen prosentin korotuksesta tietyssä ajassa ja se on kyllä huomattava tiedämme olemme molemmat keski suomesta ei sieltä jyväskylästä tai pihtiputaalta lähdetä viikoittain virosta hakemaan näitä juomia täällä etelässä on se etuoikeus ja vielä yhteiskunta tukee tätä merenkulkua tällä lailla että se on entistä

arvoisa puhemies kyllä keski suomestakin valitettavasti lähdetään hakemaan virosta juomia jopa latviasta tällä hetkellä tällä hetkellä suomi menettää noin kolmesataa viiva neljäsataa miljoonaa vuosittain viron ja latvian viinarallin takia ja tällä me menetämme noin satakuusikymmentä miljoonaa verotuottoja vuosittain tämä on huikea määrä tämän uudistuksen yksi yksi suunta oli se että voisimme mahdollisesti saada pikkusen kurottua tätä kiinni ei sillä että me esimerkiksi saisimme jatkossa enemmän juomia kauppoihin sillä että että tämä nelosen ja siiderin ja ja lonkeron

tietyllä lailla jakelukanavien parantuminen olisi se syy minkä takia hinnat voisivat laskea ja tämä on se syy miksi

arvoisa puhemies hallitus on tuonut käsiteltäväksemme ehdotuksen alkoholilaista tässä esityksessä yritetään yritetään löytää balanssia alkoholihaittojen ja elinkeinotoiminnan välille alkoholielinkeinot tuottavat verotuloja ja vientituloja mutta alkoholinkäyttö taas haittoja ja ongelmia keskustelu on tässä tänään kilpistynyt melko lailla alkoholia sisältävien tuotteitten prosenttimäärän korottamiseen kaupassa myynnissä valitettavasti tutkimustieto ja ennakointi tästä osoittavat että alkoholin aiheuttamat kansanterveydelliset ongelmat tulevat vääjäämättä lisääntymään mikäli hallituksen esitys viisi tilavuusprosenttia tulee tässä salissa voimaan mikäli näin käy meidän kaikkien on tiedostettava myös se että näitten haittojen torjuntaan joudutaan lähivuosina paneutumaan entistä enemmän prosenttirajan nosto kaventaisi varsinkin suomalaisten pienpanimoiden elintilaa siitä siitä syystä että suomalainen vähittäiskauppa avautuisi isojen ulkomaisten panimoiden tuotteille kauppojen hyllyt saattaisivat täyttyä halvoista tuontioluista prosenttirajan noustessa hyllymetrejä kauppoihin tuskin kovin paljon tulee lisää vaan tästä syystä suomalaiset pienpanimot joutuisivat suurten puristukseen täällä on jo usea edustaja maininnut että seurauksena on myös alkon volyymin pieneneminen pieneneminen joten nykyinen myymäläverkko tulisi väistämättä harvenemaan tämä ei olisi mielestäni hyvä kehitys monet paikkakunnat jäisivät ilman alkon palvelua onhan tässä esityksessä hyviäkin asioita todella hyviä yksi pieni hyvä asia on että uuden lain myötä alkon lisäksi valmistajat tukkumyyjät ja ravintolat voivat esitellä nykyistä paremmin tuotteitaan verkossa hyödyntää tätä esimerkiksi kansainvälisessä myynnissä otan esiin vielä pari lakiesityksessä minulle toteutumatonta toivetta tämän esityksen ulkopuolelle jää kymmenkunta suomalaista viinatehdasta joiden ei edelleenkään ole mahdollista myydä tuotteitaan valmistuspaikalta minä olisin nähnyt oikeana että kaikille paikallista raaka ainetta valmistuksessaan käyttäville tuotantolaitoksille käsityöläisoluille tilaviineille sahdille mutta myös vahvemmille tuotteille esimerkiksi täällä jo mainitun shaman spiritsin tuotteille olisi mahdollistettu valmistuspaikalta myynti minä ajattelen näin että näistä pienistä tehtaista muodostuisi pohjoisen matkailualueelle matkailijoiden käyntikohteita joissa tuotteet olisivat saaneet tietyllä tavalla matkamuiston luonteen pohjoisen matkailualueella tällaiset toimivat tai suunnitteilla olevat pienet tislaamot eivät missään määrin olisi suuri riski alkoholipolitiikalle mutta toisivat lisätarjontaa ohjelmapalveluihin ja lisää mahdollisuuksia kansainvälisille matkailijoille olisin toivonut lakiehdotukselta enemmän keinoja siirtää alkoholinkäyttöä valvottuihin tiloihin kuten ravintoloihin mutta myös pieniin pubeihin nyt saattaa tosiasiassa tapahtua niin että yhden miehen anniskelupaikoille ei ole mahdollista pitää tätä anniskelupaikkaa auki enää yöllä lakiesityksen mukaan ravintolalla pitäisi olla yksi järjestyksenvalvoja jokaista sataa asiakasta kohti jos se haluaa anniskella yöllä puoli kahden jälkeen minä toivon että hallitus vielä etsii keinoja esimerkiksi täällä mainitusta verotuksesta jotta ravintoloiden toimintaedellytykset kohenevat nykyisestään

arvoisa puhemies

alkoholin liiallinen käyttö ja siitä riippuvuus on sairaus me jokainen tiedämme että näin se tulee käymään ja olemaan minä itse olin luottamusmiehenä työpaikalla pääluottamusmiehenä ja työpaikan luottamusmiehenä koko urani tuommoiset reilu kolmekymmentä vuotta ja näitä asioita joutui käsittelemään sitten työmaalla kun sitä alkoholismia meni eteenpäin kun mietti ne syyt mistä tuli se suuri riippuvuus siihen alkoholiin niin pääsääntö oli se että se oli väkevät juomat ihmiset vetivät niitä pitkiä ryyppyjä kovasta viinasta ja siitä tuli rokulipäiviä varoituksia hoitoon ohjauksia kaikkia tämmöisiä asioita ja ja kun miettii sitä asiaa enemmänkin tuonne taaksepäin niin ainahan se on ollut tavallaan se peikko perhe elämässä kautta historian että väkeviä viinoja otetaan ja sitten raivopäisenä ruvetaan riehumaan ja tulee näitä väkivaltakohtauksia mutta sitten kun katsoo tätä suomalaisten alkoholinkäyttöä historian ajan mitenkä se on toiminut ja millä tavalla he ovat käyttäneet alkoholia ja milloinka pasahtaa se kulutus huippuunsa kun tuhatkahdeksansataa luvulla oli kieltolaki jolla viljan saatavuuden takia kiellettiin viinanpoltto niin siitähän tuli bisnes ja on arvioitu että noin kaksikymmentä litraa absoluuttista alkoholia per suomalainen käytettiin sinä

aikana absoluuttisen alkoholin määrän on arvioitu olleen yli kymmenen litraa ja arvioitu alakanttiin että on epäilty että alkoholinkäyttö on ollut likempänä viittätoista litraa

aina kun se on ollut kielletty näin on käynyt ja juomana ovat olleet väkevät juomat pirtu kovat viinat ja kaikki tämmöiset mitä on tuotu sinne ja se viina on maistunut niin herroille kuin narreillekin sitten siinä yhteydessä näitä salapulloja salakapakoita on ollut siinä vaiheessa

sen jälkeen kun viinakauppa on ollut käytössä ja alkoholia on saatu ostaa luvan päästä alkoholinkulutus on ollut suomessa alhaisimmillaan tosin viinakortin avulla tai jollakin muulla vastaavalla vuonna kuusikymmentäkaksi se oli kaksi pilkku neljä tai kaksi pilkku kuusi litraa en muista ihan tarkkaan mutta kouluaikana selvittelin näitä lukuja sen jälkeen hyvinvointi on kasvanut ja lisääntynyt keskioluen vapautuminen antoi pienen piikin siihen ja se kasvoi vähän lisää sitten mutta ei ollut kovin merkittävä se nousu mutta se kasvu on tasaisena jatkunut tänne asti lähinnä siksi että on enempi käytetty mietoja alkoholijuomia ja siten menty eteenpäin

hallitus toi tänne esille olen itse pohtinut sitä asiaa että kun meidän suuri tavoite on ollut että me muutamme meidän alkoholijuomakulttuuria niin että juodaan mietoja juomia käyttäydytään se juominen ei ole humalahakuista vaan juodaan ainoastaan niin että se on nautintoaine ja sitä nautitaan niin minun mielestäni tässä suhteessa esitys on hyvä meille annetaan mahdollisuus nyt ostaa pikkasen vahvempaa kaupasta en kyllä itse jaksa uskoa siihen että se nelosoluen myynti kovin paljon nousee koska suomalaiseen kulttuuriin keskikalja on tehnyt hyvän tulon tai saanut hyvän

maineen että se kelpaa janojuomana melkein jossakin työnteon yhteydessä talkoiden yhteydessä erittäin hyvin niin että en jaksa uskoa että se nelosolut kaappaa niitä markkinoita niin kauheasti

sitten kun miettii tätä alkoholin käyttötavan muutosta tässä on kerrottu hyvin mitenkä nuoret ovat vähentäneet alkoholinkulutusta ja muuta siirtyneet mietoihin niin se on kasvatuskysymys mitenkä me kasvatamme meidän nuoret käyttämään alkoholia ja hoitamaan omaa terveyttään ja omaa kuntoaan ja ja mitenkä perheessä neuvotaan ja minkälaisena esimerkkinä me olemme itse siellä sekin pitää muistaa jokainen alkoholinkäyttäjä omana esimerkkinä siellä mitenkä toimitaan siihenkin nähden tämä esitys sisältää kohtuullisesti hyviä aineksia

jotta tämä olisi ollut oikein hyvä ja todella niin kuin täydellinen esitys niin minä olisin toivonut että että tämä ravintoloiden alvi olisi ollut siellä mukana olisi pudotettu ravintoloiden alvia alkoholin suhteen alemmaksi jotta tavallaan se lähtöryypyn ottaminenkin jäisi pois siellä ravintolassa nautitaan hyvässä seurassa mukavia jutellen ja välillä eri mieltäkin ollen mutta sovussa sitä alkoholia käydään keskusteluja syödään ja nautitaan yhdessäolosta eikä se ole sitä humalanhakuista juomista sitten ollenkaan moitetta minä annan tähän esitykseen lisäksi tästä aukioloaikojen vapauttamisesta minusta ei sitä nyt koko yötä tarvitse kapakoitten auki olla niin mutta mutta kyllä minä toivoisin että jollakin tavalla rajattaisiin sitä niin että työntekijöilläkin on joku raja olla siellä minun mielestäni kyllä juhlijoidenkin viimeistään kahden aikaan yöllä olisi hyvä lähteä nukkumaan ja ottaa nukkumaanmenoaika siihen tähtäimeksi

arvoisa puhemies alkoholin liikakäytön kielteiset yhteiskunnalliset vaikutukset ovat hyvin tiedossa eikä niitä sovi kieltää tai edes vähätellä hallituksen esityksen perusteluosasta käy varsin hyvin ilmi miten vaikea tai suorastaan traumaattinen meidän suomalaisten suhde alkoholiin on maamme historiassa ollut asialla on kuitenkin kaksi puolta sopiikin kysyä onko maamme ikivanha tapa mystifioida alkoholia ja vaikeuttaa sen saatavuutta päinvastoin tehnyt siitä juuri sen kielletyn hedelmän jota on niin kiehtovaa tavoitella ja sitten vihdoinkin saada käteensä olemmeko siis tietoisesti tai tietämättä virittäneet itsellemme tällaisen ansan vaikuttaa siltä että emme ole kyenneet päättämään onko esimerkiksi keskioluen myynti maitokaupoissa normaalia vähittäismyyntiä vai jotain puolihämärää bisnestä olemme nimittäin tuoneet kolmosoluen siiderit ja lonkerot sittemmin vapaiden aukioloaikojen vähittäiskauppojen hyllyille mutta samalla päättäneet että sitten illemmalla nämä tuotteet peitetään pressulla ja niiden myynti loppuu vaikka kauppa pysyy auki olemme siis toisaalta yrittäneet tuoda alkoholia lähemmäksi arkea ilmeisenä tavoitteena vähentää tämän kielletyn hedelmän hohtoa mutta samalla jatkuvan jopa keinotekoisen ja osittain huvittavankin sääntelyn kautta vaikkapa ravintoloitten terassianniskelun osalta tehneet selväksi että kiellettyhän se hedelmä edelleen on puhemies nyt käsittelyssä olevassa lakiesityksessä on kysymys vähittäiskaupoissa myytävien juomien alkoholipitoisuuden nostamisesta nolla pilkku kahdeksalla prosenttiyksiköllä ja tämä asia on julkisuudessa peittänyt alleen oikeastaan kaikki muut esityksessä olevat positiiviset uudistukset esimerkiksi sen että pienpanimot voivat jatkossa myydä tuotteitaan näitä niin sanottuja käsityöläisjuomiaan ulos suoraan panimosta siitä on itse tässä salissa puhuttu ihan mukavasti kiitos siitä koska tämä on erinomainen asia jonka oikeastaan ainoa vika on siinä että se toteutuu vasta nyt

julkinen keskustelu lakiesityksestä on ymmärrettävistä syistä ollut täynnä huolia esityksen vaikutuksista julkisuudessa on kuitenkin myöskin tarkoitushakuisesti käytetty sellaisia termejä jotka herättävät vääriä mutta hyvinkin tunteellisia mielikuvia yksi tällainen termi on jo tässäkin salissa tutuksi käynyt limuviina joka siis todellisuudessa on täysin väärä määritelmä viisi pilkku viisi prosenttia alkoholia sisältävä juomahan ei voi olla viinaa tai sitten vähittäismyynnissä jo pitkään olleet värikkäät neljän pilkku seitsemän prosentin breezerit ja juomasekoitukset ovat olleet koko ajan silkkaa viinaa jolloin siis automaattisesti herää kysymys mikä mahtaa sitten olla ero nyt esitettyyn muutokseen nämä limuviinat eivät nyt tule vähittäiskauppoihin ne ovat jo siellä vielä kerran puhemies ei käy kiistäminen että alkoholi on suomessa vaikea asia jos kuitenkin kuvittelemme joskus pääsevämme sellaiseen normaalitilanteeseen jossa alkoholin ympärille vuosikymmenien aikana rakennettu kielletyn hedelmän kulttuuri saadaan väistymään ja alkoholia tai sen saatavuutta ei enää tarvitse dramatisoida niin ainoa tapa päästä tähän on asteittainen vastuullinen mutta määrätietoinen normien purku tämä ei ole uutta mistä nyt puhutaan nytkään ei tarvitse argumentoida ei myöskään tässä salissa ikään kuin tämä esitetty muoto olisi se kaikkien aikojen ensimmäinen askel kohti vapaampaa saatavuutta ensimmäinen suuri askel otettiin melkein viisikymmentä vuotta sitten keskioluen myynti maitokaupoissa sallittiin tuli täysin odotettu kulutuspiikki ja ongelmakuluttajien määrä kasvoi mutta ainakin osa tästä kielletystä hedelmästä oli tehty vaarattomaksi vuonna suomen eu jäsenyyden kynnyksellä otettiin seuraava merkittävä harppaus alkoholipolitiikan saralla kun tuontimääräyksiä höllennettiin reippaasti taas seurasi kulutuspiikki jonka jälkeen tuli jälleen laskua arvoisa puhemies totta kai voisi heittäytyä fatalistiseksi ja että me suomalaiset olemme auttamattomasti geneettisesti kelvottomia omaksumaan normaalia arkipäiväistä suhtautumista alkoholiin että biologia ja historia ovat tuominneet meidät tämmöiseen elinkautiseen epämukavuuteen alkoholin suhteen en voi kuitenkaan itse hyväksyä tällaista fatalismia tällaista ajattelua mielestäni ainoa tapa edetä jos halutaan edes joskus päästä henkisesti ja käytännössäkin yleiseurooppalaiselle alkoholipoliittiselle taajuudelle on ottaa lisää askeleita hitaasti vastuullisesti mutta määrätietoisesti ja johdonmukaisesti tällä liberalisoinnin kivisellä polulla

arvoisa herra puhemies tämän hyvän keskustelun aikana on noussut mielestäni erittäin hyviä mielipiteitä siitä millaiseksi suomalaisen alkoholipolitiikan pitäisi mennä ensinnäkin kylmä tosiasia on se että jokaisen meidän ja omien lapsiemme ja koko suomen tulevaisuuden kannalta on tärkeää että kodeissa kodeissa kasvatetaan lapsille se terve tapa suhtautua alkoholiin ja muihinkin muihinkin yhteiskunnallisiin ilmiöihin olkoot ne mitä tahansa edustaja matti semi omassa puheenvuorossaan aivan loistavasti käsitteli tätä terveysasiaa ja sitä miten miten tämä asia tulisi opetella että pärjäisimme tämän kuningas alkoholin kanssa paremmin tässä maassa alkoholin käyttämistä emme pysty tämän salin lainsäädännöllä kovin paljon muuttamaan parempaan suuntaan jos kodeissa tämä kasvatustehtävä laiminlyödään totta kai sitä kasvatustehtävää tehdään myös kouluissa ja päiväkerhoissa ja vaikka missä mutta jos kodit laiminlyövät kasvatusvelvollisuuden niin ei alkoholilainsäädännöllä kovin paljoa enää voida siihen vaikuttaa elikkä tässä asiassa isän ja äidin hyvät esimerkit ovat se ainoa tie jolla voimme voimme mennä eteenpäin alkoholilainsäädännön muutoksia verolain muutoksia ja monta muuta lainmuutosta voimme toki tehdä mutta siihen isoon asiaan miten suhtaudumme kuningas emme tässä talossa kovin paljoa voi vaikuttaa joka tapauksessa terveyden kannalta kuten edustaja semi puheenvuorossaan sanoi on aivan välttämätöntä että jokainen ihminen omalta kohdaltaan ja perheet omalta kohdaltaan käyvät tätä asiaa läpi perusteellisesti mikä on oikein ja mikä on hyväksi terveydelle koska sen oman terveyden huoltaminen on lasten osalta isän ja äidin vastuulla ja sitten kun aikuistumme niin jokaisen itsensä kohdalla on harkittava mikä on hyvää ja mikä huonoa mutta mitä tulee alkoholin jakeluun tässä maassa niin on hyvä muistaa ja toivon että sosiaali ja terveysvaliokunta ottaa sen vakavasti käsittelyyn että jos nämä viiden pilkku viiden prosentin juomat tulevat vähittäiskauppaan myyntiin niin se ihan varmasti vaikuttaa maaseutukuntien alkon alkon myyntiverkon harvenemiseen ja voimakkaasti ja se taas johtaa siihen tilanteeseen ihan varmasti että niillä alueilla lähtee pyörimään sellainen hämärämarkkina siellä avautuu markkina sellaiselle alkoholimyynnille josta valtio ei saa mitään no totta kai sen ostettua mutta tänä päivänä ne käyvät siellä alkossa joka vielä toimii edustaja wallinheimo se alko on siellä kotikunnassani edelleen ja sieltä voidaan käydä ostamassa äsken mainittuja tuotteita mutta jos alko lakkaa niin siellä avautuu uusi markkina siellä on sitä pimeää markkinaa monella suomen paikkakunnalla ja varmaan kaikkialla suomessa jo nyt niin että valtion ei pidä tätä markkinaa itse omaehtoisesti avata tämä on vakava kysymys koska se on myös yhteiskunnan kannalta ihan aito yhdenvertaisuuskysymys pystyykö yhteiskunta takaamaan sen saman myyntiverkon kaikille suomalaisille kaupungeissa niin kuin tässäkin kaupungissa on kymmeniä ja kymmeniä liikkeitä ei tarvitse viittäsataa metriä pitemmälle kävellä suuntaan mihin tahansa tahansa niin sieltä löytyy se alkon liike mutta jos ilomantsissa alko lakkaa niin se ensimmäinen alkon liike on sitten joensuussa ja siinä avautuu sitten hämärämiehille ja muille markkinamiehille markkina ihan varmasti toivon hartaasti että sosiaali ja terveysvaliokunnassa tässä on sosiaali ja terveysvaliokunnan jäseniä paikalla tämä asia otetaan vakavasti koska kysymys on yhteiskuntapoliittisesti erittäin merkittävästä asiasta lopuksi arvoisa puhemies vielä se että olkoon miten tahansa tämä alkoholipolitiikka tässä maassa jatkossa meidän on pidettävä huoli siitä että valtion myyntimonopoli säilyy tässä asiassa edustaja toimi kankaanniemi omassa puheenvuorossaan tätä aika hyvin tarkasteli ja peräänkuulutti muun muassa edustaja rehula joka ministerinä ollessaan on näitä monopoliasioita joutunut tuolla eussa neuvottelemaan varmaan valaisee tätä tarvittaessa lisää mutta joka tapauksessa jos me näitä muutoksia valtavasti teemme niin jonain päivänä euhan tulee tarkastelemaan meidän puolestamme yhteisöjen tuomioistuimessa olemmeko rikkoneet tätä tekemäämme sopimusta tästä alkon myyntimonopolista tässä maassa

arvoisa herra puhemies tässä vaiheessa ja iltaa on aika hankala esittää mitään uutta mutta joitakin asioita joita käydyn keskustelun aikana ei ole ehkä tullut esille pienempiä ja ehkä muutama periaatteellinen isompikin ensinnäkin meillä on ollut vuodesta kaksituhatta lähtien voimassa uusi perustuslaki eli seitsemäntoista vuotta vanha perustuslaki jossa muun muassa edellytetään sitä että asetustasoisia säännöksiä pitäisi olla mahdollisimman vähän ja pitäisi kirjoittaa lakiin asioita jotka ennen tuota vuotta kaksituhatta oli asetuksella säädetty tämä alkaa olla niitä viimeisiä lakeja ainakin tässä mittakaavassa

kaksituhatta voimaan tulleen perustuslain mukaisia muutoksia ei ole vielä tehty sitä yritystä on tehnyt yks sun toinen hallitus onpa ollut valmis esityskin mutta sitä ei ole koskaan tuotu eduskuntaan paljon puhuttu perustuslakikeskustelu näiltä osin on ollut siinä asennossa että ei ole kyetty tekemään poliittisen tason päätöksiä jotta kertaalleen eduskunnan hyväksymä ja itse asiassa aikanaan kahteen kertaan eduskunnan hyväksymä perustuslaki olisi voimassa tämä laki on täysin välttämätön isosta asiasta pieniin meillä on tällaisia pieniä asioita jotka ovat tänä päivänä

kohtuullisesti järjenvastaisia niin kuin se saako alkoholiannoksen viedä ravintolan sisätiloista viiden metrin päässä olevalle terassille meistä jokainen tässä salissa tällä hetkellä olevista noin kymmenestä kansanedustajasta jos kansanedustajasta jos olemme olleet ravintolassa tarjonneet kaverillemme alkoholiannoksen jos olemme itse vieneet kaksi annosta alkoholia pöytään voimassa olevan säännöstön vastaisesti toinen säännös josta en edelleenkään muista kummin päin se meni asetus on oikein ja laki väärin jokainen joka on maksanut visa kortilla alkoholijuomia on toiminut voimassa olevan alkoholilain vastaisesti velaksi alkoholin ostaminen on kielletty ja en nyt muista kumpi se oli laki vai asetus mutta jommassakummassa sanotaan että velaksi ostaminen on kielletty näitä vastaavankokoisia asioita tässä lakiesityksessä on yritetty yhtäältä kunnioittamisen lisäämiseksi ja toisaalta tuoda asioita ja tekemisiä nykyaikaan arvoisa herra puhemies jonkun verran tämän alkoholilain valmistelun kanssa tekemisissä olleena kysyn tänään tässä ja nyt asiasta jonka on useampi edustaja ottanut tavalla tai toisella esille kertokaa minulle mikä on se eurooppalainen alkoholikulttuuri joka meidän suomessa pitäisi kirjoittaa lain muotoon kertokaa minulle mikä on se kulttuuri joka pykälien kautta kirjoitettaisiin suomalaiseksi lainsäädännöksi nimittäin jos tämä asia olisi kyetty ratkaisemaan tai kyetty määrittelemään veikkaanpa että tämä alkoholilaki olisi ollut eduskunnassa jo kauan kauan sitten tästähän johdannaisena seuraa keskustelu prosentista tästä johdannaisena seuraa keskustelu siitä kuka myy koska myy ja milloin myy näiltä osin yksi perusfundamentti on se onko meillä jatkossa tässä maassa alkoholimonopoli tämän esityksen kanssa henkilökohtaisen käsitykseni mukaan ollaan tilanteessa jossa jää tästä salista löytyy sellaisia tavoitteita niin kuin tänäänkin eräs edustajakollega sosiaalisen median kautta on ilmoittanut ja kertonut oman tavoitteensa että alkon monopoli saa mennä kerrottakoon tämä ääneen tämän esityksen kautta jää ritisee näiltä osin esimerkiksi se että meillä on nyt notifioituna pienpanimoitten ulosmyyntioikeus liittyy siihen minkä vahvuinen jää meillä on alkon monopolin alla sitten ovat ne noin kymmenen toimijaa jotka mielellään myisivät vahvempiakin alkoholituotteita omasta toimipisteestään ulos näiltä osin sen sen verran kuin tätä valmistelua tehtiin ja asiaa selvitettiin tuo jää olisi ritissyt paljon paljon pahemmin kuin nyt tästä on aika selkeä viesti komission suunnasta mutta minun kysymykseni kuuluu tänään ja vielä huomennakin mikä on se eurooppalainen alkoholikulttuuri se tapa alkoholin kanssa elämiseen ja arjessa toimimiseen joka nyt olisi pitänyt kirjoittaa laiksi kuulun niitten edustajien joukkoon jotka sanovat kyllä ihan ääneen että alkoholihan on suomessa asia joka herättää tunteita tietynlainen tabu edelleen vaikka eletään vuotta kaksituhattaseitsemäntoista tästä asiastahan on mielipide joka ainoalla niillä jotka ovat absolutisteja niillä jotka ovat enemmän kuin kohtuukäyttäjiä ja sitten niilläkin jotka ovat jotakin siltä väliltä mutta mielipide on selvä ja aika usein se on aika jyrkkä arvoisa herra puhemies sitten yksi asia josta on lähinnä puhuttu suomesta etelään päin miten meidän naapurimme suhtautuvat tähän meidän tilanteeseen tehtävässä jonka jätin kymmenkunta viikkoa sitten pääsee tapaamaan kollegoita ensinnäkin yhtäläisyyttä on se että kollegoille jotka omassa maassaan samalla lailla tulee ympäri korvia ja lunta tupaan kuin meilläkin ministerille joka yrittää viedä asioita eteenpäin myös terveyspolitiikan näkökulmasta ruotsalaiset ja norjalaiset ovat hyvin kiinnostuneita siitä mitä meidän laille tapahtuu mihin suuntaan suomen eduskunta toisen käsittelyn päätteeksi aikanaan tämän lain ankkuroi

ollaan kiinnostuneita eikä vähiten terveyspoliittisista syistä meillä on nyt käsittelyssä laki jossa uskallan väittää elinkeinopolitiikan näköala painoarvo on ollut kuin terveyspoliittiset perusteet sellainen esitys tässä on tulossa enkä lähde sosiaalipornon puolelle koska se ei hyödytä yhtään mitään eikä ketään varsinkaan illan tässä vaiheessa mutta elinkeinopoliittiset perusteet ovat olleet vahvemmat lain valmistelussa kuin terveyspoliittiset siitä tämän valmistelu on ollut ihan omakohtaisestikin mielenkiintoista miten täälläkin useampaan kertaan keskustelun aikana siteeratut lausunnonantajat ovat asioihin suhtautuneet kun sipilän hallitus aloitti alkoholilain kokonaisuudistuksen valmistelun lähtökohta oli se että

alkoholin mahdollista käyttöä lisätään valvotuissa oloissa

matkan varrella on tapahtunut asioita joista perustellusti tänäänkin täällä on sanottu että missä ne ravintola alan työpaikat jatkossa ovat jos ja kun tämä laki toteutuu on mielenkiintoista seurata näitä eri toimijoita jotka ymmärrettävästikin kantavat huolta omasta toimialastaan kun täällä puhuttiin liitoista niin minä en jätä kenellekään epäselvää ketä tarkoitan puhun panimoliitosta kaupan liitosta puhun ammattijärjestöistä esimerkiksi pamista heillä on ollut omat intressinsä tämän aikana lausuntojen aikana ja tuntuupa ihan viime päivien kokemuksella että nuo voimat jotka ovat olleet vaikuttamassa osaltaan lain valmisteluun ja hallituksen esityksenkin viimeisimpiin muotoihin tulevat jatkamaan tasan siihen päivään asti kun tämä laki menee eduskunnassa läpi ja todennäköisesti vielä hieman sen jälkeenkin mutta kyllähän tässä on tilanne jossa lähdettiin valvottujen olojen näkökulmasta alkoholinkäyttö mahdollista sallittua valvotuissa oloissa nykyistä enemmän sitten tapahtui asioita jotka veivät tältä perustalta ainakin osin pohjaa pois ovathan nuo yhteydenotot ja palautteet kommentit jotka liittyvät osaltaan minun mielestäni kyvyttömyyteen käydä keskustelua alkoholipolitiikasta ihan asia asiana olleet näitten lobbareittenkin taholta sangen mielenkiintoisia tästä sitten joskus muistelmissa enemmän arvoisa herra puhemies alkoholilain

on eletty voimassa olevan perustuslain vastaisessa tilanteessa me elämme aikaa jolloin ihmisten vapautta valita tehdä päätöksiä itse on syytä lisätä siihen on mahdollisuuksia tämä laki lähtee siitä että valvontaa vähennetään vastuuta lisätään mutta nyt on sitten eduskunnan käsissä se mille kohtaa viisari näiltäkin osin asettuu

edustaja rehula esitti todella hyvän kysymyksen siitä kun täällä on paljon puhuttu tästä eurooppalaisesta alkoholikulttuurista ja sitä ei ole kukaan sanonut mitä se on onko se norjalaisten ja ruotsalaisten malli vai saksalaisten vai italialaisten vai venäläisten mutta kun siihen halutaan niin toivottavasti valiokunta käy läpi senkin kysymyksen ja esittää ratkaisun mitä se sitten käytännössä merkitsee arvoisa puhemies toinen kysymys mikä tässä nousi voimakkaasti esille on tämän uudistuksen terveyspoliittinen ja toisaalta elinkeinopoliittinen painotus kun lukee esityksen olen sen lukenut aika tarkkaan pariinkin kertaan oikeastaan niin elinkeinopolitiikka ajaa siinä hyvin voimakkaasti terveyspolitiikan yli niin kuin puheenvuorossani totesin se merkitsee sitä että alkon vähittäismyyntimonopoli joka meillä on jäljellä on suuressa vaarassa eu näkökulmasta sen tähden että se on perusteltu komissiolle vain terveysperustein vain ja ainoastaan terveysperustein nyt kun terveysperusteet heitetään toisarvoisiksi jopa hyvinkin voimakkaasti ja elinkeinopolitiikka otetaan tilalle niin se on tie joka johtaa alkon vähittäismonopolin murtumiseen väitän näin tällä tiellä uskon että viiden viiva kymmenen vuoden kuluttua suomessa ei ole enää alkon monopolia halutaanko näin jotkut haluavat minä en kyllä halua minä haluan että ne alkon voitot tulevat valtiolle koska kunnat ja valtio maksavat myös kustannukset ja tässä mielessä on viisasta pitää alko alko valtion monopoliyhtiönä niin kuin se on nyt mutta se on vaarassa se on suuressa vaarassa muustakin syystä mutta ennen kaikkea tämän terveysperusteisen

herra puhemies tämä on todella vakava kysymys mielestäni seuraamuksiltaan enkä halua tällä muutoin nostaa tätä kysymystä esille vain sen että tietäisimme mikä tietäisimme mikä on tämän tien jatko askelina olen siis melkoisen varma että tällä tiellä viiden viiva kymmenen vuoden kuluessa suomessa ei ole valtionyhtiötä monopoliyhtiötä alkoholin myynnissä se voidaan tietysti katsoa että hyvä niin antaa mennä se viisikymmentä miljoonaa mitä tulee alkon voitosta ja tuloutetaan valtion budjetin katteeksi tänä tänä vuonna ja ehkä vielä ensi vuonna tietysti silloin menetetään se menee niille kenelle sitten menee kuka omistaa silloin sitten alkon jos sitä enää onkaan se on ehkä yhtiö jonka omistavat ulkomaalaiset niin kuin meillä useimmat firmat ovat menneet ulkomaalaiseen omistukseen ja voitot menevät sen myötä sinne nekin rahat jäävät pois meidän valtion menojen katteista ja näin ollen sitten veronmaksajat raittiit ja ja juovat maksavat toki voidaan hoitaa niin että sitten nostetaan veroa niin paljon että se toiminta ei ole kovin kannattavaa mutta mutta se taas sitten johtaa siihen että tuonti muuttuu hallitsemattomaksi ja ollaan taas toisenlaisissa vaikeuksissa mitä se alkon alasajo tässä nykymuodossa merkitsisi kulutukselle todennäköisesti väkeviä myytäisiin siis silloin kaikkialla ei kai yksityistä markkinataloutta voida kauheasti säännellä apteekkeja säännellään mutta paineet ovat silläkin puolella aika kovat että pitäisi lopettaa se sääntely ja silloin jos tähän tilanteeseen joudutaan ja ehkä voi sanoa kun joudutaan ollaan mielenkiintoisessa tilanteessa löytyykö ilomantsissa sitten alkoholia s ja k kaupoista ja minkälaisella valikoimalla ja ja kuinka paljon ilmeisesti löytyy mutta siellä on sitten ehkä paria kolmea laatua joita käytetään tämä näkökulma on tässä keskustelussa mielestäni unohdettu ja sitä on syytä kyllä valiokunnassa pohtia johtaako tämä tähän minun arveluni mukaiseen tilanteeseen että alkon vähittäismonopoli

mahdollisesti voimakkaan saatavuuden helpottumisen seuraus käyttöön kulutukseen ja sitä kautta haittoihin ja niihin kustannuksiin joita haitoista syntyy kasvavassa määrin puhun ehkä vähän kiihtyneellä mielellä mutta en en tarkoita sitä minusta nämä tosiasiat vain kannattaa nostaa pöytään ja nyt on tänään sen aika koska valiokuntakäsittely on edessä toivottavasti valiokunnassa joku ottaa ne esille ja kuulee myös tämän todellakin muistelen vähän menneitä silloin kun alkoholilakia uudistettiin kävin tässä talossa vieläpä yhden tiukan neuvottelun ja ja muualla muita komission edustajan kanssa hän oli äärimmäisen tiukkana että että vähittäismyyntimonopoli ei ole eu lainsäädännön mukainen saimme pelkästään terveyspolitiikan perusteella säilytettyä vähittäismonopolin silloinen valtiovarainministeri iiro viinanen tuki tätä voimakkaasti koska hän katsoi että on järjetöntä varsinkin siinä talouden tilanteessa antaa alkon voittojen valua yksityisten taskuihin ja nyt ollaan tässä uudessa tilanteessa se kannattaa ottaa vakavasti

arvoisa puhemies

on tärkeää että tuodaan eri näkemyksiä tosiasioihin perustuen esille kun uudistetaan joitakin asioita ja varsinkin kun on kyse merkittävästä uudistuksesta on syytä tehdä huolellinen vaikutusten arviointi ja on syytä antaa tunnustus siitä että tässä lakiesityksessä on arvioitu tämän alkoholilakiuudistuksen terveysvaikutuksia kohtuullisen perusteellisesti ja todettu myöskin ne ongelmat puutun tässä puheenvuorossani vain tähän keskustelussa nousseeseen kärkeen eli väkevämpien juomien tuomiseen vähittäiskauppaan

käytännössä kaikki asiantuntijalausunnot varoittavat niistä vaikutuksista mitä tämä lakiesitys tuo tullessaan arvioidaan että alkoholista aiheutuu noin sataviisikymmentä kuolemantapausta lisää jos meillä olisi joku muu lakiesitys jonka vaikutukset olisivat vastaavanlaiset siitä nousisi valtava häly emme voi vähätellä alkoholin terveysvaikutuksia tässä keskustelussa on nostettu esille alkoholiveron tuotto joka on vuositasolla noin yksi pilkku kolme miljardia euroa mutta se on vain noin viidesosa ehkä vähemmänkin siitä mitkä ovat alkoholista aiheutuneet kustannusvaikutukset yhteiskunnassamme eli arviot vaihtelevat viidestä miljardista reilusti ylöspäin ei ole kysymys vähäisestä asiasta

tutkitusti todettu että alkoholinkulutukseen vaikuttaa ratkaisevalla tavalla kaksi asiaa ne ovat saatavuus ja hinta ja nyt molemmat ovat näkyvissä saatavuus paranee ja olen ymmärtänyt tässä keskustelussa että esimerkiksi oluen hinta laskee no nehän molemmat vaikuttavat kulutuksen kasvuun ja on näkyvissä se että kulutus kasvaa juuri niissä ryhmissä jotka ovat ongelmaryhmiä joissa sen ei pitäisi kasvaa kun me tällä hetkellä käymme vaikka marketissa ja katsomme kuinka mittavat ovat oluthyllyt katsokaapa jokainen lähimarketissa kuinka monta metriä on oluthyllyä ne ovat huomattavasti pitempiä kuin esimerkiksi maitotaloustuotteet hyvin monipuolisesti ajateltuna ei ole kysymys tällä hetkellä saatavuusongelmasta kun me vertaamme sitten monissa asioissa ruotsiin ja puhumme nyt siitä että meidän pitää päästä eurooppalaiselle tasolle tässä miksi ruotsissa oluen alkoholipitoisuus vähittäiskaupassa on huomattavasti pienempi mikä on se peruste jolla meillä halutaan nostaa tätä prosenttia täällä on noussut esille moni asia historiasta on verrattu kieltolakia joka kumottiin vuonna kolmekymmentäkaksi ja monia muita asioita historiasta minäkin otan yhden vuonna tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäyhdeksän tuotiin keskiolut kauppoihin sehän oli merkittävä päätös ja silloin kerrottiin että tämä ei lisää kulutusta mutta näin jäljestäpäin tarkasteltuna kulutuksen kasvu vuoden kuusikymmentäyhdeksän jälkeen eli koko kasvu oli valtava siirryttiin kokonaan eri tasolle ja keskeinen tekijä oli se kun tuotiin keskiolut kauppoihin nyt sitten ollaan huomattavasti muuttamassa tätä tilannetta niin että tuotaisiin vielä väkevämmät juomat ja kun seuraa sitä tilannetta kärjistämättä miten kaupoista haetaan tällä hetkellä niin surullinen olo tulee kun näkee että kaksin käsin kannetaan olutlaatikoita

vaikutus ei ole hyvä no sitten tässä on puhuttu työllistävästä vaikutuksesta kyllä tällä asialla selvästi on työllistävä vaikutus ja se työllistävä vaikutus näkyy erityisesti terveydenhuollon ja sosiaalitoimen viranomaisten työpaineen kasvuna ja se näkyy myös meidän turvallisuusviranomaisten työpaineen kasvuna tämä on myös todettu tämän lakiesityksen perusteluissa en halua kärjistää mutta tämä on todellinen tilanne kyllä varmasti elinkeinoelämässä tämä näkyy ja asiantuntijalausunnoissa kyllä näkyy totta kai panimoliitto voimakkaasti kannattaa on selvä asia mutta mikä tämä yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta on niin kyllä tässä pitää miettiä ja arvioida mikä on näiden vakavasti lausuntonsa esittäneiden asiantuntijoiden arvio tästä tilanteesta meidän keskeinen tehtävämme yhteiskunnassa on edistää hyvinvointia tässä on sitten puhuttu siitä miten tärkeää on että ihmiset kantavat omakohtaisesti vastuuta ja itse päättävät mitä tekevät mutta kuitenkin on tilanne että näistä ikävistä seurausvaikutuksista meillä on yhteinen vastuu ja se näkyy nimenomaan siinä minkälaiset kustannusvaikutukset ja pahoinvointivaikutukset ovat siinä on meidän yhteiskunnalla se vastuu ja siksi on vakavasti jokaisen harkittava miten tämän asian käsittelyssä tässä talossa nyt toimitaan

arvoisa puhemies ensinnäkin täytyy kiittää mielestäni hyvästä keskustelusta tästä aiheesta vaikka tämä on aika vaikea aihe niin keskustelu on mielestäni ollut tänään salissa yllättävänkin rakentavaa varsinkin edustaja entinen ministeri rehula puhui hyvin olen lähes kaikesta hänen kanssaan samaa mieltä hän esitti muutaman kysymyksen ja ja mielestäni muutaman hyvän argumentin miksi miksi näin ei ole tehty tämän ravintola alvin kohdalla on totta että

jo neuvotteluiden alussa silloin kun tämä hallituspuolueiden alkoholityöryhmä perustettiin perustettiin kysyimme sitä valtiovarainministeriltä taisi olla itse asiassa silloisen edustaja saarikon ensimmäinen kysymys että onko mahdollista että samalla tässä alentaisimme alkoholimyynnin alvia tämä silloin käytiin läpi ja ja valtiovarainministeriöstä tuli aika nopeasti takaisin tieto että tämä ei ole mahdollista sen jälkeen aloitimme työn normienpurusta ensinnäkin jo stmn alkuperäinen ehdotus oli mielestäni hyvä ja siihen teimme noin kymmenkunta lisäystä joista itse asiassa täällä salissa on puhuttu tänään paljon hyvää ainoa mikä tässä tuntuu herättävän suurta mielenkiintoa ja mihin oikeastaan kaikki kiteytyy on se onko tämä nyt sitten jatkossa neljä pilkku seitsemän vai vai viisi pilkku viisi edustaja rehula kysyi myös sitä mikä se eurooppalainen suunta voisi mahdollisesti jatkossa olla meillä on pohjoismaissa erilaisia malleja muun muassa monopolia muutamissa maissa mutta sitten meillä on myös tanska missä tällä hetkellä

yli kahdeksantoista vuotiaat saavat ostaa kuusitoista pilkku viisi prosenttista alkoholia kellon ympäri eli kaksikymmentäneljä kautta seitsemännen kuitenkin tanskassa kokonaiskulutus on pienempi kuin suomessa eli kyllä täällä pohjoismaissakin voisi olla niitä niin sanottu eurooppalaisia malleja joihin päin suomi voisi jatkossa sitten koettaa koettaa suuntautua nyt tämä meidän mahdollinen uudistus neljästä pilkku seitsemästä viiteen viiteen pilkku viiteen on äärimaltillinen ja ja kyllähän tilastot tulevat sitten näyttämään onko meillä mahdollista mennä esimerkiksi tanskan tyyppiseen eurooppalaiseen malliin muutamia kysymyksiä täällä on noussut päivän aikana keskustelussa siitä siirrytäänkö nyt sitten joukolla kolmosoluesta nelosolueen koetin kysyä tuolla edustaja rehulalta mitä olet mieltä tuleeko näin tapahtumaan ja emmehän me sitä tiedä kuitenkin kolmosolut tulee jatkossakin olemaan kaupoissa halvempaa kuin nelosolut en tiedä onko sitten makukysymys haluavatko ihmiset siirtyä maun takia nelosolueen koska ei ole niin sanotusti kustannustehokkaampaa saada siitä saada siitä tietynlainen känni eli kolmonen jatkossakin on tietyllä lailla kustannustehokkainta jos sen maun takia jotkut haluavat siirtyä niin siitä me empiirisesti minkäänlaista tutkimusta saada ennen kuin tiedämme sitten miten tässä tulee käymään paljon on puhuttu sadanviidenkymmenen ihmisen lisäkuolemasta tämä on thln arvio on myös paljon muita arvioita joissa on otettu mielestäni paremmin huomioon esimerkiksi ristijousto thln arviossahan

tämä uusi muutos jossa vahvemmat oluet ja siiderit sekä lonkerot tulisivat kauppoihin ei muuttaisi alkon ostokäyttäytymistä eli jatkossa ihmiset ostaisivat samalla lailla alkosta näitä tuotteita vaikka ne ilmeisesti tulisivat olemaan siellä kalliimpia ja vaikka hinta halpenisi niin samalla lailla olisi myös sitten muun muassa tämän viron viinarallin kanssa että se jatkuisi normaalina näinhän se ei vain voi olla kyllä thlkin siinä mielessä saa katsoa tätä heidän kuuden prosentin kokonaiskulutuksen kasvua aika kriittisin silmin tässä ei vain ole valitettavasti otettu näitä jakelukanavien ristijoustoja huomioon jotka jotka mielestäni monessa muussa tutkimuksessa on otettu täällä edustaja tölli puhui siitä että että tässä laissa on otettu hyvin huomioon terveyspoliittiset asiat mielestäni myös on asia näin varsinkin terveyspoliittiset elinkeinopoliittisiin asioihin esimerkiksi lain perusteluissa ei olla paljon kiinnitetty huomiota ja tästä muun muassa huomautti lainsäädännön arviointineuvosto sitten tämä viimeinen kysymys tai oikeastaan toiseksi viimeinen kysymys hinnasta ja ja saatavuudesta moni puhuu sen puolesta että saatavuus nyt lisääntyisi mikä tarkoittaisi sitten automaattisesti että kokonaiskulutus nousisi täällä on monta puheenvuoroa pidetty myös siitä että kaksituhattakuusitoista liikeaikalaki kumoutui ja kolmosolutta on saanut myydä kuusisataaviisikymmentä tuntia enemmän nyt nyt sen uudistuksen jälkeen kaupoissa ja kuitenkaan ihmiset eivät ole juoneet enemmän alkoholia tämäkin on mielenkiintoinen tieto siitä että kokonaiskulutus on laskenut vaikka saatavuus on lisääntynyt ja sitten tämä hinta on arvioitu että mahdollisesti nämä nelosoluet lonkerot siiderit voisivat olla jatkossa kaupoissa halvempia me emme tiedä miten paljon halvempia ne tulevat olemaan vai ovatko mutta ainoa asia minkä me tiedämme on se että hallitus on päättänyt tehdä uuden sadan miljoonan veronkorotuksen ja kaikki veronkorotukset mitkä on tehty ovat pudottaneet kokonaiskulutusta tässäkään me emme tule tietämään sitä miten hinnan kanssa käy viimeinen arvoisa puhemies oikeastaan näistä isommista asioista mitä täällä on puhuttu on tämä aukioloaika monet sanovat että se varmasti lisäisi myös myös poliisin työtä ensinnäkin tämä aukiolo vapautettiin sen takia että monien esimerkiksi urheilukilpailujen jos vaikka jossakin muualla päin maailmaa onkin olympialaisten keihäsfinaali joka alkaa puoli neljältä niin on se aika harmi että neljältä joutuu laittamaan sitten ravintolan kiinni kun ihmiset olisivat halunneet katsoa tämän kilpailun tämä oli yksi syy no toinen syy minkä takia on ehkä tämmöinen tietynlainen limittäinen aukioloaika joka on nyt vapaavalintainen eli kenenkään ei tarvitse pitää koko yötä auki auki näitä baareja jos ei niin halua taksijonoissa tulee eniten niitä tappeluita ja nyt jos meillä on liukuva aika ehkä sinne ei sitten muodostuisikaan näitä taksijonoja jatkossa niin paljon ja meillä olisi tämmöistä tiettyä liukumaa siinä tätäkään minun mielestäni ei ole keskustelussa otettu huomioon tarpeeksi että sillä voi itse asiassa olla erilaisia vaikutuksia kuin mitä täällä nyt yleisesti on

tuossa edustaja töllin puheenvuorossa ja muutamissa muissakin aiemmin on tullut esille mielenkiintoinen ristiriita tässä saatavuuskysymyksessä eli todetaan toisaalta että nyt on saatavuus alkoholilla hyvä ja hylly on täynnä erilaisia alkoholijuomia mutta sitten toisaalta seuraavassa lauseessa pelätään niitä ongelmia mitä seuraa jos saatavuutta parannetaan tätä logiikkaa en nyt pysty itse aivan täysin ymmärtämään muutenkin pitäisi ymmärtää että meillä ei tässä asiassa nyt ole sellaista niin sanottua puhtaan pöydän mahdollisuutta puhutaan sinänsä olemassa olevista ongelmista ikään kuin meillä olisi vaihtoehto että me pääsisimme niistä eroon käsittääkseni meillä ei ole sellaista vaihtoehtoa että meillä ei olisi minkäänlaisia alkoholiongelmia ja alkoholinkäyttö jotenkin loppuisi hetkessä ei se voi tapahtua mitenkään kieltolakikaan ei siihen pystynyt edustaja rehula kysyi eurooppalaisesta juomakulttuurista ja se on tietenkin laaja asia siihen kulttuuriin liittyy muitakin asioita kuin juominen eikä varmaan sellaista lakia voida säätää että suomeen nyt tulee eurooppalainen juomakulttuuri kuitenkin tämän prosessin tämän vapautumisen lopputulos voisi esimerkiksi olla sellainen että meillä voisi olla olisipa sitten tai ei aivan mitä tahansa juomia vaikka ruokakaupassa eikä siitä seuraisi kansallista katastrofia eikä pelättäisi että maa nielee

arvoisa puhemies hallituksen

kieltolain absoluuttinen sääntely ja kontrolli eivät johtaneet toivottuun tulokseen se on testattu kieltolaki ei poistanut alkoholin nauttimista suomesta vaan synnytti aikanaan ikävän ilmiön viinan trokaamisen perinteen kieltolain kumoamisen jälkeen suomi on hitaasti liikkunut kohti vapaampaa alkoholipolitiikkaa paino sanalla hitaasti tämä hallituksen esitys on erittäin tervetullut koska yksikään suomalainen ei hyödy jopa luvulta asti seuranneista pykälistä ja asetuksista joista on elinkeinonharjoittajille ja yhteiskunnalle enemmän haittaa kuin hyötyä tärkeää on nimenomaan huomioida esityksen taloudelliset vaikutukset joiden arvioidaan olevan kaupalle positiivisia ja synnyttävän työpaikkoja ainakin päivittäistavarakauppoihin ja pienpanimoteollisuuteen niin kuin täällä on tänään useassa puheenvuorossa tullut esiin hyvin keskeistä on myös se että tavoitteena hallituksella on ylipäätään sääntelyn purkaminen missäpä sitä sääntelyä nyt olisi selkeämmin ja enemmän kansalaisen kannalta kuin alkoholilain osalta tämä on hyvä esimerkki tämän hallituksen tavoitteen toteuttamisesta on myös oikeanlaista talouspolitiikkaa nimenomaan tässä taloustilanteessa purkaa sääntelyä ja siten kaataa lisää bensaa kasvun liekkeihin täytyy muistaa että kuitenkin kääntöpuolena näille terveydellisille näkökulmille on se että alkoholielinkeino tuottaa niin verotuloja kuin yhä enemmän myös vientituloja valtiolle sininen linja on korostaa yrittäjien parempia toimintaedellytyksiä arvoisa puhemies suurin kysymys tässä nyt on se luotammeko suomalaisiin siinä määrin että pystymme vapauttamaan hieman vahvemmat alkoholijuomat kauppoihin kioskeihin ja huoltoasemiin olemmeko me suomalaiset valmiita höllentämään liekaa siinä määrin että esimerkiksi viiden pilkku vahvuista olutta voidaan jatkossa ostaa kaupan hyllyltä tänään debattikeskustelussa huomasin että vapaamielisten vapaamielisyys päättyy näköjään siihen kun käsittelyssä on alkoholilaki poikkeus tuntuu olevan ainakin arvostamani edustaja mustajärvi minun omantunnonvapauteni puitteissa uskon että emme ole enää vahvan holhoamisen tarpeessa kieltolaista viinakorteista ja alkoholitarkastajista on aika jättänyt lainsäädännön on muututtava yhteiskunnan mukana ruokakauppoihin tulivat lonkerot ja siiderit olemme yhä hengissä yhä keskustelemme väittelemme samoista asioista tuntuu erikoiselta että alkoholipitoisuuden nolla pilkku kahdeksan prosentin nostosta syntyy näin kova vääntö ehkä tätä nostoa sitten voisi luonnehtia edustaja wallinheimon sanoin äärimaltilliseksi a oluen salliminen päivittäistavarakauppoihin oli yksi omista vaaliteemoistani ja kyllä se maltaalta maistuisi että saataisiin tämäkin hyvä uudistus lasiin kuohumaan pils ja lager tyyppiset oluet saataisiin tällä viiden pilkku viiden prosentin rajalla maistumaan siltä mitä ne parhaimmillaan voivat olla nimenomaan silloin haetaan kuluttajanakin laatua eikä niinkään määrää pieni askel oluelle mutta suuri askel vapaudelle toivonkin tässä vahvasti oppositiolta tukea ja erityisesti katseeni kohdistuu tässä perussuomalaiseen eduskuntaryhmään ja vihreiden eduskuntaryhmään joilta ainakin vaalikoneissa tälle linjalle on tullut tukea toivon että se näkyy myös käytännössä yksi tärkeä uudistus tässä on tietysti se että valmistustaparajoite poistetaan näin myös laadukas lonkero tulee saataville kauppojen hyllyille lisäksi esimerkiksi annosvaatimuksista luovutaan pienpanimot saavat myyntiluvan ilman erityisvaatimuksia ja anniskelua saa pysyvästi jatkaa kello neljään asti yöllä henkilökohtaisesti olisin ollut valmis viinienkin vapauttamiseen kauppojen myyntiin ja ravintoloissa myytävien alkoholijuomien arvonlisäveron alentamiseen osana kokonaisratkaisua mutta elävässä elämässä harvoin saa kaikkea mitä hallitus on tietysti ollut niin hyvä ja nopea että niin sanottua limuviinaa saa kaupasta jo vaikka tänään arvoisa puhemies siniset uskovat ihmiseen ja hänen kykyynsä kantaa vastuuta ja nauttia vapautta kannatan lämpimästi hallituksen esitystä alkoholilain uudistamiseksi sosiaalidemokraateilla ei ole ollut siihen hallituksessa aiemmin kykyä eikä
arvoisa herra puhemies ei se tänä iltana selviä miten pykälik si pitäisi kirjoittaa tämä eurooppalainen alkoholikulttuuri toisinpäin ihan tarkkaan en tunne kaikkien eu maiden toimintatapoja mutta niitä asioita jotka ovat jääneet keskustelun aikana varsin vähälle liittyy alkoholin saatavuuteen niiltä osin kuin lakiehdotuksessa on luvanvaraisuudesta nyt kirjoitettu meillähän on tänä päivänä tilanne missä on a lupia ja b lupia ja onpa c lupiakin jatkossa meillä on vain yksi lupa joka käsittääkseni on osaltaan matkalla kohti sitä mallia joka ainakin hyvin monessa etelä euroopan maassa vallalla on eli kun on niin siellä ei sitten ovella tarvitse kenenkään asiakkaan miettiä että mitähän siellä seinien sisäpuolella myynnissä on toki profiloitumista on tänä päivänä ja profiloitumista eri anniskelupaikkojen välillä tulee olemaan jatkossakin mutta ei ole ihan pieni muutos se että jatkossa tässä maassa on vain yksi lupa jonka anniskelija tarvitsee

arvoisa puhemies haluan ottaa vielä esille tärkeän asian tai ainakin itselleni on tullut suomalaisilta kysymyksiä siitä saavatko ulkomaiset verkkokaupat myydä jatkossa suomalaiselle kuluttajalle alkoholijuomia on ollut hyvin paljon epäselvyyttä näistä säännöksistä ja niitä on tietysti eu tuomioistuimessa tulkittu

alkoholijuomien ulkomailta

tietyillä edellytyksillä se on mahdollista ja kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida tarkemmin näitä edellytyksiä ja antaa asiassa lopullinen ratkaisunsa tätä käsiteltiin hovioikeudessa keväällä kaksituhattaseitsemäntoista ja koska siitä tuli sitten valitus niin tietysti lainvoimainen tuomio riippuu sitten korkeimman oikeuden päätöksestä eli nykyistä säännöstä koskien tätä etämyyntiä ei uudistuksessa ole muutettu tämä on tärkeää selkeästi kertoa näille ihmisille jotka tästä ovat kysyneet katsotaan sitten tämä korkeimman oikeuden päätös ja sen mukaan sitten etämyyntikieltoa koskevaa säännöstä muutetaan tarvittaessa henkilökohtaisesti näkisin että olisi suotavaa ja perusteltua nykyisessä maailmassa jossa ostoksia tehdään yli rajojen että myös alkoholijuomat tietyillä säännöksillä ostaa ulkomaisista verkkokaupoista